keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka pia viitasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt annetaan vastaus outi alanko kahiluodon ynnä muuta välikysymykseen hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja outi alanko kahiluoto sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia valtioneuvoston vastaus ministeri mäntylä

arvoisa puhemies välikysymyksellä kiinnitetään huomiota erittäin tärkeään aiheeseen eläkeläisten toimeentuloon ja erityisesti pienituloisten eläkeläisten hallitus suhtautuu asiaan erittäin vakavasti tehtävämme on ratkaista kuinka varmistetaan eläkkeiden ja toimeentulon riittävyys jatkossa sekä taataan tasavertaiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet turvattuun ikääntymiseen myös tulevaisuuden suomessa jokaisen hallituksen on sopeuduttava vallitsevaan taloustilanteeseen ei varmasti ole kenellekään yllätys että tämän hallituksen on tehtävä myös kipeitä päätöksiä hallitus on sitoutunut kestävyysvajeen kattamiseen sekä säästöjen että rakenteellisten uudistusten avulla tavoitteena on että velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä arvoisa puhemies omat vanhempani ovat kahdeksankympin molemmin puolin eläneet aikakauden jonka kuluessa suomi on käynyt kaksi raskasta sotaa maksanut sotakorvaukset siirtynyt maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan ja nähnyt palveluelinkeinojen nousevan kukoistukseen nyt tämä sukupolvi kohtaa jälleen uuden murroksen heidän sukupolvensa on valanut hyvinvointiyhteiskuntamme perustan he elivät myös työikäisinä yhdeksänkymmentä luvun laman joka heijastui kovalla voimalla moneen perheeseen töitä he ovat tehneet aina lujasti ja ja nurkumatta aivan kuten tänä päivänä moni tekisi jos töitä olisi haluan kiittää tätä sukupolvea itse kuulun sukupolveen joka onkin ollut monin tavoin etuoikeutettu sitten omat lapseni nyt kasvavat nuoremme ja nuoret aikuiset eivät ole tulevaisuuden suhteen lainkaan yhtä luottavaisia kuin oma sukupolveni on voinut olla millaiset hyvinvoinnin rakenteet haluamme heille antaa tästä politiikan teossa on osaltaan kyse tämä hallitus haluaa tehdä vastuullista politiikkaa ja varmistaa että rahat riittävät tulevaisuudessakin haluamme palauttaa nuorille uskon tulevaisuuteen ja siihen että vuosikymmenien myötä luotu hyvinvointi kestää ja että työnteko on se jolla myös vanhuuden turva saavutetaan meidän on huolehdittava siitä että kaikenikäisille riittää töitä ja työuria joiden kautta luomme mahdollisuudet myös ansaita eläkettä hallituksen tavoitteena onkin suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus on turvattava näin meillä voi olla myös jatkossa vahvat perusrakenteet jotka turvaavat elämän edellytykset silloinkin kun elämä ei mene kuten toivoisi tai kun tapahtuu jotain yllättävää ihmisen elämänkaari ei ole koskaan kaikille sama jos emme tee nyt näitä välttämättömiä uudistuksia joihin kuuluu myös vaikeita leikkauksia ne ovat moninkertaisesti pahempina meillä edessä emme voi jatkaa loputonta velkakierrettä ja jättää sellaista taakkaa seuraavien sukupolvien maksettavaksi sitä mahdollisuutta ei yksinkertaisesti vastuullisilla poliitikoilla ole ei vaikka päätökset olisivat kuinka vaikeita arvoisa puhemies perusturvan mahdollistama tulotaso on suomessa länsieurooppalaista keskitasoa pienituloisimmat eläkkeensaajat saavat takuueläkettä hallitus parantaa heidän tilannettaan siten että takuueläke nousee noin kaksikymmentä euroa kuukaudessa lisäksi yleisradioveroon tulevan muutoksen myötä veron ulkopuolelle jäävät kaikki pelkkää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavat on huomioitava että kaikki eläkkeensaajat eivät ole myöskään vanhuuseläkeläisiä on tärkeää panostaa että kukaan ei ennenaikaisesti joutuisi eläkkeelle työkyvyn alentumisen tai menettämisen takia tähän vastaamme esimerkiksi kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksella suuri merkitys on myös hallituksen kärkihankkeella jossa edistetään osatyökykyisten työllistymistä hallituksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten itsenäistä selviytymistä lisätä oman elämän valintojen mahdollisuuksia ja vähentää riippuvuutta erilaisista tulonsiirroista tähän pyritään esimerkiksi parantamalla vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia sekä poistamalla työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja hallituksen kärkihankkeiden sisällä toimien lisäksi useita painotuksia hyvinvoinnin ja ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen käynnistämme kansallisen mielenterveyttä edistävän ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävän ohjelman teemme selvityksen myös yksin elävien asemasta yhteiskunnassa nämä kaikki koskettavat myös eläkkeensaajia tässä keskustelussa on syytä nostaa esiin myös se että erityisesti eläkeläisnaisilla on merkittävä köyhyysriski tätä on tasa arvopolitiikassa vuosien varrella käsitelty turhankin vähän naisten eläkkeet ovat miesten eläkkeitä seurausta monesta työuran aikaisesta tekijästä palkkaeroista työuran katkoksista urakehityksestä perhevapailla olosta tähän kaikkeen pitää vaikuttaa jo työssäoloaikana jakamalla perhevapaita tasaisemmin edistämällä palkkatasa arvoa ja lieventämällä työmarkkinoiden eriytymistä ennalta ehkäisevään työhön sukupuolittunutta köyhyyttä vastaan haastankin paitsi itseni oman hallinnonalani kautta myös muut keskeiset toimijat ja vaikuttajat vaikuttajat mukaan lukien kaikki eduskuntapuolueet arvoisa puhemies hallituksen esitys eläkkeensaajien asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi asumistukien yhdistämisen yhtenä tavoitteena selkeyttää sosiaaliturvan määräytymisperusteita ja asumistukijärjestelmien kokonaisuutta asumistukien yhdistämisellä saatetaan kaikki pienituloiset oikeudenmukaisesti yhdenvertaiseen asemaan asumistuen suhteen muutoksen myötä noin kolmanneksella suhteellisen edullisissa edullisissa asunnoissa asuvista tuki nousee näin ollen myös kaikkein pienituloisimmat eläkkeensaajat hyötyvät muutoksesta

yleisen asumistuen piiriin pienentää tukea noin seitsemälläkymmenellä prosentilla tuen saajista muutoksen vaikutus yksittäistapauksissa riippuu pääasiassa eläkkeensaajan tuloista asumismenoista sekä kuntaryhmästä jossa asunto sijaitsee hallitus suojaa lain voimaantullessa asumistukea saavia eläkeläisiä kohtuuttomilta tilanteilta siirtymäsäännösten ja niin sanotun suojaosuuden avulla tuensaajalla on vähintään kuuden kuukauden siirtymäaika jonka tarkoitus on helpottaa sopeutumista uuteen tuen tasoon suojaosuuden ansiosta asumistuen taso voi pudota siirtymäajan jälkeenkin korkeintaan kuusikymmentä euroa kuukaudessa henkilöä kohden suojaosuutta on tarkoitus maksaa enintään kymmenen vuoden ajan tai siihen saakka kunnes yleisen asumistuen taso saavuttaa suojatun tuen tason haluan myös huomauttaa että vielä tukiakin tärkeämpää on että asumisen kustannukset olisivat ihmisille kohtuullisia arvoisa puhemies ensi vuonna toteutuva kansaneläkeindeksin aleneminen perustuu suoraan voimassa olevaan lakiin taustalla ei siis ole erillistä lainmuutosta tai muuta päätöstä indeksiin vaikuttavat muun muassa elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat jotka ovat laskeneet käytännössä lasku vaikuttaa siten että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet putoavat korkeintaan muutaman euron kuukaudessa hallitus on kuitenkin päättänyt toteuttaa erikseen takuueläkkeen sekä toimeentulotuen perusosan määrien korotukset minkä johdosta näiden etuuksien määrä ei laske vaikka indeksi laskee vaikka ja terveyspalvelujen asiakasmaksut nousevat korotukset eivät kuitenkaan koske pitkäaikaisen laitoshoidon palveluasumisen ja säännöllisesti kotiin annettavien palvelujen maksuja kohtuuttoman korkeaksi nousevien kustannusten estämiseksi estämiseksi on laissa määritelty maksukatto joka turvaa paljon palveluja käyttävien aseman arvoisa puhemies ikääntyneet eivät ole yhtenäinen joukko tuen tai hoivan tarpeetkaan eivät ole samanlaisia ikääntyviä ei tule nähdä vain passiivisina vastaanottajina eri toimenpiteille heissä on yhä enemmän aktiivisia toimijoita jotka kokevat elävänsä monin tavoin jopa elämänsä parhainta aikaa haluamme turvata kaikille arvokkaan ja yksilölliset tarpeet huomioivan vanhuuden iäkkäiden hoidon painopisteenä on jo pitkään ollut laitoshoidosta luopuminen ja kotiin annettavien palvelujen laajentaminen kuntien toimintavapauden lisääminen parantaa kuntien mahdollisuuksia kehittää uusia palvelumuotoja kotona asumisen mahdollistamiseksi ikääntyneiden asumisolojen parantamiseksi teemme myös tiiviisti ministeriöiden rajat ylittävää yhteistyötä uusia palvelumuotoja on kehitettävä myös kotiin annettavien palvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon väliin henkilöstön on oltava käytettävissä aiempaa joustavammin asiakkaiden tarpeiden mukaan näin turvataan myös se että vanhukselle on mahdollisuus antaa aitoa läsnäoloa hallitus panostaa vahvasti omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen sekä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen tavoitteena ovat nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut iäkkäille tarjottavien palvelujen järjestelmää uudistetaan luomalla heidän tarpeitaan vastaavat oikea aikaiset ja saumattomat palvelut tähän hallitus on varannut yhteensä kolmekymmentä miljoonaa euroa omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamista sekä kotiin annettavien palvelujen kehittämistä tuetaan myös merkittävillä pysyvillä määrärahalisäyksillä vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen ne ovat vuosittain noin sata miljoonaa euroa arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriö on yhdessä suomen kuntaliiton kanssa antanut vuonna kaksituhattakolmetoista laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi laatusuositusta laatusuositusta muutetaan siten että tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä olisi nolla nolla pilkku viisi hoitotyöntekijää asukasta kohden nykyisen nolla pilkku viiden vähimmäistason sijaan muutos ei kuitenkaan koske terveyskeskusten vuodeosastoja lisäksi mahdollistetaan henkilöstön laskeminen henkilöstömitoitukseen aiempaa monipuolisemmin vanhuspalvelulain toimeenpanoa on myös seurattu järjestelmällisesti tässäkin olisi syytä nähdä kokonaisuus ja iäkkäiden henkilöiden yksilölliset tarpeet niihin vastaaminen laadukkaasti inhimillisellä otteella ja arvokasta vanhuutta kunnioittaen on paljon muutakin kuin seiniä tai desimaaleja arvoisa puhemies sairaanhoitokorvauksiin tehtyjä säästöjä on edellisen hallituksen tavoin jatkettava valtiontalouden tasapainottamiseksi vuoden alusta voimaan tulevilla lääkekorvausten muutoksilla lisätään potilaiden omavastuita samanaikaisesti samanaikaisesti kuitenkin alennetaan eräiden lääkkeiden hintoja ja sitä kautta lääkettä tarvitseville aiheutuvia lääkehoidon kustannuksia lääkekustannusten vuotuiseen omavastuukattoon ei tehdä muutoksia arvoisa puhemies laajoja monia laajoja monia etuuksia koskevia säästöpäätöksiä tehtäessä on lähes väistämätöntä että joidenkin kotitalouksien menetykset nousevat suuremmiksi kuin toisten niissä tapauksissa joissa toimeentulon nähdään vaarantuvan asiakasmaksuja voidaan kohtuullistaa kaikkein vaikeimmissa tilanteissa viimesijainen toimeentulotuki takaa riittävän toimeentulon koska perustoimeentulotuen maksatus perustoimeentulotuen maksatus on tarkoitus siirtää kelan hoidettavaksi vuosien keskustelun jälkeen ihmiset saavat vihdoin eri etuudet niin sanotusti yhden luukun periaatteella tämä mahdollistaa jatkossa sen että ihmisten on mahdollista yhdenmukaisin perustein saada kaikki ne sosiaaliturvan ja tuen eri muodot joihin he ovat oikeutettuja hallitus tekee myös perusteellisen selvityksen koko sosiaaliturvajärjestelmästä ja on sitoutunut sen uudistamiseen ja selkeyttämiseen tiedetään että moni eri tukiin oikeutettu jää vaille niitä vaille niitä johtuen sekavasta ja päällekkäisestä lainsäädännöstä kansaneläkelaitos on tutkinut hallituksen päätösten vaikutuksia eläkkeensaajiin selvityksen voi kiteyttää niin että asumistukien yhdistämisellä on yksittäisistä päätöksistä suurin taloudellinen vaikutus eläkkeensaajiin muiden etuuksien tai indeksin muutosten vaikutukset ovat vähäisempiä yksittäisten säästöpäätösten kohdentumisvaikutukset on arvioitu kattavasti arviot on tehty parhaalla käytettävissä olevalla aineistolla yksittäisten muutosten sisältö on monelta osin täsmentynyt vasta äskettäin osittain tämä johtuu siitä että hallitus on etsinyt ratkaisuja joilla muutosten kielteiset vaikutukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä hallitus myös seuraa aktiivisesti eri toimenpiteiden vaikutuksia jotta päätökset eivät kohdistuisi mihinkään ryhmään kohtuuttomalla tavalla arvoisa puhemies tällä hallituksella on nyt halu ja kyky katsoa kauas eteenpäin elämme monella tavalla murrosvaihetta lähivuodet näyttävät onnistuuko hallitus kunnianhimoisessa tavoitteessaan lopettaa maamme velkaantuminen saada välttämättömät uudistukset oikealle tielle ja helpottaa uusien työpaikkojen syntyä ja ihmisten työllistymistä sen kautta että meillä on uskoa tulevaisuuteen ja halua ja kykyä pitää toisistamme huolta myös niukempina aikoina vähäisemmilläkin resursseilla pärjäämme muuttuvan maailman haasteissa vain sitä kautta meillä voi olla jotain jaettavaa myös jatkossa tämä vaatii tinkimistä jostain mutta samalla mahdollistaa sen että voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan perusteet niihin perusteisiin kuuluu että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tuetaan sitä lähtökohtaa tämäkään hallitus ei ole murtamassa me emme ole jättämässä ketään yksin olisi ollut helppoa lähteä syyttelyn tielle edellisiä hallituksia kohtaan tuomita ja kaivaa esiin kaikki ne toimet ja päätökset joita on ennen tämän hallituksen aikaa

kertoa mitä vaikutuksia niillä päätöksillä tai päättämättä jättämisillä on ollut siihen todellisuuteen jossa tämä hallitus nyt osaltaan toimii en itse usko sellaiseen politiikantekoon jokainen hallitus ja hallituspuolue on toiminut ja toimii parhaansa mukaan niissä talouden ja yhteiskunnan olosuhteissa jotka kulloinkin vallitsevat jokainen poliitikko tietää varsin hyvin että joutuu vuorollaan tekemään päätöksiä jotka sattuvat johonkuhun tässä maassa jokaisella tässä salissa istuvalla on ollut hyvin tiedossa että edessä on äärimmäisen vaikea aika jossa ei ole niukkuutta tarjolla jotta tulevaisuudessa meillä on tarjolla muutakin on katsottava eteenpäin jokainen sukupolvi pyrkii jättämään perinnöksi paremman tulevaisuuden ja yhteiskunnan paras perintö jonka me voimme jättää on kaikin tavoin turvallinen yhteiskunta johon myös seuraavat sukupolvet voivat ja uskaltavat kiinnittyä

arvoisa puhemies meillä on hallitus joka ei välitä tehdä kunnollisia selvityksiä päätöstensä seurauksista laskelmien tilaaminen opposition tehtäväksi pyysin eduskunnan tietopalvelua selvittämään miten hallituksen toimet vaikuttavat eläkkeensaajien toimeentuloon sain laskelman eilen ja se on hyytävää luettavaa hallitus työntää kymmeniätuhansia pienituloisia köyhyysrajan alapuolelle suuri osa näistä on takuueläkkeen varassa eläviä kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneitä naisia joista ministeri mäntylä äsken sanoi olevansa huolissaan asumistuen leikkaukset ja eläkkeiden indeksijäädytykset pudottavat kaksikymmentäseitsemäntuhatta uutta jo valmiiksi kädestä suuhun elävää vanhusta köyhyysrajan alapuolelle näin eduskunnan tietopalvelun laskelma osoittaa missä on ministeri mäntylän huoli ikääntyneistä pienituloisista naisista missä se näkyy ei missään eikä laskelmassa vielä voitu huomioida hallituksen uhkaamia lääke ja matkakorvausten heikentämisiä ne tulevat edelleen kasvattamaan köyhien eläkeläisten määrää nyt tehdyssä laskelmassa ovat vasta mukana kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneet eläkkeensaajat joten jo nyt tehtyjen esitysten vuoksi köyhyyteen putoavien eläkkeensaajien määrä nousee pitkälti yli kolmellakymmenellätuhannella ihmisellä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus ei koske vain ikääntyneitä vaan myös suurta joukkoa työikäisiä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia vammaisia pitkäaikaissairaita ja nuorena mielenterveyssyistä eläkkeelle jääneitä jotka jo nyt elävät kädestä suuhun ja joista köyhyystutkijat ovat pitkään olleet olleet huolissaan perusoikeistolainen hallitus on tehnyt julman arvovalinnan se leikkaa eniten niiltä joilla on valmiiksi vähiten olen pettynyt ja surullinen tämä on sipilän soinin ja stubbin hallitukselta vastuutonta ja kylmää politiikkaa arvoisa pääministeri on aika puhua köyhyydestä on tullut aika puhua ikääntyneistä vuosikymmeniä tämän maan rakentamiseksi työskennelleistä ihmisistä on tullut aika puhua nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä ja syntymästään saakka vammaisista ihmisistä on aika puhua pitkäaikaissairaista jotka hallitus pakottaa valitsemaan ruuan ja lääkkeiden välillä on tullut aika puhua siitä miten hallitus kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia sillä hallitus on tehnyt arvovalinnan jota oppositio ei voi hyväksyä sipilän hallitus kasvattaa köyhyydessä elävien vanhusten sairaiden ja vammaisten määrää täysin piittaamatta seurauksista ja inhimillisistä kärsimyksistä siksi vihreät vasemmistoliitto sosialidemokraatit ja kristillisdemokraatit ovat jättäneet hallituksen vastattavaksi välikysymyksen eläkkeensaajien aseman kurjistamisesta pääministeri sipilän hallitus rakentaa suomesta yhteiskuntaa jossa kovimmat iskut kohdistuvat heikko osaisiin oppositio ei tätä hyväksy suomessa on noin puolitoista miljoonaa eläkkeensaajaa se on yli neljännes suomalaisista valtaosa heistä on nyt pienituloisia neljännes eläkeläisistä saa alle tuhannen euron eläkettä satakahdeksankymmentätuhatta saa niin pientä eläkettä että he tarvitsevat pärjätäkseen myös asumistukea eläkkeensaajat ovat keskeinen aktiivinen ja vaikuttava osa yhteiskuntaamme silti he ovat monilla tavoin myös heikko osaisimpia ikä ja työkyvyttömyys lisäävät sairastamista toimintakyky on voinut alentua ja elämänpiiri kaventua useimmat eläkeläiset eivät pysty tekemään päivääkään töitä kohentaakseen tulotasoaan he tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja apua arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallitus on tehnyt lukuisia päätöksiä jotka yksi toisensa perään heikentävät eläkeläisten asemaa hallitus haluaa leikata eläkkeensaajien toimeentulosta hallitus on päättänyt yhdistää eläkkeensaajien asumistuen yleiseen asumistukeen tässä ei ole kyse asuntopolitiikasta eikä tässä ole kyse köyhyyspolitiikasta kyse on siitä että hallitus on paikkaavinaan valtiontaloutta leikkaamalla apua tarvitsevilta yhteiskunnan vähäosaisilta tarkoitus on säästää köyhimpien kustannuksella yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa vuodessa seurauksia miettimättä liki satatuhatta eläkkeensaajaa menettää kuusikymmentä euroa kuussa kuusikymmentä euroa kuukaudessa se on suuri summa pienituloisen kukkarossa se on vuodessa yhden kuukauden takuueläkkeen verran rahaa on sydämetöntä julmaa leikata ihmisiltä jotka jo nyt elävät kädestä suuhun pienituloisimmista kotitalouksista noin seitsemälläkymmenellä prosentilla toimeentulo heikkenee kolme prosenttia tuensaajista menettää tuen kokonaan eniten menettävät suurta vuokraa maksavat pienituloiset eläkeläiset vaikka hallitus väittää loiventaneensa asumistuen leikkausta ja leikkaavansa tuensaajilta korkeintaan kuusikymmentä euroa kuussa suojaosa on pelkkää sumutusta tosiasiassa suojaosa on väliaikainen ja vain leikkauksen toimeenpanoa hidastetaan uusille asumistuen hakijoille kuudenkymmenen euron leikkauskatto ei tuo minkäänlaista suojaa eikä lohtua sen sijaan hallitus jakaa asumistuen saajat kahden kerroksen väkeen niihin jotka saavat heti heikompaa tukea ja niihin joiden tuki heikkenee vähitellen millä mittarilla oikeudenmukaista oikein ja kohtuullista arvoisa puhemies me haluamme antaa ikääntyneillemme mahdollisimman hyvän elämän ja parasta hoitoa me haluamme antaa työkyvyttömyyseläkkeelle jääneelle edellytykset hyvään elämään ja kuntoutumiseen kuudenkymmenen euron suojaosa lyö poskelle näitä tavoitteita se pätee nimittäin vain niin kauan kun eläkkeensaaja asuu nykyisessä asunnossaan heikkokuntoinen vanhus ei voi muuttaa tuettuun palveluasumiseen koska toimeentulo pienenee eikä masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut nuori voi muuttaa yhteen ystävänsä kanssa koska tuet leikkautuvat onko tämä inhimillistä ei ole eläkeläisen asumistuki on yksilökohtainen sitä on mahdollista saada vaikka samassa taloudessa asuisi ihmisiä joiden tulot ovat kohtuulliset tämä mahdollistaa sen että päivätyössä käyvä aikuinen voi hoitaa iäkästä vanhempaa tai vammaista lasta kotona hallituksen esitys heikentää myös omaishoidon mahdollisuuksia pienituloisissa perheissä omaishoitajaksi ryhtymistä joudutaan jatkossa miettimään nykyistäkin tarkemmin ja taskulaskimen kanssa arvoisa puhemies pienituloiset sairastavat muita enemmän siksi lääkekorvauksilla on heille suuri merkitys lääke ja terveyspalvelujen kustannukset nielevät pienituloisilta suuremman osan tuloista kuin muilta kun hallitus leikkaa lääkekorvauksia ja ja matkakorvauksia päätökset kertautuvat pienituloisten kohdalla sama isku tulee kahta kautta molemmille poskille hallitus aikoo myös korottaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja yhteensä sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla erityisesti korotukset kohdistetaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon kotona annettaviin palveluihin sekä palveluasumiseen juuri niihin palveluihin joita eläkkeensaajat muita enemmän tarvitsevat pääministeri sipilän hallitus lupasi viime keväänä että pienituloisten verotusta kevennetään ensi vuodelle esitetty kunnallisveron perusvähennyksen korotus on kuitenkin minimaalinen eikä vaikuta juuri lainkaan eläkeläisten verotukseen hallitus siis petti lupauksensa pääministeri sipilän hallitus ei vain leikkaa eläkkeensaajien toimeentuloa se heikentää myös heidän palveluitaan peruspalvelujen valtionosuusindeksin jäädyttäminen heikentää palveluita suoraan vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksia pienennetään tulevaisuudessa ikääntyneemme hoitaa pienempi joukko hoitajia vähemmällä koulutuksella kuitenkin jo nyt vanhustenhuollon kentältä kuuluu huolestuttavia uutisia tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan vanhuspalveluissa ei ole aikaa kohdata ikääntynyttä ei aikaa tehdä mitään muuta kuin pakolliset hoitotoimet taustalla on kiire ja liian vähäinen henkilömäärä jo nyt miten vanhuksiamme kohdellaan jos hoitajamäärät entisestään pienenevät arvoisa puhemies arvoisat ministerit aitiossa toivottavasti kuuntelette tässä leikataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta juuri niiltä joista köyhyystutkijat ovat olleet pitkään huolestuneita mutta missä ovat hallituksen arviot päätösten yhteisvaikutuksista missä ovat laskelmat siitä etteivät päätökset vie miltään ihmisryhmältä liikaa varmistus siitä ketään jätetä heitteille ei missään ei yhtään missään mutta hyvä hallitus voitte olla varmoja että tämä ei jää tähän vihreä eduskuntaryhmä ja oppositio tulevat seuraamaan laskemaan ja selvittämään esityksienne vaikutuksia tästä me emme anna teidän unohtaa että viette eniten juuri heiltä joista köyhyystutkijat ovat pitkään olleet huolissaan on hienoa että pääministeri kuunteli kätilöitä nyt toivomme että kuuntelette pienituloisia eläkkeensaajia etukäteen ja muutatte esityksiänne kuunnelkaa myös köyhyystutkijoita ja pyytäkää laskelmat välttääksenne syventämästä köyhyyttä kasvattamasta tuloeroja ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta arvoisa puhemies edellä sanotun perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus heikentää toimillaan kohtuuttomasti eläkkeensaajien tilannetta asumistuen leikkausten lääke ja matkakorvausten leikkausten asiakasmaksujen korotuksen ja hoitajamitoituksen heikennyksen luomien kohtuuttomien yhteisvaikutusten ja eläkkeensaajien epäreilun verokohtelun vuoksi eduskunta toteaa että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta kiitos

siirrymme ryhmäpuheenvuoroihin enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies

toisella kaikkiin suomalaisiin tätä keskusta tähdensi jo ennen eduskuntavaaleja sanomalla että vaalikaudesta ei tule helppo mutta tästäkin selvitään useissa muissa euroopan maissa on jouduttu ja joudutaan tekemään vielä paljon kipeämpiä päätöksiä moni suomalainen on ymmärrettävästi huolissaan omasta ja läheistensä pärjäämisestä mutta tekemättä emme voi kuitenkaan jättää lasku lapsillemme ja lastenlapsillemme on kestämätön jos tämä velkaantuminen jatkuu tasapainossa oleva talous on myös nykyisten ja tulevien eläkeläisten todellinen turva arvoisa puhemies työmarkkinajärjestöt neuvottelevat parhaillaan suomen kilpailukyvyn parantamisesta sopimalla voidaan saada kaikkien suomalaisten kannalta tasapuolisin lopputulos kilpailukyvyn parantaminen on edellytys uusille työpaikoille nyt jos koskaan työmarkkinajärjestöt ovatkin poikkeuksellisen paljon vartijoina

suomea on uudistettava sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksella turvataan koko maassa esimerkiksi eläkeläisille erittäin tärkeät ja lähipalveluina toimivat sosiaali ja terveyspalvelut päästävä nopeammin ja ihmisten pompottelun on loputtava hyvän hoidon lisäksi jokaiselle on taattava inhimillinen hoiva painopistettä palveluissa siirretään laitoshoidon sijasta yhä enemmän kotihoitoon ja tuetaan oikea aikaisesti ihmisten omatoimisuutta ja heidän hyvinvointiaan vihdoin keskustan esityksen mukaisesti parannetaan myös omaishoitoa ja perhehoitoa pienituloisempien eläkeläisten takuueläke luotiin aikanaan keskustan aloitteesta nyt korotetaan lisäksi noin kolmesataatuhatta suomalaista vapautetaan kokonaan yle verosta heistä noin satakaksikymmentätuhatta pienituloisimpia pelkkää takuu tai kansaneläkettä saavia ja suuri osa heistä on naisia arvoisa puhemies varsinkin hankalina aikoina päätökset on tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti sipilän hallitus ei korota arvonlisäveroa koska se kohdistuisi kipeimmin pienituloisimpiin ihmisiin edellisen vaalikauden hallitukset sen sijaan sdpn johdolla korottivat arvonlisäveroa ja muita tasaveroja lisäksi ne leikkasivat eläkeläisten ja muiden suomalaisten palveluista viemällä kunnilta valtionosuusrahat kuten jo totesin sipilän hallitus puolestaan panostaa palveluihin politiikka on siis muuttunut viime kuukausina minulle ja muille keskustan kansanedustajille on tullut erittäin paljon yhteydenottoja eläkeläisten asumistuesta nämä leikkaukset tekevät kipeää minä myönnän avoimesti asumistuki ei siis nyt poistu vaan se muuttaa muotoaan kun eläkeläiset siirtyvät tulevaisuudessa yleisen asumistuen piiriin nyt asumistukea saaville eläkeläisille luodaan uudistuksessa näin varmistetaan että pienituloisten eläkeläisten ja heistä varsinkaan pienituloisimpien naisten tilanne ei olennaisesti heikkene arvoisa puhemies suomessa on noin yksi pilkku viisi miljoonaa eläkeläistä itse olin viimeksi maanantaina tapaamassa eläkeläisiä jokioisissa rohkenen niidenkin keskustelujen perusteella sanoa että he ymmärtävät suomen ongelmien vakavuuden monia meitä tässä salissa olevia paremmin he odottavat muiden suomalaisten tavoin meiltä päättäjiltä nyt ratkaisuja he ovat itse valmiita myös hankaliin päätöksiin kunhan ne tehdään oikeudenmukaisesti he ovat myöskin valmiita ja haluavat jättää suomen paremmassa kunnossa lapsilleen ja lastenlapsilleen nyt he odottavat meiltä päättäjiltä yhteistyötä ja yhteisen edun laittamista oman edun edelle nämä odotukset ovat oikeutettuja tämän päivän eläkeläissukupolvi on vuosien aikana rakentanut omalla kovalla työllään sen hyvinvoinnin josta olemme saaneet pitkään nauttia vaikka suomen tilanne on vakava ja kansantaloutemme on supistunut useilla miljardeilla euroilla emme saa tässäkään tilanteessa unohtaa isänmaamme rakentajia meidän velvollisuutemme on nyt turvata rakentajasukupolvelle eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo myös tulevaisuudessa tähän keskusta sitoutuu

arvoisa puhemies

mukana tekemässä laaja joukko nykyisiä oppositiopuolueita taitettu indeksi on leikannut työeläkkeitä ja ja eläkeläisten ostovoimaa useana vuonna eikä yksikään hallitus halunnut muuttaa taitettua indeksiä yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeisenä nousukautena eläkeläisten asemaa parantaakseen nyt olemme valitettavasti taas tilanteessa jossa talous on lamassa eivätkä resurssit riitä epäkohtien korjaamiseen ei sovi myöskään unohtaa että sosialidemokraattinen lipposen ensimmäinen hallitus teki leikkauksia kansaneläkkeen pohjaosaan lipposen toinen hallitus leikkasi sen kokonaan pois kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus kuritti eniten opettajien terveydenhuollon henkilöstön ja siivoojien eläkkeitä yleisestä harhaluulosta poiketen sdpn vasemmistoliiton ja vihreiden politiikka ei ole ollut eläkeläismyönteistä takuueläkekin saatiin takuueläkekin saatiin vasta sitten kun nämä kyseiset puolueet olivat oppositiossa vuonna kaksituhattayksitoista takuueläke tuli voimaan maaliskuussa kaksituhattayksitoista hallituksen esityksellä viisikymmentä kautta kaksituhattakymmenen koski takuueläkettä ja siihen sdp ja vasemmistoliitto jättivät vastalauseen arvoisa puhemies me perussuomalaiset olemme ensi kertaa hallituksessa eikä yksi puolue pysty kerralla oikaisemaan kaikkia vääryyksiä mitä on vuosien varrella tehty tilannetta vaikeuttaa se että viime vuosien toimintakyvyttömät hallitukset laiminlöivät maamme taloudellisen tilan hoitoa minkä seurauksena suomi vajosi entistä syvemmälle taloudelliseen kurimukseen vaikka nykyhallitus pyrkii järeinkin toimin muuttamaan kurssia muutokset tulevat olemaan siitä huolimatta hitaita tavoitteenamme on tiukan talouspolitiikan turvin pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme ja saattaa maamme talous sellaiseen kuntoon että voimme tulevaisuudessakin huolehtia koko kansan hyvinvoinnista lisärasitetta talouteen tuo kuitenkin aiempien hallitusten harjoittama löysä maahanmuuttopolitiikka sekä muiden euroopan maiden tapa kylmänviileästi rikkoa kansainvälisiä sopimuksia kun euroopan sisärajat ovat vuotaneet kuin seula ja osa maista ruotsia myöten on jopa ohjannut pakolaisia suomeen on selvää että suomen kustannukset pakolaiskriisistä kasvavat tilanteessa jossa kansalaisten etuuksista joudutaan leikkaamaan ja samaan aikaan otetaan lisää velkaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden kustannusten kattamiseksi tässä ei monen kansalaisen mielestä oikeus toteudu tilanne on tältä osin kestämätön arvoisa puhemies onko oikein että suomalainen yhteiskunta natisee liitoksistaan siksi että aiemmat hallitukset ovat laiminlyöneet maan talouden hoitoa harjoittaneet liian löperöä liian löperöä maahanmuuttopolitiikkaa tai että muut eu maat rikkovat yhdessä solmittuja sopimuksia ei tietenkään ole oikein ja siksi perussuomalaiset tekevät hartiavoimin töitä hallituksessa käännämme jokaisen käännettävissä olevan kiven jotta kansalaistemme hyvinvointi voidaan turvata arvoisa puhemies olemme hallituksessa pyrkineet puolustamaan vähäosaisimpien kansalaistemme etuja tässä taloudellisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa liikkumavara on erittäin pieni mutta jotain hyvää on kuitenkin saatu aikaan takuueläkkeeseen on tulossa kahdenkymmenenkolmen euron korotus tulevan vuoden alussa ja yle vero poistetaan alle kymmenentuhattakolmesataa euroa vuodessa ansaitsevilta lisäksi on asumistukien yhtenäistäminen taloudellista rasitusta lievennetään kuuden kuukauden siirtymäajalla ja rajoittamalla tuen lasku enintään kuuteenkymmeneen euroon kuukaudessa tämä hallitus ei myöskään leikkaa kuntien valtionosuuksia kuten edelliset hallitukset me perussuomalaiset yritämme parhaamme mukaan tehdä töitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan eteen jotta tavallisilla ihmisillä olisi hyvä olla ja elää ketään ei jätetä oman onnensa nojaan kaikista huolehditaan myös eläkeläisistä

terävä terävä välihuuto on paikallaan mutta koko ajan puhujan kanssa rinnan sieltä puhuminen ei ole
kunnioitettu puhemies yhteiskunnan inhimillisyys ja sivistys mitataan sillä miten kohtelemme ikääntyviä tämän hyvinvointi suomen rakentaneita ja hoivan tarpeessa olevia ihmisiä turvallinen arki toimivat palvelut sekä ihmisarvoisen elämän takaava toimeentulo ovat jokaisen suomalaisen oikeus hallitus ole tinkimässä näistä arvoista kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee työtä sen eteen että jokaiselle ihmiselle turvataan hyvä ja arvokas elämä tiukka taloudellinen tilanne on se vaikeitakin päätöksiä vaativa todellisuus jonka puitteissa tämän työn on onnistuttava vanhustenhuollossa hoitajana työtä tehneenä ovat monet ikäihmisten ja hoivan tarpeessa olevien arjen haasteet tulleet tutuiksi avun ja palveluiden puutteiden ratkaisemiseen tarvitaan lisävauhtia ja siksi hallituksen kärkihankkeena on ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen nykyisen usein sirpaleisen kotihoidon sijaan rakennetaan ehyt ihmisen tarpeista lähtevä kokonaisuus

tippunut pois

kunnioitettu puhemies jatkan nyt uudistetuin mikrofonein ja totean todellakin että omais ja perhehoidon toimintamallia kehitetään tukemaan jaksamista ja hyvinvointia esimerkiksi työssäkäynnin ja omaishoidon yhteensovittamista helpotetaan hyvinvoinnin kärkihankkeisiin panostetaan yhteensä miljoonaa euroa lisäksi panostamme omaishoitoon vuositasolla seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa arvokasta mutta usein hyvin vaativaa työtä tekevien omaishoitajien kanssa keskustellessa korostuu se että vapaapäivillä on jaksamiselle iso merkitys ja etenkin sillä että tietää että läheinen on hyvässä hoidossa kun itse on ansaitulla vapaalla

asemaa kokoomuksen eduskuntaryhmä piti aivan

välttämättömänä loiventaa muutoksesta johtuva tuen aleneminen korkeintaan kuuteenkymmeneen euroon hallituksen on myös huolehdittava siitä ettei yhtenäinen asumistukijärjestelmä lyö korville vammaispolitiikan tavoitetta osallisuudesta ja itsenäisestä asumisesta hallituksen linja verotuksessa on selvä yhdenkään pienituloisen eläkeläisen verotus ei nouse ei yhdenkään ainoa veroratkaisu joka nostaa eläkeläisten verotusta on solidaarisuusveron alarajan lasku se nostaa verotusta ainoastaan hyvin toimeentulevilla kahdenkymmenen euron korotus auttaa myös osaltaan pienituloisimpia eläkkeensaajia lisäksi yle verosta vapautuu satakaksikymmentätuhatta eläkeläistä mahdollisesti tulevan miljardin euron veronalennuksen on kohdennuttava oikeudenmukaisesti palkansaajiin ja eläkeläisiin toisin kuin oppositio kysymyksessään väittää asiakasmaksujen korotukset eivät koske pitkäaikaisen laitoshoidon palveluasumisen eivätkä kotiin annettavien palveluiden maksuja asiakasmaksujen ja lääkekulujen katot suojaavat heitä joille terveyskulut kasaantuvat tulevaisuudessa on oltava tavoitteena se että lääke ja hoitomenoille olisi yksi yhtenäisempi katto kun teemme uudistuksia ja tasapainotamme taloutta on saatavilla oltava arviot toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa että keskeisiä väestöryhmiä kuten eläkeläisiä vammaisia ja myös lapsiperheitä koskeva vaikutusten kokonaisarviointi sisällytettäisiin jatkossa valtion talousarvion

myös sukupuolivaikutusten arviointi on perusteltua varsinkin kun tiedämme että eläkkeensaajista naisilla on miehiä suurempi köyhyysriski ihan lopuksi puhemies totean että viisasta olisi myös aientaa ajankohtaa jolloin oppositio esittää eduskunnassa vaihtoehtonsa tämä kirkastaisi sitä tosiasiaa että helppoja vaihtoehtoja ei ole olemassa ja että myös vaikeita ratkaisuja on tehtävä niin että kaikki kantavat osuutensa näin me voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan kestävän perustan

arvoisa puhemies

epäoikeudenmukaisesti ja kohdentaa kohtuuttomat leikkaukset ja kiristykset juuri heidän arkeensa hallitus leikkaa eläkeläisten toimeentulosta ja arjen palveluista monella tavalla moni ikäihminen on tullut minulta viime päivinä kysymään miten tässä pärjää kun rahat eivät jatkossa riitä riitä edes välttämättömiin menoihin on epäinhimillistä että ihmisen pitää valita ostaako ruokaa vai lääkkeitä hallituksen päätöksillä monet pienituloiset eläkeläiset ajetaan pitkäaikaisen toimeentulotuen asiakkaiksi eläkeläisköyhyys uhkaa kasvaa ja syventyä suomen taloudellinen tilanne on toki vakava mutta sitä ei paranneta heikentämällä kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten toimeentuloa ehkä tökeröin hallituksen teoista on eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen mikä pienentää asumisen tukea jopa kahdella kolmesta tuensaajasta erillisissä asumistukijärjestelmissä on voitu huomioida tuensaajaryhmien erityispiirteet leikkausta yritetään loiventaa suojaosalla mutta se jää kosmeettiseksi lisäksi uudet tuensaajat joutuvat suoraan yleisen asumistuen piiriin ilman suojaosia heidän kohdallaan pahimmillaan yli kahdensadan euron leikkaukset kuukaudessa olisivat heti voimassa suojaosasta huolimatta asumistuen tason aleneminen voi pakottaa etsimään halvempaa asuntoa ja etenkin suurimmissa kaupungeissa mahdollisuudet halpaan asumiseen ovat hyvin rajalliset hyvä pääministeri hallitus aiheuttaa päätöksillään eläkkeensaajille valtavaa ahdistusta siitä miten he pärjäävät tulevaisuudessa ja voivatko he enää asua tutussa kodissaan hallitus ei säästövimmassaan ole huomioinut lainkaan arjen elämän inhimillisiä asioita arvoisa puhemies hallitus aikoo myös heikentää palveluiden laatua ja saatavuutta hoitajamitoitusten alentaminen on törkeyden huippu miten alhaalla on hallituksen käsitys siitä millaista on ihmisarvoinen elämä hallitus antaa nyt selkeän viestin siitä että hoito on ollut liian hyvää voitte hoitaa vähemmän ammattilaiset sanovat että nolla neljän mitoitus tarkoittaa käytännössä syömistä vessassa käyntiä ja kerran viikossa peseytymistä tämäkö on hallituksen mielestä ihmistä kunnioittavaa ja ihmisarvon mukaista kohtelua näinkö te pääministeri sipilä osoitatte arvostuksenne suomalaisille ikäihmisille ikäihmisten ja kuntouttava hoito edellyttää kolmea asiaa oikeaa asennetta osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa ja riittäviä resursseja nyt hallitus vie resurssit heikentää pätevyysvaatimuksia ja mitoituksia ja säästökin on hyvin kyseenalaista sillä jos kuntouttavaa hoitotyötä ei ole taitoa tai aikaa tehdä ihmisiltä viedään toimintakyky ja heistä tehdään vuodepotilaita linjauksillaan hallitus vaarantaa koko sosiaali ja terveysalan tulevaisuuden sillä ammattilaiset eivät halua tehdä työtä joka on vastoin heidän ammattietiikkaansa samaan aikaan hallitus on ajamassa työpaikoille pakkolakien kautta monenlaisia työolosuhteita heikentäviä kiristyksiä joilla myös vaikeutetaan arjen työtä arvoisa puhemies hallitus kurittaa eläkkeensaajia leikkaamalla etuuksia ja korvauksia nostamalla asiakasmaksuja ja heikentämällä palveluita mutta tämäkään ei riitä lisäksi hallitus aikoo saattaa eläkeläisten verotuksen huonompaan asemaan kuin palkansaajilla niin että keskimääräistä euron kuukausieläkettä saavalle henkilölle jää käteen joka kuukausi kaksikymmentä euroa vähemmän kuin saman verran palkkatuloa saavalle tämä tekee kaksisataaviisikymmentä euroa vuodessa valtiovarainministeri stubb sanoi vielä juuri ennen vaaleja että verojen on oltava reiluja ja että meidän perusfilosofiamme on se että eläkkeitä ei voida verottaa kovemmin kuin työtä eli eläkevero ja työvero samalle viivalle ihmiset kokevat tällaisen kohtelun ja turhat lupaukset epäreiluiksi vaikuttaa siltä että hallitus ei piittaa vähääkään verotuksen oikeudenmukaisuudesta ei ole oikein että hallitus purkaa yhdessä rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan ja kaiken kukkuraksi rahastaa eläkeläisten arjen käyttövaroista arvoisa hallitus ihmiset ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun elämän kaikissa vaiheissa arvoisa puhemies sosialidemokraatit kannattavat hallitukselle esitettyä epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

hyvänä sellaista periaatteellisuutta ja päätöksentekoa jossa vahvemmat puolustavat heikompia eivät polje heitä alemmas köyhyyttä ja yhteiskunnan eriarvoisuutta tulee pyrkiä vähentämään ei kasvattamaan eläkkeensaajia ovat paitsi ikäihmiset myös sairauden tai vammaisuuden vuoksi työkyvyttömät ja osatyökykyiset joista kaikkein pienituloisimmat joutuvat hallituksen esitysten toteutuessa kovien leikkausten kohteeksi montaa eri reittiä yhtä aikaa

suoraan kun eläkeläisten asumistuki yhdistetään yleiseen asumistukeen tuen määrä vähenee pienituloisten tuensaajien noin seitsemälläkymmenellä prosentilla samassa yhteydessä otetaan käyttöön suojaosa jonka johdosta asumistuki voi pudota korkeintaan kuusikymmentä euroa kuukaudessa kuusikymppiä kuussa sen verran tukiuudistuksessa menettää lähes satatuhatta eläkeläistä

uudet asumistukipäätökset tehdään ilman tätä kuudenkymmenen euron suojaosaa tämä asettaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan mitä tästä voimme päätellä ainakin sen että maassa tarvitaan hyvin pian hyvin paljon kohtuuhintaisia asuntoja tekeekö hallitus jotain asian eteen ei

kun hallitus leikkaa lääkekorvauksia viisikymmentä miljoonaa euroa ja nostaa lääkkeiden omavastuita heikentää se samalla pienituloisten eläkeläisten mahdollisuutta hoitaa terveyttään me kysymme onko hallitus arvioinut mikä hinta lääkkeensä toimeentulovaikeuksien vuoksi käyttämättä jättävien hoidosta kertyy terveydenhuollon menoihin auttavatko tällaiset leikkaukset maan taloutta pienituloiset eläkkeensaajat käyttävät joka roponsa asumiseen lääkkeisiin ruokaan aivan välttämättömimpiin elinkustannuksiinsa ei näiltä ihmisiltä leikkaaminen maan taloutta pelasta haja asutusalueilla siis maaseudulla sairaanhoitoa tarvitsevat eläkeläiset saanevat hallituksen puolesta jatkossa maksaa itsensä kipeiksi myös hoitoon päästääkseen sillä matkakulukorvauksia leikataan kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa

hoitajamitoitusta entisestään ja esittää että nykyistä vähempi määrä käsipareja kyllä riittää tätä me emme usko me uskomme niitä lukuisia asiantuntija arvioita joiden mukaan ihmisarvoista laadukkaan hoidon takaavaa työtä ei ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa ole mahdollista tehdä yhtään nykyistä pienemmillä henkilöstöresursseilla

arvoisa puhemies

tuhat euroa kuussa tienaavilta ei leikata toivon todellakin että ne kansanedustajat jotka tällaisia lupauksia antoivat tuntevat nyt piston sydämessään ja peruvat nämä törkeät päätökset hallitus on myös ilmoittanut panostavansa omaishoidon tukeen jotta esimerkiksi iäkkäämpi eläkeläinen saisi mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään valitettavasti eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen saattaa heikentää merkittävästi omaishoidon edellytyksiä kun kotona ei ole enää varaa asua arvoisa puhemies hallituksen eläkeläisiin kohdistuvista leikkauksista tulee todella paljon palautetta jonka takana on todellista hätää mitä vastata monista sairauksista kärsivälle noin seitsemänsataaviisikymmentä euroa kuussa saavalle naiselle joka kirjoittaa elän tällä hetkellä henkisesti raskasta syrjäytynyttä ja suppeaa elämää tunnen että olen täydellisesti vankilassa yksin ja hylättynä tai mitä vastata nuoresta työkyvyttömyyseläkkeellä olevasta tyttärestään huolissaan olevalle äidille joka kysyy miten käy nuoren itsetunnon kun ei ole varaa harrastaa matkustaa eikä elää hallitus joutui jo lieventämään alkuperäistä asumistuen leikkaussuunnitelmaansa kun kävi ilmi miten kovaa leikkaukset olisivat iskeneet kuten palautteesta voi päätellä nyt kaavailtu kuudenkymmenen euron kuukausileikkaus on monelle pienituloiselle eläkeläiselle iso raha varsinkin kun sen päälle tulevat vielä muut leikkaukset

arvoisa puhemies hallitus ei ole riittävästi huomioinut eläkeläisten etuuksia heikentävien toimenpiteiden kumulatiivisia vaikutuksia kyse on monista ikäihmisten arkeen vaikuttavista toimenpiteistä lääkkeiden omavastuuta korotetaan samoin matkakorvausten omavastuuosuutta samanaikaisesti varsinaisia hoitomaksuja korotetaan sen lisäksi että asumistukea heikennetään hallitus on sinänsä oikealla tiellä mitä yhtenäisen asumistukijärjestelmän luomiseen tulee mutta nyt on valittu aivan liian ja tiukka menetelmä samalla kun siirrytään yhtenäiseen järjestelmään olisi vakavissaan pyrittävä löytämään ratkaisuja yhtenäisen omavastuukaton luomiseksi lääkkeille hoitokuluille ja matkakuluille näin voitaisiin välttää se että pahiten kärsimään joutuisivat kaikkein pienimpiä eläkkeitä saavat joilla on suuri hoidon tarve meidän on syytä yhtenäistää omavastuut ruotsissa on järjestelmä jossa otetaan huomioon ihmisen kokonaistilanne hallituksen pitäisi suhtautua tähän ajatukseen vakavasti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit tahtovat rakentaa suomen uutta nousua mutta emme pienituloisten eläkeläisten kustannuksella hallituksen esitys vie heiltä ensin osan leivästä sitten siivun asumisesta ja lopulta leikataan osa lääkkeistä tämä ei ole oikeudenmukaista ei reilua ei millään mittarilla mitattuna ei tuottavuustavoitteella kuorrutettuna se ei ole oikein kristillisdemokraatit vaativat eläkeläisiin kohdistuvien leikkauksien uudelleenkohdentamista tavalla joka turvaa eläkeläisille mahdollisuuden vanheta arvokkaasti talousarvioesitys johtaa nyt siihen että monen eläkeläisen askeleet käyvät leipäjonoihin arvoisa puhemies on sairasta säästää sairaalta hallitus tahtoo leikata lääkekorvauksia erittäin ankaralla kädellä peräti viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla myös sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja matkakulujen omavastuut nousevat hallitus leikkaa eläkeläisten asumistuesta ja samaan aikaan asuntojen hinnat nousevat yhtälö on monelle pienituloiselle eläkeläiselle täysin mahdoton monella on edessä muutto pois omasta kodista kun kaikki säästötoimenpiteet otetaan huomioon on hallituksen esittämä takuueläkkeen korotus äkkiä syöty sairaan vanhuksen lääkkeistä ja leivästä leikkaaminen johtaa ennenaikaiseen pitkäaikaishoidon alkamiseen ja se tulee maksamaan monikertaisesti näihin säästöihin verrattuna huolestuttavia ovat myös hallituksen aikeet heikentää vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksia ja väljentää hoitajien pätevyysvaatimuksia mielestämme arvoisat edustajat vanhuspalvelujen henkilöstömitoitukset ja saatava sellaiselle tasolle millä päättäjät itse haluaisivat vanhuutensa viettää sieltä se vanhuus vuosien myötä meillekin tulee eteen joillekin ennemmin toisille myöhemmin mutta tulee kuitenkin ihmisarvoinen vanhuus voidaan taata vain riittävällä määrällä hoitavia käsiä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan lääkekorvauksiin kohdistettujen leikkausten peruuttamista ja lääkkeiden maksukaton alentamista eläkeläisten asumistuen säilyttämistä sekä lisäkorotusta takuueläkkeeseen ja ilman lisävelan ottoa sillä kyllä meillekin on tärkeää että maan talous laitetaan kuntoon on kyse priorisoinnista siitä mitkä ovat ne arvot joiden pohjalta päättäjinä toimimme arvoisa puhemies valtion merkittävin arvobarometri on sen talousarvio siinä me arvotamme kansalaiset sekä palvelut ja niiden välisen suhteen jos arvostamme vain vahvaa taloutta se johtaa käytännön ratkaisuissa inhimillisyyden vähenemiseen päätöksenteossa niin näyttää nyt käyvän tarvitsemme omantunnon ääntä päätöksentekoon arvoisa puhemies elämme voimakkaassa talouden taantumassa ja työelämän murroksessa ja tarvitsemme toimintatapojen tehostamista tehostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua pelkästään talouden arvojen pohjalta vaan mukaan tulee ottaa inhimillinen näkökulma ei hyvinvointi tarkoita vain euroja kassassa hyvinvointi tarkoittaa onnellisia hyvinvoivia ihmisiä ei olisi väärin vaikka valtion talousarvion viimeisen viivan vaatimuksena olisi inhimillisesti kohdeltu kansakunta arvoisa puhemies tämä tavoite ei koskaan saa kadota näkyvistämme onko ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehdittu niin että heille on taattu hyvä ja palkitseva elämä myös silloin kun he eivät pysty sitä itse vaatimaan ja puoliaan pitämään päättäjä voi olla tyytyväinen vasta kun vastaus on myönteinen arvoisa puhemies näillä perusteilla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää välikysymystä perusteltuna ja aiheellisena kannatan edustaja alanko kahiluodon tekemää lausumaehdotusta

nyt seuraa debatti pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää siinä puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta tämä keskustelu alkaa siten että ensin ministeri mäntylä kolme minuuttia ja ministeri rehula kaksi minuuttia joko paikalta tai pöntöstä ja sen jälkeen mennään edustajapuheenvuoroihin

arvoisa puhemies kiitän näistä hyvistä ja kriittisistä ryhmäpuheenvuoroista niissä oli paljon semmoista sisältöä jonka kanssa varmasti jokainen vastuullinen poliitikko on on hallituksessa tai oppositiossa näiden näiden kysymysten ja pohdintojen äärellä joutuu viettämään aika paljon aikaansa kun on tilanteessa että tiedostaa sen mikä on se taloudellinen tilanne ja se liikkumavara jossa tällä hetkellä tämä hallitus joutuu tekemään sitä työtä ne päätökset eivät ole helppoja siellä siellä varmasti jokainen vastuullinen poliitikko joka on ollut näitä erilaisia säästöpäätöksiä aikanaan tekemässä joutuu käymään koviakin arvokeskusteluja itsensä kanssa ja näin kuuluu ollakin mutta silloin kun tehdään hallituspolitiikkaa ja ja on on tavoite johon pyritään jonka tässä alkupuheenvuorossani toin esiin että meillä on yhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet kunnossa niin valitettavasti se tarkoittaa joskus hyvinkin kipeitä päätöksiä joihin meidän vain on sopeuduttava näissä eri puheenvuoroissa nostettiin hyviä asioita esiin valitettavasti en ehkä tässä aikataulussa ihan kaikkiin ehdi ottaa kantaa mutta edustaja laukkanen puheenvuorossaan nosti juuri tämän esiin että että hyvinvointi ja ihmisarvoinen elämä on paljon muutakin kuin euroja ja nimenomaan siihenhän tämä hallitus kaikilla näillä erilaisilla toimenpiteillään pyrkii että meillä on mahdollisuus luoda semmoiset rakenteet ja järjestelmät jotka nimenomaan omalta osaltaan vahvistavat sen ihmisarvoisen elämän kokemusta meillä täytyy olla myöskin semmoinen palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö jossa jokainen ikääntyvä ja vanhus nähdään myöskin yksilönä että he eivät ole semmoista pelkkää massaa jolle me ylhäältä päin ohjaamme kaikki toimenpiteet vaan me arvostamme myös heidän yksilöllisiä kokemuksiaan siitä

nämä mielenterveyskuntoutujat jotka ovat monet

nimenomaanhan nyt hallitus hallitus pyrkii tällä osatyökykyisten kärkihankkeella siihen että heillä olisi aito mahdollisuus myöskin työllistyä niiltä osin mitä he itse kokevat mahdollisena eli meillä on paljon osatyökykyisiä ihmisiä joista osa on mielenterveyskuntoutujia siellä on paljon muitakin mutta heille ei ole väyliä työhön työn kautta ja osallisena yhteiskunnassa he voivat myöskin

turvallisuus ja turvallisuudentunne on yksi keskeisimpiä asioita ja edellytys sille että voi asua turvallisuudentunne siitä että tilanteessa jossa omat voimat eivät riitä tai syntyy joku tilanne elämässä joka vaatii toisen apua se apu on saatavilla turvallisuudentunne siitä että se elämänhallinta on olemassa että ruoka on lämmintä ja katto on pään päällä turvallisuudentunne muodostuu useista eri asioista asioista joihin hallitus muuten ihan oikeasti pyrkii vaikuttamaan niin että mahdollisimman

edellytykset täyttyisivät ja sitä yritetään tukea täällä kysyttiin aikooko hallitus kohtuullistaa tekemiään päätöksiä asia yksi ryhmäpuheenvuoroissa sanottiin ääneen että omaishoidon tukijärjestelmä ei olisi jatkossa niin houkutteleva kuin se nyt on päinvastoin niitä harvoja asioita joihin tämä hallitus panostaa ihan uutta rahaa olemaan omaishoidon tukijärjestelmän kehittäminen jotta se olisi nykyistä houkuttelevampi aidosti se vaihtoehto omaishoitajan jaksaminen sijaispalvelut tai ne palvelut joita omaishoidon hoidettava tarvitsee tilanteessa jossa omaishoitaja itse tarvitsee lepoa tämä on yksi konkreettinen esimerkki johon panostetaan toisekseen kotona asuminen tavoite on kääntää koko kotona asumisen ideologia niinpäin että kotona asuminen on ensisijaista ja se turvallisuudentunteen luominen että palvelut rakennetaan siihen kotona asumisen ympärille mullistaa kääntää koko ketjun niin että se kotona oleminen on se kaikkein tärkein arvoisa herra puhemies kohtuullistamiseen vielä

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa sanoi että yhteiskunnan sivistystä mitataan siinä miten se se huolehtii vanhuksista no sehän tässä juuri huolestuttaakin hallituksen puheenvuorot ovat olleet falskeja ja farisealaisia
eduskunnan tietopalvelu on laskenut että te lisäätte köyhyyteen köyhyysrajan alapuolelle putoavien ihmisten määrää kymmenillätuhansilla kymmenillätuhansilla kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneistä ihmisistä kaksikymmentäseitsemäntuhatta viiva kolmekymmentäkolmetuhatta putoaa köyhyysrajan alapuolelle koska te jäädytätte eläkeindeksin ja koska te viette eläkkeensaajilta nykyisen asumistuen tämän lisäksi tulevat vielä ihmiset jotka ovat työikäisiä mutta työkyvyttömyyseläkkeellä ja tämän lisäksi tulee vielä lääke ja matkakorvausten leikkaus jota ei vielä voitu huomioida koska siitä ei ole esitystä totuus on se että te tulette lisäämään ainakin noin viidelläkymmenellätuhannella köyhyydessä elävien kaikkein määrää mitä te sanotte tähän tosiasiaan unohtakaa nyt korulauseet ja vastatkaa

arvoisa puhemies hallitus kurittaa eläkkeensaajia leikkaamalla etuuksia nostamalla maksuja ja heikentämällä palveluita

ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan ja jopa peloissaan tulevaisuudestaan ministeri rehulan mainitsema turvallisuudentunne on nyt kadonnut mutta tämäkään ei riitä hallitus repii veroeron palkansaajien ja eläkeläisten välille tämä ei ole oikeudenmukaista eikä reilua kysynkin näinkö hallitus osoittaa arvostavansa suomalaisia eläkkeensaajia miten hallitus aikoo korjata eläkeläisten epäreilun verokohtelun

puhemies täällä käytyä keskustelua kuunnellessa tulee mieleen se että onkohan nyt unohtunut se mitä on tapahtunut viime vaalikaudella se ei yleensä paljoa auta kun katsotaan taaksepäin mutta nyt pakko on pikkuisen sitäkin käsitellä sen takia että aika moni näistä asioista joita nyt viedään eteenpäin on ollut jo edellisen hallituksen listalla otetaan nyt vaikka lääkekorvaukset ja niin edelleen

nämä vaikutukset ja puututaan siihen ettei ihmisiä putoa sinne köyhyysrajan alapuolelle ehkä tässä keskustelussa nyt todella on unohtunut se mistä ministeri rehula rehula oikein puhui että nyt siirretään painopistettä sinne kotona tapahtuvaan hoitoon perhehoitoon omaishoitoon mikä on toinen tilanne kuin tällä hetkellä kun meillä on hyvin laitospainotteinen hoitomuoto

arvoisa puhemies tässä vaiheessa keskustelua haluan toistaa omasta puheestani viimeisen lauseen se kertoo oikeastaan mikä on hallituksen tahtotila tässä asiassa siteeraan itseäni ketään ei ei jätetä oman onnensa nojaan kaikista huolehditaan myös eläkeläisistä tämä on se hallituksen iso iso kuva minä ymmärrän että oppositiossa liioitellaan kärjistetään asioita mutta faktoissa täytyy kestää kuitenkin tässä edustaja edustaja pekonen omassa puheenvuorossaan sanoi sanoi tämmöisen lauseen että eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen eihän hallitus ole lakkauttamassa eläkeläisten asumistukea se on yhdistämässä eläkeläisten asumistukea tämä antaa semmoisen mielikuvan niin kuin eläkeläisiltä poistettaisiin kokonaan asumistukimahdollisuus ja siitähän ei ole kysymys tämmöistä viestiä ei saa laittaa arvoisa ministeri kysynkin että kun nämä asumistukijärjestelmät niin eläkeläisten kuin yleinenkin yhdistetään miten tässä kohdellaan sitten kun oppositio huutaa nyt pienituloisten eläkeläisten asemaa miten tässä kohdellaan kertokaa se nyt että kaikki ymmärtävät

edustaja turuselle voinen todeta että kyllä eläkkeensaajan asumistuki lakkautetaan vaan sen tilalle tulee yleinen asumistuki joka ei kohtele eläkeläisiä enää yhtä hyvin kuin tämä alkuperäinen asumistuki mutta arvoisa ministeri mäntylä te kiinnititte puheessanne huomiota siihen että naiset saavat vähemmän palkkaa ja vähemmän eläkettä kuin miehet te sanoitte että tähän kaikkeen pitää vaikuttaa jo työaikana esimerkiksi jakamalla perhevapaita tasaisemmin tähän me voimme lämpimästi vasemmistoliitossa yhtyä täytyy kuitenkin tässä ihmetellä missä ovat teidän aloitteenne näistä tasa arvoa parantavista kysymyksistä kun tähän asti kuitenkin teidän toimenpiteenne ovat olleet lähinnä

arvoisa puhemies

meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa noin miljoona ihmistä suurin piirtein tuhannen euron tuloilla siltä porukalta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata näin sanoi timo soini tammikuussa tämän vuoden tammikuussa toistan arvoisa ministeri mäntylä siltä porukalta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata ja kun te nyt sanotte että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa näiltä pienempituloisilta eläkkeensaajilta asumistuki pois mutta ei tee tiukkaakaan kun hallitus laittaa kaksisataa miljoonaa autoveron alennukseen neljäkymmentä miljoonaa miljoonaperintöjen veronalennukseen tai vaikkapa sata miljoonaa maatilatalouden kehittämisrahastoon niin nämä ovat arvovalintoja mitä vastaatte eläkkeensaajille joiden asumistuen leikkaus ensi vuonna on kahdeksantoista miljoonaa euroa muuttamalla vain näitä päätöksiä jotka olette tehneet voisitte tämän perua mitä vastaatte arvoisa

eduskuntaryhmä haluaa etsiä ratkaisua siihen että eläketurva riittää jotta jokainen suomalainen voisi sairaudesta tai ikääntymisestä huolimatta elää omannäköistä elämää on rehellisesti sanottava että vastuullista politiikkaa ei voi tehdä ellei myöskin tehdä kipeitäkin ratkaisuja me emme olisi näin vaikeassa tilanteessa jos ei olisi käynyt niin että sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla jäivät isot rakenteelliset uudistukset tekemättä ja monta sellaista asiaa

siihen että oltaisiin paremmassa tilanteessa nyt meidän on tehtävä nämä ratkaisut mutta me me haluamme myös pelastaa palvelut ikäihmiset odottavat sitä että he pääsevät terveyskeskuksiin ajoissa tämä hallitus tekee sote uudistuksen kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma jäi jotakuinkin pöytälaatikkoon nyt panostetaan vahva arvovalinta yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa omais ja kotihoitoon me teemme parhaamme jotta ikäihmiset voisivat tuntea olonsa turvalliseksi

nyt leikkaa todellakin eläkeläisten toimeentulosta sitä mustaa ei saa valkoiseksi millään puheella mutta hallitus myös verottaa jatkossa eläkeläisiä kovemmin kuin tavallisia palkansaajia ja hallitus nostaa samaan aikaan terveys ja palvelumaksuja mikä myös kohdistuu sairaisiin ja pienituloisiin ihmisiin

tonnin kuussa eläkettä saaville naisille yksineläville eläkkeensaajille jotka tulevat minulta torilla kysymään kasvotusten miten he pystyvät jatkossa elämään kun asumistuki leikkaantuu kun maksut nousevat raha ei tahdo riittää lääkkeisiin saatikka sitten ruokaan tai säälliseen toimeentuloon voisitteko kertoa mitä minä vastaan heille

arvoisa puhemies viime kaudella kun vihreät ja vasemmistopuolueet olivat hallituksessa kavennettiin tuloeroja ja vähennettiin köyhien määrää tämä hallitus on tähän mennessä kaikilla toimillaan ainoastaan kasvattanut tuloeroja ja lisännyt köyhien määrää suurin osa eläkkeensaajista on siinä asemassa että he eivät pysty tekemään päivääkään työtä ministeri mäntylä on aivan turha puhua siitä että te haluatte eläkkeensaajat työelämään ja sitä kautta parantamaan omaa asemaansa suurin osa eläkkeensaajista ei siihen te puhutte kauniisti siitä että aiotte parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä töitä samaan aikaan te aiotte leikata sairauspäivärahoja niiltä ihmisiltä jotka nyt sairaina sinnittelevät sinnittelevät vielä työelämässä heidät te aiotte ajaa ennenaikaiselle eläkkeelle aiotte lyhentää heidän työuriaan ja pienentää te kehtaatte puhua siitä että hallitus parantaa osatyökykyisten työnteon mahdollisuuksia

arvoisa puhemies niin kuin olemme esittäneet aikaisemmin totean edelleen että hallituksen olisi syytä kuunnella nyt herkällä korvalla ja miettiä millä tavalla me voisimme saada aikaiseksi järjestelmän jossa meillä olisi yksi maksukatto lääkekuluille vuodeosastokuluille ja matkakuluille jos tämä on mahdollista ruotsissa niin sen pitäisi olla mahdollista myös suomessa näin tehden voitaisiin myös lieventää niitä vaikutuksia jotka nyt ovat hallituksen

puhemies aivan aluksi haluan todeta että pidän hyvin erikoisena sitä että arvoisa pääministerimme ei ole täällä kuuntelemassa tätä välikysymyskeskustelua mitä sitten tulee tähän keskusteluun niin toivoisin todella ministeri mäntylä kun te totesitte että hallituksella on halu ja kyky katsoa kauas että te nyt katsoisitte välillä tähän vähän lähemmäksi ja kuulisitte niiden ihmisten hätähuutoa jotka nyt ovat todella ongelmissa näiden teidän kestämättömien leikkaustenne takia nehän kohdistuvat samoihin ihmisiin nyt monelta suunnalta kun täällä on nyt viitattu sitten myöskin viime kauden asioihin on pakko sanoa että viime kaudella tehtiin vanhuspalvelulaki viime kaudella tehtiin omaishoidon kokonaisvaltainen kehittämisohjelma viime kaudella tuotiin tähän saliin ensimmäistä kertaa keskusteltavaksi sote malli joka nyt jalostuu toivottavasti eteenpäin pidän erikoisena sitä että kokoomus omia pääministereitään täällä mollaa tällaisilla puheenvuoroilla että ei ole tehty mitään edellisellä kaudella varsinkin kun te olette itse olleet hallitusvastuussa kaikkein

arvoisa herra puhemies ministeri mäntylä totesi että meidän pitää puuttua sukupuolittuneeseen köyhyyteen erityisesti köyhien eläkeläisnaisten osalta olen täysin samaa mieltä mutta kun mietin sitä puheenvuoroa ja vetoomusta niin ajattelin että jos ministeri soini olisi paikalla kuuntelemassa tätä eläkeläiskeskustelua hän olisi varmaan ajatellut että olipa farisealaisesti sanottu nimittäin jos katsoo mitä hallitus nyt tekee asumistuen leikkaaminen lääkekorvauksien heikentäminen matkakorvauksien heikentäminen asiakasmaksujen nostaminen kaikki nämä keneen ne kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin nimenomaan näihin kaikkein pienituloisimpiin naiseläkeläisiin mutta arvoisa puhemies kyllä ministeri mäntylä oli myös rehellinen puheessaan hän sanoi mikä on hallituksen vastaus näille ihmisille hän sanoi että perustoimeentulotuella tämä hoidetaan eli hallituksen linja on eläkeläiset toimeentulotukiluukulle
arvoisa puhemies vielä yksi näkökulma täällä on puhuttu siitä että hallituksen päätös muuttaa eläkeläisten asumistuki yleiseksi asumistueksi on oikein ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen tämä ryhmä jolta nyt leikataan ei kuitenkaan ole ihan mikään tavallinen ryhmä suurin osa heistä on sellaisia ihmisiä jotka rakensivat tämän maan viisikymmentä viiva kuusikymmentä luvulla erittäin pienillä tuloilla kuten esimerkiksi oma äitini jolla oli kolme kokopäivätyötä seitsemän päivää viikossa ja edelleen hän on minimieläkkeellä sen takia meillä on eläkeläisten asumistuki koska se arvostaa näitä eläkeläisiä enemmän kuin jotain muuta asumistuen saajaa

säästöjä on mahdollista löytää myös asioista joitten kohdalla rahaa menee tällä hetkellä kankkulan kaivoon hyvä huono esimerkki on kelan matkakorvaukset nyt monissa paikoissa tehottomasti järjestetty maakuntien taksiralli nielee valtavasti rahaa jolla ei vielä hoideta ketään kela korvasi taksimatkoja sadallaseitsemälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla viime vuonna säästöjä saadaan helposti esimerkiksi matkoja yhdistämällä tällaisia kokeiluja onkin tehty eri puolilla suomea ja niillä on todella saatu kymmenen miljoonan säästöt ne säästöt eivät ole poissa kenenkään hyvinvoinnista kannustan hallitusta uusien ratkaisujen löytämiseen tässäkin asiassa eniten ikäihmiset ja myös yhteiskunta hyötyisivät siitä että samassa kyydissä on useampi ukki ja mummo ja samalla lääkärireissulla saa käydä vaikka kaupassa kahvilla tai joissakin harrastuksissa
arvoisa

hallitus on tehnyt kovan arvovalinnan eläkeläisten suhteen ja väittää sitä ainoaksi vaihtoehdoksi näin ei ole olisi voinut valita autoveron pienemmän vähentämisen tai olisi voinut valita rikkaitten eläkeläisten perintöveron pienentämisen vähemmällä summalla ja korjata nämä asiat oikealle tolalle te olette päättäneet sysätä kymmenettuhannet pienituloiset eläkeläiset köyhyyteen ja heikennätte vakavasti keskituloisten eläkkeellä olevien ihmisten toimeentulon edellytyksiä hallituksen toimenpiteet iskevät rajuimmin pienituloisiin julkisia palveluita käyttäviin ja paljon lääkkeitä käyttäviin eläkeläisiin te olette tehneet epäoikeudenmukaisen kovan arvovalinnan joka näkyy eläkeläisten arjessa kyllä tulee ikävä santeri alkion perillisiä keskustapuolueessa köyhän asialla ei tunnu tämä hallitus olevan

puhemies jos tästä salista nyt katsotaan niitä puolueita jotka ovat kurmuuttaneet historiassa eniten eläkeläisiä niin ne ovat sdp vasemmistoliitto ja vihreät sen voi tarkistaa tarkistaa historiankirjoista ja onhan tämä hiukan hellyttävää kuitenkin sen osalta että myös

on otettu esille nyt se mitä timo soini on sanonut ja otettu myöskin tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus annettu ymmärtää että kaikilta eläkeläisiltä menee tämä kuusikymmentä euroa ei mene kaikilta sillä kolmellakymmenellä prosentilla eläkeläisistä nousee asumistuki tätä ei ole kukaan maininnut eikä ole myöskään maininnut sitä että takuueläke nousee kaksikymmentäkolme euroa yle vero poistuu

puhemies edustaja turuselle on nyt tehtävä ensiksi selväksi että eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen ja yleinen asumistuki on perhekohtainen te sanoitte että jotkut menettävät kuusikymmentä euroa siellä on perheitä jotka menettävät satakaksikymmentä euroa se on täysin eri järjestelmä tutustukaa tähän ennen kuin sanotte että eläkkeensaajan asumistukia ei olla lakkauttamassa toinen esimerkki on matkakorvauksista joista täällä täällä jo puhuttiin matkakorvauksessa nykyisellään on kuusitoista euroa omavastuu hallitus nostaa sen kahteenkymmeneenviiteen euroon eli yhden edestakaisen matkan omavastuun viiteenkymmeneen euroon pienituloiset ihmiset eläkeläiset jotka sairastuvat joutuvat käymään pitkän matkan päässä hakemassa ensinnäkin sen palvelun itselleen saavat lisää lääkkeitä kenties ovat sairaalassa yhden kuukauden kulut nousevat kohtuuttomiksi ja te sanotte että tämä hallitus ei säästä eläkeläisiltä miten ministeri mäntylä te voitte tehdä tämän

opposition ja varsinkin vihreiden jotka tekivät tämän välikysymyksen ensimmäisinä allekirjoittajina populismi tulee jo korvistani ulos toissa päivänä vihreät haukkuivat koulutussäästöjä eilen kehitysyhteistyösäästöjä tänään eläkeläissäästöjä ja kaiken tämän he korvaisivat kun heillä muka on se vaihtoehto sillä että virkamiesten kilometrikorvauksia leikattaisiin

nyt sitten vihreät täällä kertovat että aivan hirveitä arvovalintoja kauheita että hallitus pahaa pahuuttaan kaikkea tällaista kauheata tekee niin kyllä teidän populisminne nyt kukkii tässä salissa

arvoisa puhemies en voi olla hämmästelemättä sitä kuinka vähän tässä salissa käydään keskustelua eräästä pienituloisiin eläkeläisiin omaishoitajiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuvasta leikkauksesta en ole kuullut hallituspuolueilta vastausta siihen kuinka te takaatte että pienennetyllä hoitajamitoituksella arjen työt vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa tulevat tehdyksi vanhuksen arvoa kunnioittaen ja inhimillisesti kuinka selvitään seuraavista tehtävistä pienemmällä hoitajamitoituksella liikuntarajoitteisen vanhuksen avustaminen ylös ja alas vuoteesta monta kertaa päivässä märän yövaipan kuivitus mahdollisesti kastuneiden lakanoiden ja makuualustojen vaihto päivävaatteiden ylle pukeminen hygienia ihonhoito talkitseminen wc käynnit suuhygienia parranajo hiusten kampaaminen viriketoiminnot

arvoisa herra puhemies eläkeläisten toimeentulo ei hirveästi tällä väittelyllä parane on tärkeää kuitenkin käydä tätä keskustelua on tärkeää käydä tätä keskustelua koska eläkeläisten toimeentulo on totta kai tietysti myös eduskunnan opposition kaikkien täällä olevien yhteinen huoli kuinka siitä selviämme ja tältä pohjalta tulee toimia herra puhemies nostan yhden käytännön kysymyksen esille kuinka yhteiskunta pystyy voimavaroillaan paremmin aikaansaamaan vanhuksille tuotettuja palveluita esimerkiksi hoivakotiyrittäjyyden muodossa tiedän erään tapauksen jossa aluehallintovirasto eli avi kun yrittäjänvaihdos on on ollut tapahtumassa on todennut että eivät nämä tilat nyt kelpaa enää sitten uudelle yrittäjälle kyseessä on ollut jonkin huoneen huoneen ikään kuin hieman liian pieni mitoitus joskus joku vessan mitoitus portaiden ikään kuin pieni kulma on väärä eikö olisi herra puhemies ja arvoisat ministerit eduksi

puhemies kiitän edustaja rossin puheenvuoroa sen alkua erityisesti se oli ensimmäinen hallituspuolueitten edustajan asiallinen puheenvuoro kiitos kiitos siitä tässä keskustelussa ei ole käytetty yhtä sanaa se on moraali minä minä koen että tämä hallituksen päätös leikata kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä moraaliton hallituksella on moraalivaje ja se on minusta merkittävämpi kuin itse asiassa tämä kestävyysvaje josta josta myöskin paljon puhutaan nämä leikkaukset koskevat todella julmasti pienituloisia minä vetoankin nyt hallituspuolueitten kansanedustajiin korjatkaa tämä esitys

arvoisa puhemies oppositiossa on niin helppo olla oikeassa sdptä on nyt hyvä muistuttaa että lipposen toisen hallituksen veroasteikkouudistukset suosivat nimenomaan suurta eläkettä saaneita eli näitä arvovalintoja voimme katsoa ihan historiasta ja kun raha loppuu niin silloin yleensä alkaa ajattelu vuonna kaksituhattakahdeksan meiltä loppuivat rahat ei alkanut ajattelu seitsemässä vuodessa olemme velkaantuneet seitsemänkymmentäviisi prosenttia opposition ryhmäpuheissa tuli esille että toivottavasti hallituksen jäsenet tuntevat piston sydämessään minä tunnen sekä sydämessäni että sielussani tämän piston erittäin ikävä tilanne suomessa erittäin ikävä päätös tämä eläkeläisiltä leikkaaminen ja kun oppositio ei tuosta eikä tästä eikä ainakaan siitä niin varmasti teillä on nyt jossakin tämä rahasäkki antakaa se hallitukselle me laitamme sen varmasti hyvään käyttöön ja tässä vaikeassa tilanteessa me

tämän jälkeen on useampi ministerin puheenvuoro pyydetty ja siitä syystä tähän väliin vielä edustajat niinistö ja guzenina ja sen jälkeen ministeri vehviläinen
arvoisa puhemies todellakin hallitus on vastuussa hallitus tekee päätöksiä jotka vaikuttavat kaikkien suomalaisten ihmisten tulevaisuuteen ne kannattaa tehdä huolella viime hallitus kaikista puutteistaan huolimatta arvioi aina tuloerovaikutuksia gini kertoimia ja kavensi tuloeroja paransi pienituloisten asemaa eli zyskowicz oli yksiselitteisesti väärässä arvoisa puhemies minä ihmettelen miksi pääministeri sipilä valtiovarainministeri stubb ja ulkoministeri soini eivät ole täällä kaikki kunnia teille ministereille mutta te ette varmaan ajaneet näitä leikkauksia joita he ovat nyt teidät pistäneet toteuttamaan on todella todella

jotka elävät jo nyt joka päivä kädestä suuhun ahdinkoon ajaminen vain heikentää suomalaisten ihmisten tulevaisuutta elikkä voitteko saada pomonne muuttamaan nämä päätökset ja missä on pääministeri
arvoisa herra puhemies vanhojen muisteleminen ei tietysti tässä vaiheessa ole kovin järkevää eikä rakentavaa vaikka itsekin siihen syyllistyin mutta kun edustaja ville niinistö nyt sanoo että olen väärässä niin on pakko korjata edustaja niinistö silloin kun te olitte hallituksessa niin te leikkasitte muun muassa lapsilisistä satakymmentä miljoonaa euroa vuodessa oliko tämä teidän arvovalintanne vihaatteko te lapsiperheitä onko teillä jotain lapsiperheitä te leikkasitte perusopetuksesta te leikkasitte lääkekorvauksista te leikkasitte kehitysyhteistyömenoista te leikkasitte kansaneläkeindeksistä te leikkasitte työeläkeindeksistä te leikkasitte yliopistojen indeksistä en ollenkaan väitä että nämä olivat teiltä arvovalintoja että te kaikkia näitä sektoreita vihaatte ja teillä on jotain näitä ihmisiä vastaan toisin kuin te nyt väitätte nykyhallituksesta vaan väitän että silloin oli se tilanne ja nyt on se tilanne että maan kokonaistaloudellinen tilanne on niin huono että näitä säästöjä joudutaan välttämättä tekemään

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz syyllistyy nyt kyllä aika hurjaan populismiin kuka oli siellä hallituksessa meidän muiden kanssa

tämä hallitus on tekemässä vanhuudesta extremelajin hallituksen suomessa kaikki eivät ole samassa veneessä vaan osa joutuu roikkumaan veneen ulkopuolella me emme leikkaisi eläkeläisten asumistuesta me emme emme asettaisi eläkeläisiä verotuksellisesti eri asemaan me emme leikkaisi lääkekorvauksista me emme korottaisi palvelumaksuja me emme heikentäisi hoitajamitoitusta se on meidän arvovalintamme autovero vai eläkeläisten heikennykset hallituksen arvovalinta on kahdensadan miljoonan autoveron alennus makeraan te laitatte sata miljoonaa osana kärkihankkeitanne yhteisöllinen poro siinä vasta varsinainen kärkihankevitsi pienituloiset ihmiset joutuvat maksamaan nyt todella kovan hinnan esimerkiksi siitä että hyvätuloiset voivat saada anteeksi verovilppinsä viittaan tässä hallituksen eduskunnalle tuomaan esitykseen jossa ehdotatte ulkomaille veroja kätkeneiden
täällä on vielä monta vastauspuheenvuoroa muun muassa edustaja niinistöllä mutta nyt annan väliin minuutin puheenvuoron kolmelle ministerille ja sen jälkeen edustaja niinistö jatkaa eli ensimmäisenä

tänne jos ehtii ministerit stubb ja soini ovat molemmat virkamatkoilla ulkomailla ja ja täällä varmaan entiset ministerit tietävät että aina eivät pysty ministerit peruuttamaan ja osallistumaan tänne

haluan sanoa että ymmärrän sen että opposition tehtävä on löytää hallituksesta kaikki mahdollinen vika ja väittää kaikki hallituksen syyksi mutta on yksi asia jota en kyllä allekirjoita täällä sanottiin että kuntien kuntien talouttakin heikennetään ja se ei pidä kyllä paikkaansa ensi vuoden osalta kuntatalous on vahvistuva mitä tulee sitten tässä asiassa edelliseen hallitukseen niin haluan kyllä teitä muistuttaa siitä että teidän aikananne tehtiin yhden pilkku neljän miljardin euron leikkaukset kuntien valtionosuuksiin ja niistä leikkauksista ovat hännät olemassa vielä ensi vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle sitten totean edustaja rossin hyvään puheenvuoroon että on tarkoitus juuri niin että näitä aran avustusohjeita väljennetään sillä tavalla ettei voi olla niin että jos on hyvä

ministeri mäntylä yksi minuutti teillekin
arvoisa puhemies edustaja gustafsson kysyi onko meillä hallituksessa moraalivajetta ei varmasti ole yhtään sen enempää kuin teillä nyt nyt menen siihen mihin sanoin että en mielelläni lähde elikkä vanhojen kaiveluun mutta ihan semmoinen yksityiskohtainen huomio

me emme voi jatkaa tällaisella tiellä että tämä yhteiskunta tämä se velkaantuminen on pakko saada taittumaan onko se teistä moraalisesti oikein toinen asia on sitten tämä teidän tutkimuksenne mihin edustaja alanko kahiluoto viittasi

erittäin mielelläni haluaisin nähdä mitä se tutkimus pitää sisällään eli minkälaisia arvoja te olette sinne laittaneet ja oikein mielelläni otan sen aineiston

ja seuraavana ministeri rehula arvoisa herra
puhemies oppositiokin on voinut vaikuttaa siihen milloin tämä välikysymyskeskustelu käydään toisekseen vanhuspalvelulain ydin on että palvelu jota ihminen tarvitsee tehdään ihmisen näkökulmasta palvelusuunnitelma pitää laatia niin että palvelutarve huomioidaan se on edelleen voimassa ja se tulee olemaan voimassa toisekseen edustaja huovinen omaishoidon kehittämisohjelma on muuallakin kuin pölyttymässä hyllyssä meillä on käytössämme ensi vuodelle viisikymmentä miljoonaa seuraavalle vuodelle aivan niin kuin edustaja turunen täällä sanoi seitsemänkymmentäviisi miljoonaa vuositasolla viedä omaishoidon tuen kehittämisohjelmaa eteenpäin sitä ei ole laitettu pölyttymään eikä naftaliiniin

arvoisa puhemies hallituspuolueiden taktiikka alkaa olla jo tuttu silloin kun hallitus on kiipelissä laitetaan edustaja zyskowicz puhumaan jostain aivan muusta yhtä lailla yhtä lailla edustaja edustaja turunen onnistui löytämään että tämä hallitus on leikkaamassa siis yhteisistä palveluista turvaverkoista tulonsiirroista useita miljardeja euroja pienituloisilta suomalaisilta ihmisiltä aiemman maahanmuuton takia minusta se oli aikamoinen pohjanoteeraus koska koska keskimäärin kuitenkin maahanmuuttokin lisää täällä suomessa työikäisen väestön määrää ja on keskimäärin kannattavaa taloudellisesti arvoisa puhemies se se arvovalinta minkä hallitus on tehnyt on se että hallituksella on kiire leikata nopeasti ja se miettii vain ensi vuoden budjettia ja tämä on väärä arvovalinta se on kova arvovalinta ja se on huonoa talouspolitiikkaa fiksumpaa olisi nyt kun meidän velanhoitomenomme ovat itse asiassa alhaisemmat kuin kertaakaan kahteenkymmeneenviiteen vuoteen se on fakta vaikka velkamäärä summana on kasvanut tehdä uudistuksia joilla nostetaan ihmisten työllisyyttä helpotetaan ihmisten pääsyä työelämään tehdään uudistuksia että elinkeinot lähtevät vetämään miksi leikataan pienituloisilta nyt ja sanotaan että sillä puolustetaan hyvinvointivaltiota kun heiltä viedään se jo tänään se on väärin

tuli sieltä vihreiden vaihtoehto lisää velkaa vain varmasti jokaisella suomalaisella varsinkin nuorilla sukupolvilla nousi tukka pystyyn kun näin vastuuttomia te täällä puhutte on vastuullista politiikkaa että laitetaan taloutta kuntoon mutta samaan aikaan me teemme toimia että syntyisi lisää kasvua ja työpaikkoja siitä se syntyy se suomen hyvinvointi hyvä on tässä todeta että kiistelyllä emme saa suomea eteenpäin mutta arvostan kovasti itse terveydenhuollon ammattilaisena sitä että niihin huolenaiheisiin mitä tuolla ikäihmisillä on pureudutaan monet ovat kotona ja pohtivat onko vaihtoehtoa kun laitokseen ei halua mennä eikä pääse halutaan että on omaishoidolla mahdollisuudet halutaan että on erilaisia asumisvaihtoehtoja näihin on hyvinvoinnin kärkihanke satakolmekymmentä miljoonaa euroa vaikeina aikoina halutaan luoda mahdollisuuksia ja turvaa ikäihmisille ja arvostan sitä kovasti toivon että oppositio antaisi tälle arvostuksensa ja tukensa myös ja olisi näissä talkoissa mukana
arvoisa puhemies täällä hallitus perustelee sitä että leikataan kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä sillä että heiltä on otettu aikaisemminkin eihän se ole mikään peruste että otetaan heiltä joilla menee huonosti vielä enemmän pois päältä koska heillä menee huonosti

ja tietysti näitä mitä edustaja zyskowicz täällä luetteli niitä leikkauksia jotka tehtiin pääministeri stubbin hallituksessa yhdistää nykyiseen hallitukseen se että valtiovarainministerinä on stubb eli ne ovat nimenomaan stubbilaista politiikkaa joka joka pitää kääntää toiseen suuntaan täällä muun muassa edustaja sarkomaa sanoi että kiistelyllä asioita ei saada eteenpäin suomessa mutta kyllä sillä on iso merkitys että joku välittää niistä pienituloisista eläkeläisistä joiden tilannetta ollaan kurjistamassa ilman eläkeläisten vahvaa painostusta ja ilman opposition työtä hallitus ei olisi lähtenyt korjaamaan näitä asioita mutta te te ette korjanneet riittävästi ja tällä

kaikkein törkeimmät

arvoisa puhemies onhan tämä hallituksen rooli kyllä todella vaikea tällä hallituskaudella se täytyy tunnustaa että joudumme tekemään hyvin kipeitä päätöksiä ja ihan syystäkin tietysti nostetaan asia keskusteluun sitä en kuitenkaan hyväksy ja ymmärrä että oppositiossa esitetään tämmöistä retoriikkaa niin kuin mäkisalo ropponen mainitsi että ihmiset ovat peloissaan eivät pääse suihkuun kuin kerran viikossa ja niin edespäin elikkä nytten luodaan ihmisille sinne kotisohville mielikuva siitä että kaikki heikkenee heinäsirkat tulevat rutto tulee ja kaikki viedään hallitus kuitenkin määrätietoisesti myös lisää pienituloisten eläkeläisten hyvinvointia kuten esimerkiksi tämä omaishoidon tuen kasvattaminen ja sitten tämä kotihoidon tuen lisääminen elikkä nyt jos me kuitenkin teemme toisella kädellä annamme hyvin paljon lisää ja nyt väliaikaisesti joudumme jostain ottamaan niin te ymmärrätte varmaan sen että ei se kaikki ole kuitenkaan pois niiltä ihmisiltä me teemme kuitenkin parhaamme sen taloudellisen tilanteen mukaan mikä nyt on olemassa te tiedätte varsin hyvin

puhemies se mitä edustaja mäkisalo ropponen täällä totesi on ihan elävästä elämästä esimerkiksi viime perjantaina itse tapasin niikonkin yhteisessä kotikaupungissa yhden eläkkeensaajan joka itku silmässä kysyi onko mitään tehtävissä tälle asumistuen leikkaamiselle arvoisa puhemies vaikka perussuomalaisia ja timo soinia on täällä aivan syystäkin syytetty takinkäännöstä oli sitten kyse kreikan tukemisesta työntekijöiden palkkojen leikkaamisesta työttömiltä leikkaamisesta tai nyt pienituloisilta eläkkeensaajilta leikkaamisesta josta vielä ennen vaaleja soini sanoi että heiltä ei voi ei saa eikä pidä leikata ja nyt te leikkaatte niin monelta tässä on jäänyt huomaamatta että myös kokoomus on tehnyt valtavan ison takinkäännöksen vielä ennen vaaleja valtiovarainministeri stubb sanoi että kokoomuksen perusfilosofia on se että eläkkeitä ei saa verottaa kovemmin kuin työtä nyt tämä hallituksen veropolitiikka tarkoittaa sitä että ensi vuonna keskituloinen eläkkeensaaja maksaa jopa kaksisataaviisikymmentä euroa vuodessa enemmän kireämpää veroa kuin palkansaaja edustaja zyskowicz minkä takia käänsitte takin ja kuinka paljon enemmän eläkkeensaajien pitäisi maksaa

arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon siitä että tässä eläkeuudistuksessa oikeastaan rokotetaan elikkä kaikkein köyhimmässä asemassa on saatu kansaneläkelaitoksen selvitys jonka ahola on tehnyt ja nimenomaan se alle viidentoistatuhannen eläketuloilla toimeentuleva valtaosa saapi hyötyä tästä uudistuksesta ja valtaosa yli viidentoistatuhannen

miinusta elikkä ei se ihan niin ole että kaikista tasaa niitä minä olisin kysynyt kyllä sosialidemokraateilta lähinnä sitä että jos eläkeläiset saavat enemmän kuin muut samassa asemassa olevat köyhät niin mitä

että he saisivat saman verran

perussuomalaisten edustaja turunen samoin kuin ministeri mäntylä kyselivät tämän eduskunnan tietopalvelun tekemän laskelman perään ja ja oikein mielelläni luovutan tämän samoin kuin kaikille tiedotusvälineille jotka sitä pyytävät edustaja turunen kysyi myös eikö tässä ole otettu huomioon tätä kahdenkymmenenkolmen euron tasokorotusta takuueläkkeeseen kyllä se on otettu tässä huomioon mutta se on tasokorotus verrattuna kaikkiin näihin leikkauksiin jotka kohdistuvat eläkeläisiin että että se ikään kuin tulee syödyksi näillä hallituksen heikentämistoimenpiteillä tästä on todellakin mustaa mustaa valkoisella kysyitte myös otammeko huomioon ollenkaan sitä mitä aikaisemmin on tehty nyt tässä keskustelussa on kyse nimenomaan siitä että hallitus ei arvioi toimenpiteidensä kokonaisvaikutusta te leikkaatte tässä hallituksessa hyvin paljon ja hyvin paljon samoilta köyhiltä ihmisiltä ettekä arvioi

puhemies välikysymyksen ensimmäistä allekirjoittajaa alanko kahiluotoa ei tuossa pitkässä puheenvuorossaan voinut ainakaan syyttää laajamittaisesta adjektiivien löytämisestä kaikista niistä julmuuksista mitä tämä hallitus tekee on kaksi sellaista isoa kysymystä joita tässä olen pohdiskellut suhteessa opposition linjaan ensimmäinen on verotus te te olette kaikissa mahdollisissa yhteyksissä korostaneet että kyllä hallituksen pitäisi kiristää verotusta tässä maassa sitä kautta hoitaa kaikki asiat ja nyt te täällä miksi ei tehdä helpotuksia eläkeläisten verotukseen ja toisaalta en ole ymmärtänyt minä koen että te tietenkin kritisoitte tätä eläkeläisiin nyt kohdistuvaa leikkausta asumistuen osalta voimakkaaksi ja kipeäksi niin kuin se onkin kritisoitteko te sitä että oikeasti on kysymys siitä että eläkeläisten asumistuki muuttuu ehdoiltaan jatkossa samankaltaiseksi kuin yleinen asumistuki elikkä ehdoiltaan samankaltaiseksi kuin vaikkapa työttömän yksinhuoltajan asumistuki tähän en ole toistaiseksi saanut teiltä ymmärrystä te te olette vain järjestelmällisesti

puhemies ensinnäkin kyse on arvovalinnoista ja te te leikkaatte kaikkein pienituloisimmilta ja heikoimmilta me olisimme tehneet erilaisia arvovalintoja ja kyse on nyt siitä arvoisa puhemies tosiasia on että te luotte luotte toivottomuutta tuskaa ja epävarmuutta eläkkeensaajille niin nuorten kuin myös ikääntyneiden eläkkeensaajien elämään erityisen vaikeaa on yksin asuvilla pienituloisilla sairailla ihmisillä joilla ei ole ketään omaista tai läheistä joka voisi auttaa heitä jos he tarvitsevat apua nyt hallitus kohdentaa heihin erilaisia säästöjä ja heikentää heidän toimeentuloaan ja tätä kautta ihmiset ovat osoittaneet hätänsä ja tuskansa siitä miten he selviävät tulevaisuudessa eteenpäin arvoisat ministerit kysyisinkin nyt teiltä koska te ette ole tehneet kokonaisarviointia mitä nämä kaikki eri päätökset tulevat vaikuttamaan yksittäisten eläkkeensaajien niin nuorten kuin aikuisten ikääntyvien eläkkeensaajien toimeentuloon ja elämänlaatuun oletteko valmiit

puhemies kiitän edustaja lindtmania rehellisyydestä hän siteerasi puheenjohtaja timo soinin ennen vaaleja lausumaa mutta sen sijaan muuten täytyy sanoa että oppositio on ollut laiska oppositio esittää nyt omina ajatuksinaan niitä puheenvuoroja joita monet meistä viime kaudella oppositiossa ovat puhuneet olisitte edes sanoneet että edustaja se ja se sanoitte viime vaalikaudella tätä ja tätä mutta te olette olleet nyt kotitehtävissänne niin laiskoja että esitätte meidän viime vaalikaudella esittämiämme omina ajatuksinanne että pientä aktiivisuutta sanon että monta häpeällistä asiaa on ollut esimerkiksi minun kotikaupungissani kuopiossa omaishoitajat joutuvat hakemaan valitusten kautta oikeutta kyllä tämä jotakin kertoo arvoisa
puhemies eläkeläisten asumistuki on luotu suomeen siksi että löytyy ihmisiä joiden eläketulot ovat minimaalisia no voi kysyä nyt kun hallitus on leikkaamassa onko tilanne muuttunut onko tämä eläkeläisten asumistuki ylimitoitettu no ei ole hallitus leikkaa siksi että suomen talous on tällä hetkellä heikoissa kantimissa ja siinä mielessä kristillisdemokraatitkin ovat kauden alusta ymmärtäneet että suomessa tarvitaan kipeitäkin leikkauksia mutta sen sijaan me emme olisi lähteneet leikkaamaan tästä asumistuesta ja tulemme esittämään omassa vaihtoehtobudjetissamme

tasapainoon saman saman verran velanotto ei lisäänny meidän vaihtoehtobudjettimme tulee olemaan tasapainossa ja tulette yllättymään siinä että kun edustaja terho sanoi että koko oppositio lupaa liikoja me kristillisdemokraatit emme lupaa liikoja vaan kyllä meillä pitää olla katetta sille puolelle jos lupaamme jotain
sdpn ryhmäpuheenvuoron pitäjä mäkisalo ropponen

kun kaikki nämä eläkeläisiin kohdistuvat säästöt toteutetaan niin on pakko todeta että hallitus kaataa suurimman taakan ikäihmisten hartioille ikäihmiset eivät ole ansainneet tällaista kohtelua ja edustaja niikolle haluan todeta että olen muistiliiton puheenjohtaja ja ja saanut useita yhteydenottoja sekä sairastuneilta että heidän omaisiltaan siitä että heitä pelottaa tulevaisuus myös asiantuntijat ovat kauhuissaan nekin asiantuntijat jotka aikaisemmin suhtautuivat nihkeästi ehdottamaamme hoitajamitoitukseen ovat nyt kauhuissaan hallituksen linjauksista he tietävät että hoidon laatu tulee heikkenemään ja erityisen huolissani olen siitä että ellei jatkossa ole hoitajilla mahdollisuutta tehdä kuntouttavaa hoitotyötä niin tämä johtaa vuodepotilaiden ja laitoshoidon lisääntymiseen kysynkin arvoisalta ministeriltä oletteko arvioineet näistä päätöksistä syntyviä vaihtoehtoiskustannuksia pidemmällä aikajänteellä jos ihmiset menettävät toimintakykynsä ja joutuvat vuodepotilaiksi ja laitoshoito lisääntyy uudelleen
vielä muutama puheenvuoro ja sitten ministeri mäntylä

herra puhemies suomen kansantalouden alijäämän ja velanoton haltuunotto edellyttää valitettavasti tämänkaltaisia

minun moraalini lähtee siitä että on hyvä kertoa ihmisille että vaihtoehtona oli esimerkiksi että alemmat arvonlisäverokannat olisivat saattaneet nousta tai yleinen arvonlisävero olisi noussut tämä on yksi arvovalinta toinen merkittävä arvovalinta on se että haluan että nämä päätökset kansantalouden korjaamiseksi tehdään tässä talossa eikä toimita niin että jotkut muut tulevat ja sanovat meille mitä meidän pitää tehdä eli meidän pitää pystyä tässä tilanteessa luomaan edellytyksiä joilla jatkossakin pystytään maksamaan eläkkeitä ja joilla pystytään pitämään heikommassa asemassa olevista ihmisistä huolta sen tähden joudutaan tekemään

minun täytyy kyllä syvästi todeta että tämä uuden hallituskauden alku on ollut vaikea se on ollut vaikea sen takia että jatkuvasti ihmiset kentällä kun me kierrämme pelkäävät he pelkäävät sitä kun on tehty nämä taloustalkoot ja peloteltu että tämä tie jonka hallitus on valinnut on on ainoa vaihtoehto kyllä se täytyy sanoa että uniinkin tulevat tämän hallituskauden päätökset tämä keskustelu joka tänään on virittynyt kysyy juuri sitä eikö näitä säästöjä olisi voinut hiukan oikeudenmukaisemmin kohdistaa ja mikä on oikeudenmukaisuutta silloin jos tns gallupissa kysyttiin että onko tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus tässä mittaluokassa kuin te alkuun aioitte tehdä sitä suotavaa vai ei kahdeksankymmentäkolme prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä että sitä pitää paheksua eikä ole mikään ihme täällä että oppositio ihmettelee oliko tämä ainoa vaihtoehto minusta timo kalli äsken todisti hyvin että politiikka on arvovalintoja olisi ollut paljon muitakin mahdollisuuksia tämäkin lovi kattaa mutta pahinta

mennään yleiseen asumistukijärjestelmään merkitsee sitä että kuusikymmentä euroa lähtee pienituloisilta eläkeläisiltä täällä mainostetaan sitä että kaksikymmentäkolme euroa annetaan annetaan toisesta suunnasta takuueläkkeen korotuksena ei se kauheasti lämmitä jos osaa laskea kuusikymmentä miinus kaksikymmentäkolme se tarkoittaa että kolmekymmentäseitsemän euroa kuukaudessa viedään eikä tässä vielä kaikki sen lisäksi lääkekorvauksia heikennetään matkakorvauksia heikennetään ja asiakasmaksuja nostetaan eli kaikkein pienituloisimman eläkeläisen tuen valtava lasku ja mikä on hallituksen vastaus ministeri mäntylän mukaan menkää sosiaalitoimiston luukulle tämäkö on sitä arvokkaista vanhuksista huolehtimista mistä edustaja sarkomaa puhui

arvoisa puhemies täällä on vedottu siihen että nyt pitää elää suu säkkiä myöten ketkä joutuvat elämään suu säkkiä myöten nekö eläkeläiset jotka saavat kymmeniätuhansia euroja kuussa tuskin suu säkkiä myöten hallitus laittaa nyt elämään ne eläkeläiset jotka jo kamppailevat toimeentulonsa kanssa edustaja saarikolle ja edustaja sarkomaalle pitää sanoa että asumistuki on tarkoitettu väliaikaiseksi tueksi esimerkiksi työttömyyden varalta ja työttömyyden ajaksi eläkeläisten tilanne ei muutu eläkkeensaajan asumistuki on järjestelmällä luotu pysyvään tilanteeseen tämä on näiden järjestelmien ero ja tässä te teette nyt arvovalinnan ja vielä on sanottava tästä takuueläkkeen korotuksesta kaksikymmentäkolme euroa se on tietenkin hyvä ja positiivinen asia mutta ei sen varaan voi liikaa laskea eikä sitä voi liikaa hehkuttaa esimerkiksi

ministeri mäntylä paikan päältä kaksi minuuttia ja sen jälkeen jatketaan vielä jonkin verran debattia
arvoisa puhemies otan tässä nyt ensimmäiseksi edustaja alanko kahiluodon kun pyysin häneltä tätä pohjaa mihin tämä teidän laskelmanne perustuu haluaisin sen siksi jotta me voimme myös ministeriössä teettää vastaavanlaisen laskelman siinä ei ollut minkäänlaista

miksi pitää olla näin että kaikessa mitä ministerit sanovat on joku paha tahto tai tarkoitus näin ei todellakaan ollut toinen asia on se onko näitä kokonaisvaikutuksia arvioitu kyllä senpä takia sinne on juuri muun muassa se suojaosuus siihen eläkeläisten asumistukeen päätetty rakentaa samoin muun muassa lääkekorvausten kohdalla ja matkakorvausten kohdalla on tehty arvioinnit ja nämä nämä toimenpide esitykset nimenomaan niin että ne eivät kohdistuisi suurimmalla voimalla niihin ihmisiin jotka joutuvat käyttämään

lääkkeitä käyttäviä no sitten tämä viittaa myöskin tähän edustaja kiljusen kysymykseen onko tätä tehty kyllä sitä on todellakin tehty ja sen vuoksi niitä meidän meidän tekemiämme päätöksiä sitten täällä tuli esiin että ikäihmiset maksavat nyt eniten minä vilpittömästi pyytäisin että te lukisitte hallitusohjelmaa te lukisitte niitä hallituksen kärkihankkeita niiden tavoitteita niitä panostuksia joita me olemme sinne ikäihmisten hoitoon laittamassa omaishoitoon

välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja alanko kahiluoto

tietopalvelu on ne tehnyt ja mielellään me annamme annamme ne teille kyllä minä toivoisin että hallitus itse tekisi sen verran hyvät tarkat ja julkiset laskelmat että kansalaiset voisivat katsoa että ahaa hallitus on katsonut että että eniten viedään pienituloisilta mutta silti hallitus tekee tämän päätöksen niinhän te nyt toimitte

nämä puheenne eihän niissä ole päätä eikä häntää arvoisa

minäkin ihmettelen sitä että kun näin massiivisia näin laaja alaisia säästöjä ja leikkauksia kohdennetaan väestöön ja varsinkin pienituloisiin ihmisiin niin olisi kohtuullista odottaa vielä kerran toistan tämän että hallitus olisi tehnyt ajoissa vaikutusarviot miten ne kohdistuvat yksilötasolla ihmisiin näitä ei kuulunut me teetimme eduskunnan

tehtävä sen kuuluu olla osa hyvää kunnollista valmistelua siitä syystä on aivan oikeutettua perätä sitä että nämä nämä vaikutusarviot tehdään nämä leikkaukset tulevat kohdistumaan pienituloisiin ja asumistuesta haluan sanoa vielä että eläkkeensaajien asumistuki on ollut keino kohdentaa sitä voidaan parantaa myös ja sillä tavalla kohdentaa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaan

opposition verokritiikkiin pitää kyllä todeta että pienituloisten eläkeläisten kannalta veronkevennyksistä koituva hyöty on varsin pieni verrattuna esimerkiksi siihen että palveluista huolehditaan ja niitä kehitetään

juuri ikäihmisiin sairaisiin lapsiin vanhuksiin aivan sumeilematta leikkasitte jättisumman tällä kaudella sen sijaan kehitetään palveluita pidän erittäin tärkeänä ja olennaisena omaishoidon kehittämistä ja perhehoidon kehittämistä näillä toimenpiteillä me saamme nimenomaan tässä tilanteessa kun väki ikääntyy euroopan nopeimmin inhimillisiä edullisia hoitomuotoja muun muassa muistisairaille vanhuksille jotka kipeästi tarvitsevat inhimillisiä palveluita me saamme aikaan tällä erinomaisen hyviä tuloksia

ministerin selitykset tuntuvat todella hämmentäviltä kun teidän puheenjohtajanne perussuomalaisten timo soini toden totta sanoi ennen vaaleja että tältä porukalta ei ole varaa leikata vaalien jälkeen vastaus on ei ole rahaa on kumma että rahat loppuvat aina kun kyse on eläkkeensaajista

eläkkeensaajille sataprosenttisesti autoille pidettiin vähän lupausta kun nyt tulee autoveron kevennys sinne riitti rahaa mutta puhemies tästä verokritiikistä se on aito se on oikeudenmukaisuuskysymys kokoomus sanoi ja vannoi ennen vaaleja että palkansaajat ja eläkkeensaajat ovat samalla viivalla verotuksessa alexander stubb käytti tästä paljon puheenvuoroja tämä oli kokoomuksen perusfilosofia nyt kyllä kokoomus on selityksen ja anteeksipyynnön velkaa koska tämä perusfilosofia on kääntynyt satakahdeksankymmentä astetta ympäri täysin toiseksi perusfilosofiaksi tuolla eläkkeensaajat kyllä nyt kysyvät ovat hämmentyneitä pettyneitä odottavat vastausta voisitteko ystävällisesti vastata miksi teitte

en voi kuin ihmetellä hallituspuolueiden perusteluja heidän tekemilleen leikkauksille niitä on aina kaksi toinen on on pakko toinen on tekin olette leikanneet ensiksikin politiikassa ei ole pakkoa on valintoja nyt hallitus on tehnyt arvovalinnan joka heikentää rajusti kaikkein eläkeläisten asemaa toiseksi olettehan ymmärtäneet että kun te teette uusia leikkauksia niin te te ette tee niitä puhtaalta pöydältä ja peru samalla aiempia leikkauksia ne tulevat aiemmin tehtyjen leikkausten päälle ja siksi monin kohdin ylitetään viimeinenkin kipuraja kuten nyt monien pienituloisten eläkeläisten kohdalla eilen täällä salissa ulkopoliittisessa keskustelussa nousivat esiin muun muassa ykn kestävän kehityksen tavoitteet jotka koskevat myös suomea yksi näistä tavoitteista on poistaa köyhyys maailmasta kokonaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä jo aiemmin on tullut selväksi että maailman köyhistä tämä hallitus ei välitä mutta nyt näyttää että ei

me kaikki tähän keskusteluun osallistuvat puolueet olemme silloin kun on pitänyt leikata kohdistaneet leikkauksia hyvin samantyyppisiin asioihin se vain johtuu siitä että jos halutaan merkittäviä säästövaikutuksia aikaansaada niin joudutaan tekemään momentteihin joissa on mittavasti mittavasti menoja ja tähän me olemme kaikki osallistuneet osa yhdeksänkymmentä luvulta osa tällä tällä vuosisadalla

puhemies vihreiden vaihtoehdossa täällä on muitakin oppositiopuolueita he voivat vastata omasta puolestaan valtiontalouden tasapaino saavutetaan kahdessa vaalikaudessa ja siinä painotetaan enemmän työllisyyden nostamista kannustinloukkujen purkamista ihmisten auttamista auttamaan itse itseään tekemällä työtä teidän vaihtoehdossanne tehdään yhdessä vaalikaudessa todella rumaa jälkeä siinä että hyvinvointivaltion perusrakenteita murennetaan leikataan siis jos mietitään sitä vastuuta ja sitä missä se kova arvovalinta on tapahtunut ylisukupolvisesta vastuusta siinä miten kohdellaan iäkkäitä ihmisiä jotka ovat jo tehneet paljon tämän maan eteen erityisesti pienituloisimpia eläkeläisiä ja sitten leikataan paljon lapsilta tulevaisuuden osaamisesta mikä aiheuttaa koulupudokkuutta haluan sanoa vielä sen että kela esitti eilen myös laskelmia miten

kuusisataa euroa kuussa saava eli alle tuhannen bruttoeläkettä saava menettää keskimäärin kolmekymmentä euroa ja kaksituhattaneljäsataa euroa saava menettää neljä euroa eli pienituloisilta viedään näillä muutoksilla paljon paljon enemmän

ensin veroista mikään puolue ei monipuoluehallituksessa saa kaikkia tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan ja niinpä nyt noudatamme hallitusohjelmaa jossa on sovittu että ensi vuoden veronkevennys tehdään työtulovähennyksen kautta

ja sillä rahoitetaan satojen miljoonien kehitysyhteistyöt eläkeläiset lapsiperheet koulutukset ja kaikki tämä on aivan humpuukia edustaja niinistö sanon teille

arvoisa puhemies edustaja vanhanen oli aivan oikeassa siinä että jokainen meistä on jossakin vaiheessa ollut puolueena tekemässä päätöksiä hallituksessa mutta siinä hän oli kyllä väärässä että arvovalinnat olisivat samanlaisia tuossa muutama kuukausi sitten terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi tämän hallituksen ohjelmaa ja totesi että se on tekemässä tyhjiksi omilla toimillaan kaikki ne hyvät asiat tuloeroihin ja köyhyyteen liittyen jotka edellinen hallitus sai aikaiseksi arvoisa puhemies sosialidemokraatit ovat tätä välikysymystä olleet tekemässä sen takia että me haluamme muuttaa näitä eläkeläisiin kohdistuvia päätöksiä meidän tavoitteenamme on saada kaatumaan nämä hallituksen esitykset täällä eduskunnassa ja sen takia me tätä esitämme

vihreät esittelee oman vaihtoehtobudjettinsa lähiaikoina ja siinä tulee koko kokonaisuus ja edustaja zyskowiczkin voi perehtyä siihen kun hän on ollut siitä jo monta kertaa keskusteluissa kiinnostunut mutta arvoisa puhemies siis se arvovalinta on se suojataanko nyt kaikkein etuuksia ja tulevaisuuteen panostamista koulutuksen kautta vai lähdetäänkö nyt hätäpäissä kun on kauhea kauhea kiire kun velkakello tikittää leikkaamaan juuri niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita jotka takaavat sen että me pärjäämme myös tulevaisuudessa tämä hallitus ottaa sen riskin että arvioimatta

lisää köyhyyttä eläkeläisillä heikentää lasten mahdollisuuksia koulutukseen ja ja lisää koulupudokkuutta tämä on virhevalinta ja tämä tulee johtamaan lisääntyviin kustannuksiin lisääntyvään toimeentulotuen tarpeeseen ja eläkeläisten osalta täytyy sanoa että eläkeläisten asumistuki ja eläkeläisten perusturva on ollut tarkoituksella korkeampi

mutta kyllä se kertoo toisaalta sen pitkän linjan siitä että puolueet yleensä nousukausina ovat olleet kykeneviä ja valmiita kehittämään sekä tulonsiirtoja että palveluita ja heikkoina aikoina on sopeutettu useasti sopeutukset ovat kohdistuneet myös tulonsiirtoihin mutta tässäkin on eroja nousukaudella minun ensimmäisessä hallituksessani oli hyvä yhteistyö sosialidemokraattien kanssa mutta yhdessä asiassa piti vääntää hirveästi se oli siitä nostetaanko matalimpia eläkkeitä seitsemällä eurolla vai kahdellatoista eurolla se väittely jouduttiin käymään jokaisesta eurosta niin kuin pihdeillä

puhemies ensinnäkin mitä näihin arvovalintoihin tulee ja mitä tähän valtiontalouteen tulee täällä kaikki hallituspuolueet ovat velkaantumisella perustelleet näitä päätöksiä mutta kun katsoo budjettikirjaa tosiasia on se että ensi vuonna otetaan enemmän velkaa kuin tänä vuonna ja sinä aikana josta vanhanen puhui silloin kun oli sosialidemokraattinen valtiovarainministeri valtiontalous oli kolme miljardia ylijäämäinen mutta se mitä te nyt sanotte näistä vanhoista päätöksistä niin kaikki ne päätökset joita keskusta on täällä kritisoinut niin yhtään se ei niistä peru vaan tekee nämä valtavat leikkaukset lisäksi yhtään se ei niistä peru ja tekee valtavat leikkaukset lisäksi mutta arvoisa puhemies vielä haluaisin palata tähän verotukseen josta zyskowicz totesi jos kerran on niin että te olette nyt päätyneet siihen että keskituloisten eläkkeensaajien pitää samoista tuloista maksaa enemmän veroa kuin palkansaajien siis keskituloiset eläkkeensaajat asetetaan verotuksessa eriarvoiseen asemaan

puhemies tämä hallitus tekee eläkeläisten hyväksi hyviä asioita kehitetään ikäihmisten hoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa vaikeitakin päätöksiä tehdään sitä ei voi kiistää minusta kyllä vasemmisto oppositio aliarvioi suomalaiset eläkeläiset eivät suomalaiset eläkeläiset mieti vain omaa kukkaroaan vaan ymmärtävät myös millaisessa tilanteessa suomi on tietävät että velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa eli emme me me voi tehdä missään tapauksessa niin edustaja lindtman että me jätämme tuleville polville semmoisen velkataakan jota millään suomalaisella sukupolvella edes sotakorvauksien myötä ei ole ollut kyllä teidän pitää ymmärtää että tällaisessa taloustilanteessa kaikki joutuvat talkoisiin yhtä lailla solidaarisuusveron kautta ne rikkaimmat kuin eläkeläiset ja opiskelijat kaikki sitä ei käy kiistäminen kaikki ovat talkoissa tämän hallitus on tehnyt selväksi mutta te aliarvioitte suomalaisten eläkeläisten isänmaallisuuden suomen hyväksi

minä haluan kyllä todeta sen että uskon että kukaan tässä salissa ei suhtaudu kevyesti maamme velkaantumiseen ja niin kuin täällä on kerrottu myös me otamme tämän asian vakavasti kysymys on siitä että me haluaisimme että hallitus tekisi kokonaisvaltaisen

joukko perussuomalaisia jotka puuttuivat tähän asiaan mutta nyt te te

kyllä minulle elävänä mieleen vanha suomalainen kansanviisaus pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin minun mielestäni viisainta tässä tilanteessa mitä vastuullinen hallitus voi tehdä on tunnustaa tosiasiat me olemme tilanteessa jossa joudumme väkisin tekemään kipeitä ratkaisuja se kreikan tie mikä meitä odottaa jos emme ole viisaita nyt on vielä karmeampi tie esimerkiksi edustaja ville niinistö hän käytti monia puheenvuoroja siitä miten kukkaron pitäisi olla aina auki kannatti aikanaan avoimesti suurella suurella suulla sitä että maksettiin saksalaisille saksalaisille ja ranskalaisille pankeille pankeille valtavia tukiaisia eurokriisin takia hän oli menossa torvet soiden maksamaan niitä silloin muistan ne puheenvuorot niin kuin eilisen päivän nyt sitten taas on velkakukkaro auki hyvät ihmiset kaikista pahinta myrkkyä mitä tässä maassa voi meidän kansalaisillemme olla olkoon eläkeläinen tai opiskelija kuka tahansa on tämä vastuuton talouspolitiikka jolla meidän korkomme lähtevät nousuun joudumme maksamaan budjetista valtionvelan korkoja lisää kaikki asuntovelkaiset ovat maksumiehinä tämä on

on hyvä että oppositio kuulisi myöskin mitä vastuulliset ministerit vastaavat täällä ministeri mäntylä totesi että vaikutusarvioita on tehty yksi esimerkki tästä on että eläkeläisten asumistuen siirtyminen yleiseen asumistukijärjestelmään kohtuullistettiin loivennettiin kun nähtiin vaikutukset ehdotankin kuten ryhmäpuheenvuorossa ehdotin että hallitus voisi miettiä sitä että budjetin yleisperusteluihin lisättäisiin nämä väestöpohjaiset vaikutusarvioinnit silloin meillä olisi samat luvut ja voisimme niistä yhdessä keskustella mutta nämä tavalla kuin edellisenkin hallituksen aikana tämä hallitus voi tehdä tähän tähän parannuksen ja tähän varmasti voitaisiin vastata onko tämä mahdollista sitten totean kyllä vielä tästä verotusasiasta että kyllä on niin että ihan yksi yhteen hallituksen veropolitiikka ei ole sitä mitä kokoomus on esittänyt mutta ihmettelen että oppositiolle ei käy mikään kun täällä edustaja lindtman kritisoi eläkepolitiikan verolinjaa vastustatteko te sitä

ja tästä edespäin antaisin lähtökohtaisesti ryhmäpuheenvuoron käyttäjille vielä puheenvuorot ketkä heistä ovat paikalla ja sen jälkeen ministereille lyhyet kommentit

kiitos arvoisa puhemies jos hallitus olisi tehnyt vaikuttavuusarviointilaskelmat te olisitte havainneet esimerkiksi sen että kun te heikennätte kotona asumisen mahdollisuuksia niin te lisäätte laitoshoidon tarvetta ja sehän on on se kaikkein kallein asumismuoto josta suomessa on haluttu päästä eroon te myöskin lyhennätte työuria sillä tavalla te heikennätte valtiontaloutta te lisäätte toimeentulotuen tarvetta kun köyhä eläkeläinen ei ei enää pärjää asumistuellaan ja kuten ainakin ministeri rehula jota kovasti aikaisemmin olen arvostanut hyvin tietää niin toimeentulotuki on sellainen tuen muoto joka ei tue työssäkäyntiä toisin kuin tuore ministeri mäntylä tässä väittää te sanoitte että eläkeläisten on tarkoitus mennä töihin mutta ei se onnistu silloin jos saa toimeentulotukea silloin eläkeläinen on siellä köyhyyden katiskassa josta ei pääse yksin pois teidän pitäisi tutustua nyt vähän näihin sosiaaliturvalainsäädännön perusperiaatteisiin kun johdatte sieltä sitä stmn hallinnonalaa kiitos arvoisa
puhemies minä olen hyvin tarkkaan kuunnellut tätä keskustelua ja olen hyvin surullinen siitä että täällä käytetään kyllä totuutta vähän valikoivasti valitettavasti ensinnäkin puhutaan että viime vaalikaudella ja unohdetaan että valtiovarainministeri urpilaisen johdolla tehtiin yli neljäkymmentäviisituhatta euroa saaville eläkkeensaajille lisävero ja palkansaajilla se raja oli yhdeksänkymmentätuhatta tämä on tehty viime vaalikaudella mihin te olette tämän unohtaneet tätä taustaa vasten kun tätä keskustelua on kuunnellut tämä ei johda mihinkään että täällä riitelemme nyt on kaikkein paras että tehdään tarkka selvitys ja tämän keskustelun pohjalta myöskin siitä mitä tapahtui edellisellä vaalikaudella te ette voi päästä siitä niin kuin koira veräjästä

arvoisa puhemies hallitus korostaa kovasti täällä kärkihankkeiden avulla kehittämistä ja täällä on muun muassa mainittu tänään tämä kotihoidon kehittämishanke mutta hallitus on kokonaan unohtanut että myös esimerkiksi tehostetussa palvelusasumisessa asutaan kotona se on monelle muistisairaalle ainoa mahdollisuus asua kodinomaisesti ja näissä niin sanotuissa yhteisökodeissa ihminen maksaa itse vuokran lääkkeet hoitotarvikkeet ynnä muut tällaiset

suomi velkaantuu kymmenentuhatta euroa minuutissa lapsemme ja lastenlapsemme maksavat tämän velan jossain vaiheessa pois eivät tosin kokonaan tämä tämä suunta on kyettävä katkaisemaan suomen velkaantuminen muuttumaan positiivisempaan suuntaan tämä vaatii kipeitä leikkauksia ja me olemme hallituksessa pohtineet nämä tehdään mahdollisimman tasapuolisesti opposition tehtävä on kritisoida mutta myös tuoda omat vaihtoehtonsa näissä vaihtoehdoissa pitää tuoda se kokonaisuus esille miten tämä velkaantuminen saadaan päättymään ja jotta ymmärrämme tason missä ollaan välikysymyksen ensimmäisen

puheenvuoro kesti kaksitoista minuuttia kaksikymmentäviisi sekuntia eli suomi velkaantui sen puheenvuoron aikana

arvoisa puhemies täältä edustaja hoskonen valitettavasti lähti pois hän moitti tätä velkaantumista ja ja edellinenkin puhuja kertoi kuinka paljon suomi velkaantui tuon ryhmäpuheenvuoron aikana mutta en oikein ymmärrä kun selvästi tässä keltaisessa kirjassa näkyvät nämä luvut että ensi vuoden velan määrä tulee olemaan enemmän kuin tänä vuonna mistä ihmeestä täällä puhutaan kun puhutaan tästä että tämä hallitus mukamas vähentäisi velkaantumista tämä ei pidä paikkaansa te annatte selvästi väärää informaatiota kansalaisille tuollaisilla puheenvuoroilla tässä on kyse siitä mihin sitä rahaa arvojen mukaisesti halutaan käyttää kun sitä velkaa otetaan

puhemies todellakin olisi varmasti perusteltua että eduskunta muuttaisi käytäntöään sillä että oppositio toisi aikaisemmin oman vaihtoehtonsa että näkisimme todellakin missä tilanteessa ollaan että kansalaiset ymmärtäisivät aidosti että ei ole sellaisia vastuullisia vaihtoehtoja olemassa ettemmekö me joutuisi myöskin tekemään vaikeita kipeitä päätöksiä arvoisa puhemies pidän tärkeänä myöskin sitä että tehtyjen päätösten vaikutuksia seurataan on hyvin tärkeää katsoa miten toimeentulotukimenot kehittyvät ja ja millä tavalla me pystymme ehkäisemään sen että toimeentulotukiluukulle joudutaan se on myöskin vastuullista politiikkaa ja sitä lämpimästi kannatan myöskin hoitajamitoitus on sellainen asia josta ei ole vielä tehty kokonaisuudessaan päätöstä millä tavalla mennään eteenpäin ja ja toivon että osana sitä myöskin asiantuntijoita kuultaisiin ja pohdittaisiin kun esimerkiksi tehy ja super ovat esittäneet hoitoisuusmittaria että katsottaisiin mikä se

oletteko te ymmärtäneet mitä te olette tekemässä näyttää siltä että te ajattelette että politiikassa ei ole vaihtoehtoja vaikka vähän ennen vaaleja te nimenomaan turuilla ja toreilla halusitte tarjota suomen kansalle kansalle vaihtoehtoja kuvaavaa on että täällä salissa on tällä hetkellä paikalla vain kolme kokoomuslaista ja nämä kolme kokoomuslaista tällä retoriikallaan vaihtoehdottomuudellaan vievät teitä kuin pässiä narussa tämä kokonaisvaikutusten arviointi tästä emme ainoastaan me oppositiossa ole huolissamme vaan tätä samaa huolta ovat esittäneet kahdeksankymmentäviisi suomalaista professoria ja tutkimuspäällikköä jotka vaativat vetoomuksessaan hallitusta käynnistämään vaikuttavuusarvioinnin hallitusohjelman tästäkin leikkauksesta ja he toteavat että

olemme varmasti samaa mieltä siitä että taloudellinen tilanne on todella haastava me joudumme tekemään myös leikkauksia mutta me saamme kyllä panostaa paljon enemmän siihen että luodaan uusia työpaikkoja ja varsinkin edellytyksiä näille uusille työpaikoille syntyä kun tässä nyt hallituspuolueet kyselevät sen perään että miten oppositio tekisi toisin niin voisin sanoa tässä nyt ja se tulee myös meidän vaihtoehtoisessa budjetissamme että emme esimerkiksi priorisoisi autoveron alentamista olemme sitä mieltä että kaksisataa miljoonaa euroa voi käyttää parempaan tarkoitukseen ja olemme sitä mieltä että nämä leikkaukset jotka nyt kohdistuvat eläkeläisten asumistukeen ovat väärin ne

voitaisiinko saada yhtenäinen maksukatto toivon

arvoisa puhemies ihan aluksi tässä edustaja guzeninalle sen verran täytyy sanoa että ei teidän tarvitse kantaa huolta perussuomalaisista kyllä kyllä me me olemme sitoutuneet ihan hallituksen tekemiseen ja olemme aivan tasavertaisia hallituksen hallituksen toimijoita älkää kantako minä luulen että teillä on varmasti ihan omassa puolueessannekin omat huolenaiheet ehkä kannattaa keskittyä niihin ja jättää myöskin perussuomalaisten asiat ihan meidän omaan harkintaamme sinällään on ihan mielenkiintoista että välikysymyskeskustelussa te kannatte huolta perussuomalaisista mutta otan sen tietysti ihan mielenkiinnolla ja ilolla vastaan toinen asia sitten näistä vaikutusarvioinneista minä palaan sen verran nyt vielä tähän miksi alanko kahiluodolta tosiaan niitä pyysin kysymys oli siitä että minä katson että silloin kun tuodaan esiin joku vaikutusarviointi on hyvä nähdä mitä laskentatapoja siellä on käytetty ja tämä se minun ydinviestini siinä ei ollut mitään pahaa taka ajatusta kyllä me olemme tehneet myöskin ministeriössä laskelmia myöskin vaikutusarviointeja ja kyllä minä itse koen sen näin että siinäkin on tietynlaista vastuullisuutta myös että ollaan valmiita silloin peilaamaan niitä tutkimuksia toisiinsa sen sijaan että heitellään niitä lukuja koska äsken tuolta kuulin toisen puheenvuoron jossa puhuttiin kolmestakymmenestäkolmestatuhannesta henkilöstä te puhuitte kahdestakymmenestäseitsemästätuhannesta en tiedä oliko sama mutta tätä jäin nyt ihmettelemään

täytyy sanoa että lähtökohtaisesti keskustelu oli kyllä hyvin hyvin mielenkiintoinen ilman muuta jos haluatte niin kyllä se sopii erittäin hyvin minulle mutta ymmärsin että puhujalistaan oli ilmeisesti tarkoitus mennä en minä ole täältä mihinkään lähdössä jään kyllä puheenvuoroja tänne kuuntelemaan ilman muuta niin tähän hoitajamitoitukseen sen verran vielä että

meidän puolueesta on voinut tulla tällaista mutta jos se minuun henkilökohtaisesti kohdennetaan niin minulla on tästä asiasta hiukan eri käsitys ollut koko ajan ja en muista että eduskunnassakaan olisi kovin tiukasti tällaista kovin vahvaa hoitajamitoituskantaa aikanaan edes ajettu mutta totta kai yksittäisillä edustajilla on oikeus omiin näkemyksiinsä
ministeri rehula kaksi minuuttia paikan päältä

kustannusvaikutusten arvioinnista ja ylipäätänsä on nyt tullut muotia ja se on hyvä että perätään myös euromääräisesti niitä vaikutuksia joita joita päätöksistä seuraa eläkkeensaajien asumistuki valmistelun yhteydessä useampi vaihtoehtoinen malli joiden jälkeen tehtiin valinta täällä valinnan lopputulos on se että enintään voi kuusikymmentä euroa kuussa menettää oltiin tilanteessa jossa yksittäistapauksissa seitsemänsataaneljäkymmentäkolme euroa takuueläkettä saava olisi saattanut menettää yli kaksisataa euroa kuussa

hallituksen piirissä on tehty toisekseen viikko hallitusohjelman jälkeen tulivat julkisuuteen hallituksen niin verojen kuin tulonsiirtojenkin vaikutukset eri väestöryhmiin sitä työtä on lähdetty tekemään sieltä lähtien kolmas asia tämä hoitajamitoitus palaute jota on tullut minä ymmärrän opposition palautteen tässä asiassa erittäin hyvin on sydämen asioita ja on sydämen asioita edustaja mäkisalo ropponen jos jotakin yritetään tällä vaalikaudella tehdä on saada yhä monimuotoisemmaksi sitä että kotona voidaan asua kenellä se koti on niitä on erilaisia ihmisiä on erilaisia ja koteja tulee olemaan erilaisia meillä on aidosti ihan uutta rahaakin siihen käyttää että tämä kotona asumisen monimuotoisuus lisääntyy toisekseen tällä mitoituksella ei määrätä sitä mikä pitää olla sen mitoituksen tänäkin päivänä on olemassa suositus ja meillä ovat vähintään sen nykyisen suosituksen ylittäviä lähes kaikki toimijat jotka vanhuspalveluissa eli

kommenttia ensimmäinen tähän vaikutusarviointiin me kaikki tiedämme että oikeastaan semmoisia absoluuttisia vaikutusarviointeja ei voi täysin olla olemassa mutta vaikutusarviointien osalta hallitus aikoo kyllä petrata entisestään koska aiomme perustaa vaikutusarviointien arviointielimen eli se tarkoittaa sitä että kun joka ministeriöstä tulee hallituksen esitys ja arvioinnit eivät välttämättä ole ihan kohdallaan niin se käy vielä erillisen arviointielimen kautta ja saadaan sitä kautta parempaa lainsäädäntöä sitten säästöistä millään puolueella ei kyllä ole puhdas kaula siinä säästöjen ja leik kausten tekemisessä kaikki ovat olleet niissä osallisina ja veikkaan kun tämä talouden kuva on niin heikko kuin mitä se nyt on että vielä tämänkin hallituksen jälkeinen hallitus on mahdollisesti mukana tekemässä leikkauksia sitten kolmanneksi haluan vielä todeta

kuntien osalta sen että meidän tulee muistaa myös se että kaikki päätökset eivät ole kiinni siitä mitä tässä salissa tehdään teistä on iso osa kuntapäättäjiä ja toivon että te huolehditte myös siellä että palvelut ovat kunnossa
tämä debattivaihe päättyy siihen että kolmen ministerin puheenvuoron jälkeen myönnän vielä pari puheenvuoroa

ministeri kyseli näiden lukujen perään tosiaankin eduskunnan tietopalvelussa on otettu huomioon takuueläkkeen nousu kaksikymmentäkolme euroa eläkeläisten asumistuen sopeuttaminen yleiseen asumistukeen ja sitten eläkkeen indeksin jäädytys näiden laskelmien pohjalta

putoaa köyhyysrajan alapuolelle mutta tässä laskelmassa on oletettu että kaikki he saisivat tämän suojaosan tosiasiassahan näin ei tule tapahtumaan vaan osa menettää suojaosan sen vuoksi että tulee uutena eläkkeensaajana tähän järjestelmään tai muuttaa ja niin edelleen ja jos oletetaan että kukaan ei saisi suojaosaa niin silloin näiden uusien köyhyyteen putoavien määrä olisi kolmekymmentäkolmetuhatta eli se todellinen luku on ja kolmenkymmenenkolmentuhannen välillä mutta tässä ei vielä oteta sitten huomioon sitä että te aiotte vielä heikentää lääke ja matkakorvauksia elikkä niiden heikennykset tuovat vielä uusia köyhiä sitten meidän maahamme mutta me teemme ne ne laskelmat sitten kun te olette tuoneet

näin lopuksi täytyy vielä palata perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroon sitä odotettiin täällä oppositiossa se sai kyllä haukkomaan henkeä nimittäin siinä ei menty viime vaalikaudelle sitä edeltävälle vaalikaudelle vaan peräti kahdenkymmenen vuoden päähän kahdeksan pääministerikauden päähän hakemaan syyllisiä kyllä tässä keskustelussa on todellakin tarpeetonta ja toivotonta hakea arvostettua entistä pääministeri paavo lipposta syylliseksi tähän teidän hallituksenne politiikkaan ottakaa vastuu omista toimistanne selostakaa omat perustelunne tekemillenne päätöksille ja kuunnelkaa kansalaisten viestiä hallitus viisaasti kuunteli kätilöitä kuunnelkaa nyt pienituloisia eläkkeensaajia ja kyllä tässä kysymys on on arvovalinnoista kaksisataa miljoonaa euroa autoveron alennukseen sata miljoonaa euroa maatilatalouden kehittämisrahastoon näillekin rahoille olisi käyttöä pienituloisten eläkkeensaajien aseman kohentamisessa
nyt siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin ja debatin aika tulee sitten aikanaan kun sitä listaa on menty jonkun verran eteenpäin

arvoisa herra puhemies

käytyyn keskusteluun myös pienellä varauksella ensinnäkin meidän on aina syytä käydä tässä salissa keskusteluja siitä kuinka poliittiset esitykset päätökset ja linjaukset vaikuttavat suomalaisiin ihmisinä ja ja yhteiskuntana tästä näkökulmasta ojennan kättä myös opposition esitykselle aiempaa tarkemmasta vaikutusten arvioinnista jota tosin on tehtykin kun talouden tiukka tilanne vaatii vaikeita toimia meidän pitää eduskunnassa muistaa myös oma roolimme vaikutusten arvioinnissa kun lakiesitykset etenevät meidän omissa prosesseissamme ja ovat eduskunnan käsittelyssä kaikilla niin myös eläkeläisillä on oikeus saada selkeä kokonaiskuva ja oikea kokonaiskuva siitä mitä hallituksen toimet vaikuttavat vaikuttavat myös niistä positiivisista vaikutuksista tänään ovat hyvin selkeästi korostuneet euromääräiset miinusmerkkiset vaikutukset mutta hyvin vähälle huomiolle jäivät kaikki ne rakenteelliset uudistukset myöskin ne hyvät toiminnalliset parannukset toisaalta suhtaudun tosiaankin varauksellisesti tähän keskusteluun puoli vuotta eduskuntavaalien jälkeen tämäkin keskustelu tuntuu lähinnä opposition oman kuvan kiillottelulta eläkeläiset voivat kysyä aivan yhtä hyvin teiltä kuin nyt meiltäkin mitä esimerkiksi sdp mitä kristilliset saivat aikaan viime kaudella ja ja kuten hyvin muistamme viime kausihan päättyi kaikkien suomalaisten ja kaiken päätöksenteon kannalta suoranaiseen kaaokseen

miljoonaa euroa samalla kehitetään kotiin vietävää apua ja perhehoitoa kaiken kaikkiaan sipilän hallitus panostaa palveluihin on muuten merkille pantavaa että aina kun keskusta on hallituksessa palveluihin on panostettu nämä välikysymykset tai kärjekkäät tiedotteet eivät muuta sitä tosiasiaa ettei esimerkiksi sdpn hallituksessa ollessa palveluja ole kehitetty lähellekään puheiden mitalla keskustan aloitteesta maahan luotiin myös takuueläkejärjestelmä muistetaanhan nyt sekin nyt kun keskusta on hallituksessa takuueläkettä korotetaan sekä lisätään esimerkiksi rahaa veteraanien kuntoutukseen vain teot ratkaisevat hyvä oppositio takuueläkkeen korotus tuo pienituloisimmille eläkeläisille noin kahdenkymmenen euron korotuksen kuukausittaiseen tuloon erilliset tasokorotukset ovat viime vuosien politiikka huomioiden poikkeuksellisia joten en suostu jättämään tätä asiaa opposition puheiden varjoon varsinkaan kun takuueläkkeen korotus helpottaa kaikkein pienimpien eläkkeiden varassa olevien henkilöiden tilannetta

eli millään mittarilla se ei ole vähäinen arvoisa puhemies haluan kiinnittää tässä keskustelussa huomiota myös siihen että tämä hallitus on linjannut laajasti yhteisestä vastuusta vastuun ottamisen ja toisesta huolehtimisen on vahvistuttava jotta pystymme selviämään niin tästä talouden tilanteesta kuin myös ikärakenteen kehityksestä palvelujen kehittäminen on siksikin ollut oikea linjaus sipilän hallitukselta käytännössä vastuun kantaminen edellyttää ja mahdollistaa myös kolmannen sektorin vahvistumista on selvää että eläkeläisten kesken kuten muidenkin suomalaisten meidän edustajienkin kesken on erilaisia erilaisia ja suorastaan vastakkaisia näkemyksiä suomen taloustilanteen vaatimista toimista osa vastustaa näitä toimia mutta on myös merkittävä määrä eläkeläisiä jotka tukevat hallituksen pyrkimyksiä korjata talouden suuntaa monissa yleisötilaisuuksissa hallituksen toimet ovat saaneet kannustusta minun kokemukseni on että eläkeläiset kantavat huolta siitä millaisen talouden jätämme heidän jälkeläisilleen

arvoisa puhemies tämä välikysymys käsittelee hallituksen päätösten vaikutusta eläkkeensaajiin hallitusohjelmassa neljäntenä kärkihankkeena onkin kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa tämä on itselleni erittäin mieleinen kärkihanke omaishoito pitääkin nähdä laajempana yhteiskunnallisena toimintana omaishoito ei ole palvelu vaan se on hoitomuoto ja tulee sellaisena nähdä myös lainvalmistelussa omaishoitaja pitää nähdä kumppanina yhteiskunnallisessa järjestelmässä omaishoitoa on monenlaista jokainen hoitosuhde on omanlaisensa esimerkiksi etäomaishoito on nouseva trendi moni työssäkäyvä hoitaa työnsä ohella ikääntyvää omaistaan tai läheistään joka asuu ehkä toisessa kaupungissa siksi olenkin erittäin iloinen että hallituksen tavoitteena on tukea omais ja perhehoitajien hyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä ja näin helpottaa omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista arvoisa puhemies hallitus uudistaa omais ja perhehoitoa lainsäädännön muutoksilla kiitos tästä hallitukselle tätä on odotettu painopiste on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja erityisesti vapaapäivien lisäämisessä sekä omaishoitoa korvaavan sijaishoidon monipuolistamisessa kärkihankkeen kärkihankkeen lähtökohtana on että iäkkäille ovat ensisijaisia omaan kotiin annettavat toimintakykyä ylläpitävät palvelut tämä on erittäin tärkeä hanke

jos ei pidetä huolta ikääntyvistä omaishoitajista ja heidän jaksamisestaan meillä on laitoshoidossa sekä hoitaja että hoidettava kärkihankkeessa toteutetaan muun muassa uudistuvia kuntakokeiluja olisinkin kysynyt arvoisalta ministeriltä että jotta tämä erinomainen panostus ja lakiesitys hoituu oikealla tavalla niin miten hallitus on miettinyt sitä miten rahankäyttöä kunnissa jatkossa seurataan ja valvotaan että se menee siihen oikeaan kohteeseen

arvoisa puhemies rollaattori toimeentulotukea hakevien asiakkaiden käytävällä sosiaalitoimistossa liikutti minua aina vanhanaikaisesta pankkikirjasta otettu kopio kertoi eläketulon riittävän juuri vuokraan ja välttämättömiin menoihin sairaalalasku ja uudet lääkkeet olivat säästävästi elävälle vanhukselle jo liikaa työssäni sosiaalitoimistossa tunsin kiukkua siitä että hyvinvointivaltio suomessa rollaattorilla liikkuva vanhus joutui jonottamaan sosiaalitoimistossa vain siksi että sairastumisensa vuoksi pystyisi maksamaan tämän kuun vuokransa nyt minua kiukuttaa vieläkin enemmän hallitus on lakkauttamassa eläkkeensaajien asumistuen nostamassa terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä leikkaamassa matka ja lääkekorvauksia nämä leikkaukset kohdistuvat eniten juuri näille pienituloisille paljon julkisia terveyspalveluja käyttäville ja lääkkeitä tarvitseville ikäihmisille lähes satatuhatta eläkeläistä menettää kuusikymmentä euroa kuukaudessa jokainen pienituloinen tietää kuinka merkittävä rahasumma tämä on leikkaukset lisäävät eläkeläisköyhyyttä ja niiden seurauksena moni joutuu hakemaan toimeentulotukea selvitäkseen vuokranmaksusta sekä ruoka ja lääkekuluista esitetyt leikkaukset heikentävät erityisesti eläkeläisnaisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä suomessa on viime vuosina haluttu siirtyä vanhustenhoivassa laitoshoidosta kotona tuettuun asumiseen se on merkinnyt muutosta myös hoidon kustannuksiin kunnan perimät palvelumaksut on erotettu asumiskuluista asumistuen perusteet ovat erilaiset kuin yleisessä asumistuessa juuri siitä syystä että voidaan paremmin tukea eläkeläisten kotona asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja sen vuoksi että eläkeläisten tilanne on pysyvä pahimmillaan nyt tehtävä leikkaus heikentää hyvinvointia ja arkista toimintakykyä sekä lisää kustannuksia sosiaali ja terveyspalveluissa kotona asumisen taloudellinen tukeminen heikkenee siis juuri heiltä joilla jo nykyisellään on vaikeuksia maksaa sekä vuokransa ruokansa että sairauskulunsa pitkään suunniteltu sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen matkakulujen ja lääkekustannuksen maksukattouudistus sen sijaan jää edelleen toteuttamatta tässä tilanteessa uudistus on toteutettava välittömästi sillä vain siten voidaan huolehtia monen pienituloisen mahdollisuudesta selvitä sairauden aiheuttamista lisämenoista näiden eläkeläisiä koskevien taloudellisten säästöjen päälle kaavaillaan vielä vanhuspalveluiden henkilömitoituksen alentamista tästä kokonaisuudesta muodostuu pahoinvoinnin kierre ihmisillä ja todellinen hätä siitä selviytyvätkö he tulevaisuudessa arvoisa puhemies nyt ollaan luomassa suomeen uutta köyhälistöä eläkkeensaajia erityisen suuri köyhyysriski on yksin elävillä vanhuksilla joiden toimeentulo on oecdn vertailun mukaan jo nyt läntisen euroopan heikoimpia hallituksen leikkauksilla saadaan aikaiseksi aikaiseksi luultavasti se että viiteryhmämme onkin pikkuhiljaa muiden pohjoismaiden ja länsi euroopan maiden sijaan itä eurooppa euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea antoi viime helmikuussa huomautuksen suomen vähimmäisturvan tasosta joka ei komitean mukaan täytä euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia tämä siis suomessa vuonna kaksituhattaviisitoista arvoisa arvoisa puhemies jokaisella tulee olla oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhuuteen pelkään pahoin että tämä tavoite ei suomessa enää toteudu nämä leikkaukset ovat erittäin kova arvovalinta ja vetoan vakavasti hallitukseen että se harkitsisi niitä uudelleen jos ei kannatan tehtyä epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies välikysymys eläkeläisten toimeentulosta tulee tarpeeseen hallitus hutkii päätöksiä ja vasta sen jälkeen tutkii niiden vaikutuksia suurimman taakan budjettileikkauksista kantavat pienituloiset työttömät vanhukset sekä lapset ja nuoret

heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea jäädyttää kansaneläkkeitä pienentää lääkekorvauksia suurentaa sairaiden henkilöiden taksimatkakorvausten omavastuita poistaa ruokavaliokorvauksen nämä iskevät pahiten heikoimmassa asemassa oleviin kuten eläkkeensaajiin ja moniin vammaisiin asumistuen muutos on raju aluksi sen arvioitiin heikentävän monen pienituloisen eläkeläisen asumistukea jopa euroa kuussa havahduttuaan päätöksen mielettömyyteen hallitus korjasi esitystä siten että leikkaus onkin maksimissaan kuusikymmentä euroa kuussa tämäkin on pienituloiselle iso raha puhumattakaan siitä että uusille tuensaajille tätä suojaosaa ei olisi tasa arvo ongelma syntyy kun ensi vuonna eläkkeelle jäävät eivät pääse kuudenkymmenen euron suojaosan piiriin heidän asumistukensa siis leikkaantuu enemmän suojaosuuden voi myös menettää jos vaihtaa asuntoa kun väestö ikääntyy samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä jotka eivät selviä kotona ilman tukea jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon läheisyyttä ja virikkeitä kotona asumista on tuettava viemällä kotiin palveluja kuten ateria ja siivouspalvelua laitoshoidon taso turvataan takaamalla hoitajille paremmat työolosuhteet sekä lisäämällä vakansseja ja koulutusta hoitajamitoitus vanhusten pitkäaikaishoidossa on tarpeellinen vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon lisäksi luonnollisesti myös ulkoilua ja muuta virkistystä tässä kohtaa myös vapaaehtoistyötä tekevät kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä asemassa auttamassa hoitajia julkisen vallan on taattava yhteisöllisyyden kehittymiselle puitteet tukemalla kolmatta sektoria ja järjestötoimintaa kuka tahansa voi olla ystävä vanhukselle kuunnella tarinoita menneistä vuosista lukea ja ulkoiluttaa lasten musiikkiopistot voivat konsertoida vanhusten palvelutaloissa lapsilla on esiintymisen ilo ja kaikilla on hyvä mieli sukupolvien kohtaamisessa

sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu tällä hetkellä omaishoidon tuki ja sen myöntämiskriteerit poikkeavat paikkakunnittain siksi olisi tärkeää saada omaishoidon tuen maksatus kelalle jotta saadaan kaikille arvokasta työtä tekeville tasapuolinen tuki omaishoidon tukea tulee nostaa ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheisiään arvoisa puhemies sotainvalidien veljesliitto on jälleen nostanut esiin invaliditeetin asteen varsinkin siitä näkökulmasta kuinka epäreilusti se kohtelee palveluiden osalta niitä joiden sotavamma on määritelty kymmenen prosentin invaliditeetin suuruusluokkaan heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluja pyykinpesua siivouspalveluja kuin muilla sotainvaliditovereilla joilla on korkeampi invaliditeettiaste

arvoisa rouva puhemies

vuotiaista yksin elävistä naisista melkein joka kolmas elää alle köyhyysrajan naisten eläke vuonna kaksituhattaneljätoista oli seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia miesten eläkkeestä on hämmentävää että vaikka naisten työllisyysaste suomessa moniin muihin maihin verrattuna korkea sukupuolten eläke erot ovat todella suuret naisten pienempää eläke euroa selittävät monet asiat joihin on nyt tärkeää puuttua miten puutumme nykyistä tehokkaammin miesten ja naisten palkkaeroon entä mitä teemme sille että lasten saanti ja muu läheisten hoivaan liittyvä ei leikkaa kohtuuttomasti naisten eläkkeitä ja miten hoivaa jaetaan tasaisemmin sukupuolten kesken sen lisäksi että palkallinen hoivatyö on nimenomaan naisten matalapalkkatyötä myös yksityinen hoiva esimerkiksi lasten ja vanhusten hoiva vaikuttaa erityisesti naisten elämään ja eläkkeisiin naiset käyttävät edelleen valtaosan perhevapaista yli kuusikymmentäviisi vuotiaina töissä jatkavissa on puolet enemmän miehiä kuin naisia mikä vaikuttaa naisten eläkekertymään naisten miehiä alempaan eläkeikään vaikuttaa luultavasti se että naiset hoivaavat enemmän myös eläkeiässä sillä seitsemänkymmentä prosenttia omaishoitajista on naisia miten hallitus on huomioinut nämä kysymykset omassa politiikassaan ei mitenkään näihin asioihin on pakko puuttua jotta pääsemme vaikuttamaan eläkeläisnaisten köyhyysriskiin arvoisa rouva puhemies eläkeläisistä löytyy vanhuuseläkkeellä olevien lisäksi monenlaisissa elämäntilanteissa olevia eläkeläisiä nuoria alle kolmekymmentä vuotiaita jää joka päivä eläkkeelle valtaosa mielenterveyssyistä miten hallituksen leikkaukset vaikuttavat tähän vahvasti syrjäytymisvaarassa olevaan porukkaan nämä nuoret tarvitsevat ennen kaikkea aikaa ja aikuisten tukea ei heitä entisestään syrjäyttäviä leikkauksia lapsista ja nuorista huolehtiminen on meidän kaikkien tehtävä ja meidän kaikkien etu hallituksen lyhytnäköinen politiikka estää puuttumasta ongelmiin kuten kasvaviin tuloeroihin ja toimeentulo ongelmiin tehokkaasti lyhytnäköisellä säästämisellä ongelmat kasautuvat kun ei päästä tarpeeksi varhain puuttumaan hallituksen politiikka on ajamassa meitä tilanteeseen jossa pienituloisten eläkeläisten joukko kasvaa ja eläkeläiset ovat vielä pienituloisempia kuin nyt miten tulevat sukupolvet hoitavat tämän suurenevan pienituloisten eläkeläisten joukon jota hallitus on nyt epäsolidaarisella leikkauspolitiikallaan kasvattamassa

arvoisa rouva puhemies suunnitellut leikkaukset eläkeläisten asumistukeen kurittavat eniten niitä eläkeläisiä joiden eläke on jo pieni hallitus on ilmoittanut että leikkaus tulee olemaan korkeintaan kuusikymmentä euroa kuukaudessa tämä voi kuulostaa pieneltä summalta töissä käyville mutta pienituloiselle eläkeläiselle kuten kansaneläkettä saavalle kuusikymmentä euroa voi olla suurikin summa pahimmassa tapauksessa kuusikymmentä olla jopa kymmenen prosenttia eläkeläisen kuukausituloista kenenkään ei pitäisi olla pakotettu valitsemaan ruuan ja lääkkeiden välillä koska rahat ovat loppuneet eläkkeen on turvattava välttävä toimeentulo vaikka tiedän että hallituksen ja myös eduskunnan on löydettävä säästökohteita niin en ole edelleenkään vakuuttunut siitä että hallitus on selvillä kaikista seurauksista jotka nämä nyt eläkeläisiin kohdistuvat säästötoimenpiteet tuovat mukanaan minä ainakin pelkään että pahimmassa tapauksessa säästöt iskevät heihin joilla on vaikeinta ja jopa kohtalokkaalla tavalla tällä hetkellä suunnitellut säästötoimet ovat vaikeasti hahmotettavia ainakin niiden seuraukset kysynkin vielä kerran tässä salissa mitkä ovat säästötoimien yhteenlasketut vaikutukset milloin hallitus esittää arvioinnin säästötoimien seurauksista

odotettavissa odotettavissa oleva julkisen puolen sosiaalimenojen kasvu ja väestömme ikääntyminen on on ollut tiedossa jo tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alkupuoliskolta lähtien pelkästään viimeisen kolmen vuoden aikana muutos on on ollut hurja vuonna kaksituhattakaksitoista julkiset sosiaalimenot olivat kuusikymmentä miljardia euroa viime vuonna kuusikymmentäkuusi miljardia euroa myös sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta kasvanut koko ajan viime vuonna osuus oli jo yli kolmekymmentäkaksi prosenttia palvelujen rakennemuutos on edennyt hitaasti joten muutoksia on nyt pakko alkaa tapahtua huoltosuhde heikkenee suomessa vielä yhdeksänkymmentä luvulla yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuus väestöstä oli kolmetoista prosenttia nyt se on jo kaksikymmentä prosenttia ja vuonna kaksituhattakuusikymmentä väestöennusteiden mukaan jopa kolmekymmentä prosenttia meillä ei yksinkertaisesti ole varaa ylläpitää nykyisen kaltaista järjestelmää kun eläkeläisten määrä jopa kolminkertaistuu arvoisa rouva puhemies tässä salissa on viimeiset pari tuntia väännetty kättä lähinnä raha asioista haluan muistuttaa että raha ei takaa onnellisuutta meidän kaikkien niin myös eläkkeensaajien onnellisuus ja hyvinvointi koostuu hyvin pitkälle muista asioista kuin pelkästään pankkitilin saldosta mistä ihmisen sitten koostuu terveydestä läheisistä luonnosta mitä terveempiä ihmiset ovat sitä paremmin he voivat terveyden edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista johon laitetut rahat maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin sitä hyvinvoinnin lisäystä minkä se tuo ihmisille itselleen parantaessaan heidän elämänlaatuaan ja kaventaessaan terveyseroja on vaikea mitata rahassa lisäksi monia eläkkeensaajia koskettava asia on että tämä hallitus satsaa kymmeniä miljoonia euroja lisärahaa omaishoitoon kotihoitoon ja perhehoitoon kotihoitoa ja omaishoidon tukea vahvistamalla iäkkäiden ja heidän perheidensä elämänlaatu säilyy ja iäkkäiden tarve siirtyä kalliiseen laitoshoitoon tai muuttaa tutusta kodista tehostettuun palveluasumiseen vähenee tai myöhentyy omaishoitajien asemasta ja jaksamisesta tuntuvat kaikki kantavan huolta syystäkin mutta tämä hallitus siirtyi juhlapuheista käytännön tekoihin hallitus antaa omaishoitajien hyvinvoinnin lisäämiseen vuosittain pysyvää rahoitusta seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa painopiste on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja erityisesti vapaapäivien lisäämisessä sen lisäksi perhehoidon kehittämiseen satsataan kaksikymmentä miljoonaa euroa arvoisa rouva puhemies tässä salissa parissa puheenvuorossa erityisesti edustaja halmeenpää tuotiin esille hoitajamitoituksen nolla pilkku neljään hän luetteli liudan hoivatoimenpiteitä mihinkä koulutettua henkilökuntaa tarvitaan sieltä mieleeni muistuu vanhainkodin osastonhoitajana hän mainitsi syöttämisen peseytymisen lukemisen hampaidenpesun kuunnelkaapa isät ja äidit eivätkö nämä ole ihan tuttuja asioita jokainen meistä saa tehdä ja joutuu tekemään ennen kaikkea saa tehdä näitä hoitotoimenpiteitä omille lapsilleen ja jossain vaiheessa jos meitä omaishoitajuus koskettaa omille vanhemmilleen näihin asioihin ei tarvita koulutusta ja tämä on yksi keskeinen asia mistä minä näen että tämä hallitus haluaa tehdä toisin jotta meillä hoitohenkilökuntaa riittää meidän on avattava hoiva avustajien pääseminen hoitotyötä tekemään tämä on erinomaisen tärkeä asia muistan ne lukuisat kerrat kuinka itse osastonhoitajana olen saanut vuorolistoja täyttäessäni tuskailla että tietäisin että työvuoroihin olisi erittäin henkilöitä tulossa mutta heiltä puuttuu tuo virallinen koulutus he olisivat hyvin voineet taata hyvän hoivan mutta heillä ei tuota koulutusta ollut me olemme myös luvanneet vihdoinkin purkaa byrokratiaa ja tämä on yksi erittäin tärkeä ja aidosti säästöjä tuova mutta ei hoitoa huonontava asia jos hallitus pystyy purkamaan tätä turhaa sääntelyä minä uskon edelleenkin että hoitopaikat ovat erilaisia ja niin kuin jokainen vanhustenhoitotyötä tekevä tietää vanhuksen kuntoisuus vaihtelee päivittäin kyllä nämä asiat tiedetään paremmin hoivayksiköissä kuin eduskunnassa tarvitaan joustavuutta ei jäykkiä ylhäältä annettavia määräyksiä

arvoisa rouva puhemies päivän keskustelunaihe on hallituksen näkökulmasta vain yksi osa säästöpakettia me välikysymyksen allekirjoittajat haluamme että keskusteluun tulevat hyvinvointiyhteiskunnan perusarvot haluamme ottaa keskusteluun kunnioituksen ja välittämisen heitä kohtaan jotka ovat olleet rakentamassa meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme haluamme puhua niiden ihmisten puolesta jotka eivät pysty puolustamaan itseään palkkaneuvotteluissa vaan joiden toimeentulo riippuu muun yhteiskunnan kunniantunnosta hyvinvointipolitiikkamme suuria tavoitteita on ollut ikäihmisten ja muiden eläkkeellä toimeentulevien köyhyyden vähentäminen tätä tavoitetta ei ole saavutettu ei ehkä lähellekään mutta olemme kuitenkin edenneet oikeaan suuntaan eläkkeiden ohella tavoitetta on edistetty järjestämällä eläkkeensaajien asumisen tuki riittäväksi huolehtimalla siitä että eläkkeensaajille muita enemmän kustannuksia aiheuttavat lääkekulut pysyvät kurissa ja että palvelut ovat kunnossa hallituksen leikkaukset merkitsevät ettei hyvinvointipolitiikan vaatimattomiakaan saavutuksia pidetä arvossa eläkkeensaajien asumistukea vähennetään siirtämällä asumistuki yleisen asumistuen piiriin tämä vaikuttaa suurimpaan osaan eläkeläisten asumistuen saajista lääkekustannusten korvauksia ja matkakorvauksia leikataan ja palvelumaksuja nostetaan nämäkin muutokset koskettavat suurta joukkoa eläkkeensaajista lisäksi ne kohdentuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisia rangaistaan lääkkeitä tarvitsevia rangaistaan ihmiset ajetaan umpikujaan jossa on valittava joko ruuasta tinkiminen tai lääkkeistä tinkiminen erityisen ankarasti leikkaukset koskevat vanhuuseläkkeellä olevien naisten toimeentuloa naiset ovat köyhien eläkeläisten enemmistö naisten eläketulot ovat viisitoistatuhattakahdeksansataakaksikymmentäkolme euroa ja miesten kaksikymmentätuhattaneljäsataaseitsemänkymmentäkolme euroa vuodessa samaan joukkoon koskee myös hoitajamitoitusten heikentäminen arvoisa puhemies välikysymykseen liittyy aina ponsi jolla oppositio haluaa esittää epäluottamusta hallitukselle tähän kysymykseen liittyy myös vilpitön toive että hallitus vielä kerran harkitsee toimenpiteidensä oikeudenmukaisuutta ja niiden todelliset vaikutukset eläkkeensaajiin sosialidemokraatit ovat omasta puolestaan valmiit etsimään muita säästökohteita ja olemme niitä jo esittäneetkin ikäihmisten ja muiden eläkettä ansaitsevien ihmisten toimeentulosta huolehtiminen mittaa arvojamme tämän lisäksi kysymys on koko hyvinvointivaltion perustana olevasta yhteiskuntasopimuksesta meillä jotka olemme työelämässä on turvanamme palkkaa tai yrittäjätuloja sen lisäksi turvaa meille tuo tieto että meistä pidetään huolta senkin jälkeen kun oma ansaintakykymme on vähentynyt eläkkeensaajien toimeentuloon puuttuminen merkitsee että me emme enää voi luottaa hyvinvoinnin sopimukseen epävarmuus koskettaa meitä kaikkia arvoisa puhemies hallitus näyttää käsittelevän eläkkeensaajia sellaisena väestönä jolla ei enää ole annettavaa tämä käsitys on virheellinen vaikka eläkkeensaajat ovat päivätyönsä tehneet ja toimeentulonsa ansainneet he ovat silti voimavara yhteiskunnalle he tukevat läheisiään olipa kysymys lapsiperheiden kiireavusta tai omaishoitajan työstä nämä vapaaehtoiset työt ovat rahanarvoisia mutta ennen kaikkea näillä töillä pidetään yllä yhteisöllisyyttä ja opetetaan vastuuntuntoa muillekin eläkkeensaajat eivät ole passiiviväestöä he ovat aktiiviväestöä

arvoisa rouva puhemies

vaikka tämä keskustelu debattivaiheessa olikin melko kiihkeää kaiken kaikkiaan tämän välikysymyskeskustelun yleinen laimeus muistamme viime vaalikaudelta että hyvin usein välikysymyskeskusteluissa saattoi varattuja puheenvuoroja olla lähelle sata joskus jopa ylikin mutta tällä kertaa varattuja puheenvuoroja ei ollut kuin nelisenkymmentä panee epäilemään onko oppositio sittenkään niin tosissaan vai enemmän niin kuin räyhäämässä näin viran puolesta on kuitenkin tärkeää että ikääntyvien ihmisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa käydään jatkuvasti keskustelua ja kiinnitetään huomiota eläkeläisten ja muiden ikääntyvien ihmisten elämäntilanteeseen muistan vaalien edellä erään hyvätuloisen eläkeläisen sanoneen minulle vakavasti tämä henkilö on hyvä ystäväni että minulla minulla menee hyvin hän tarkoitti itseään mutta hän katsoi sitten eläkeläisten joukkoa joka oli jollakin vaaliteltalla missä oli soppajakelua ja sanoi samaan hengenvetoon mutta tuossa joukossa on paljon niitä jotka eivät yksinkertaisesti tule toimeen kyllähän näitä kiristyksiä on ollut pitkin matkaa niistä on tänään paljon puhuttu ja enemmän tai vähemmän etsitty syyllisiä menneistä hallituksista meidän on kuitenkin katsottava rohkeasti eteenpäin miten voisimme vaikeassakin tilanteessa varmistaa sen että ikääntyvillä ihmisillä mahdollistuu arvokas elämän ehtoo mahdollistuu kohtuullinen elintaso ja elämisen laatu ja ennen kaikkea mahdollistuu se että ikääntyvät ihmiset saavat kokea elämässään arvokkuutta

arvoisa puhemies toivon että sosiaali ja terveysministeriössä ennen kaikkea ministeri mäntylä ottaisi hyvin vakavasti ja toivottavasti tähän siellä ministeriössä ministeriössä on jo reagoitukin sitran kotitalouspalvelutyön verovähennysjärjestelmän minusta tämä on hieno kansallinen ja oikeudenmukainen innovaatio yhtäältä siis tällä nimenomaan mahdollistetaan arvokas asuminen ja eläminen kotioloissa tämä on oikeudenmukainen järjestelmä sikäli että että on yhtäältä verovähennysjärjestelmä mutta sitten myös joilla on pienet eläketulot voi hyödyntää verovähennysaspektia mahdollistettaisiin se järjestelmä että se hyödyttäisi pienituloisia eläkeläisiä siten että olisi suora tuki heille joilla ei ole mahdollisuuksia ja verot eivät riitä verovähennyksiin toivon että vaikka tästä nyt ei niin ole hallitusohjelmassa kirjausta niin tällaista innovaatiota vietäisiin eteenpäin koska tämä nimenomaan olisi oikeudenmukainen ja kuitenkin hallitusohjelman hengen mukainen että mahdollistettaisiin ikääntyvien ihmisten mahdollisimman laadukas kotona asuminen pitkälti eteenpäin

arvoisa puhemies kuuntelin tarkkaan edustaja kivelää ja sanonko nyt kuitenkin niin kuin vähän nätimmin oli hyvin ristiriitainen hän moitti oppositiota edustaja käytti aika voimakasta termiä että olemme räyhänneet täällä räyhäämässä sitten kivelä omassa puheenvuorossaan kuitenkin päätyi tämmöiseen pohdiskeluun arvokkaasta elämän ehtoosta kohtuullisesta elämisen tasosta jotta ikäihmiset voisivat kokea myöskin arvokkuutta edustaja kivelä niin kuin nyt on todettu tämän hallituksen päätöksen seurauksena tulee kolmekymmentätuhatta uutta pienituloista eläkeläisköyhää tällä tavalla te arvostatte pienituloisia eläkeläisiä sanahelinä on sanahelinää ja teot ovat tekoja

arvoisa rouva puhemies tarkoitin sitä että

välikysymyksen aihe on ihan paikallaan ikääntyvän väestön asemasta täytyy käydä keskustelua mutta on samaan hengenvetoon sanottava että opposition argumentointi on ollut hehtaaripyssyllä ampumista ei tämä hallitus sentään neljässä kuukaudessa eläkeläisiä ole ajanut umpikujan partaalle valitettavasti on vaikeita asioita ja ne ovat talouden reunaehtojen puitteissa ja jos te olisitte edustaja gustafsson hallituspuolueen edustaja olisitte yhtä vaikeassa tilanteessa valitettavasti talouden reunaehdot ovat nyt tällaisia

arvoisa rouva puhemies tässä nyt yritetään uskotella meille että ei ole olemassa vaihtoehtoja politiikassa on aina olemassa vaihtoehtoja yleensä niitä tehdään arvopohjalta nyt siteeraan kahdeksankymmentäviisi professoria ja tutkimuslaitoksen johtajaa toteaa yksiselitteisesti asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti eläkeläisnaisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä tämä on fakta tämä ei ole opposition keksintö
sitten mennään jälleen puhujalistaan siellä on seuraavana edustaja lehti poissa edustaja vikman poissa edustaja taimela poissa edustaja korhonen paikalla hienoa

kiitoksia arvoisa rouva puhemies kannustaa nuorta taiteilijaa arvoisa puhemies eläkkeensaajia koskevat hallituksen päätökset eivät ole pelkästään leikkauksia vaan niissä on myös vanhusten olojen parannuksia ja kehittämistyötä kärkihankkeina ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen omaishoitajille lisätään seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa euroa vuodessa omaishoidon kehittämiseen takuueläkkeeseen tehdään korotus veteraanien kuntoutukseen annetaan lisärahaa ja niin edelleen ja niin edelleen samalla myös kuntataloutta vahvistetaan jotta tarvittavat kuntapalvelut voitaisiin turvata nythän on muistettava se tosiasia että eläkkeensaajienkin näkökulmasta kuntakentän kyky järjestää palveluita on monella tavalla keskeinen kuntaliiton eri laskelmien mukaanhan viime kaudella tehdyt kuntien valtionosuuksien leikkaukset tarkoittavat käytännössä sitä että kunnat menettävät vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä noin kymmenen pilkku viisi miljardia euroa valtionosuuksia ja on selvä asia että se vaikuttaa myös kuntien kykyyn järjestää ja tuottaa niitä palveluita joita muun muassa eläkkeensaajat tarvitsevat mutta nuo valtionosuusleikkaukset tarkoittavat käytännössä myös sitä että että kuntaveron osalta korotuspaineita merkittäviä korotuspaineita on on olemassa ja ne kohdistuvat erityisesti pieni ja keskituloisiin tätä taustaa vasten on kyllä tervehdittävä kiitoksella sitä että ensi vuonna kuntatalouden heikkeneminen pysähtyy ja kuntataloutta parannetaan neljän vuoden heikennysten jälkeen julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä pohja tälle luodaan rakenteellisilla uudistuksilla jotka hallitus on käynnistänyt tämän lisäksi hallitus joutuu tekemään valitettavasti näitä vaikeita säästöpäätöksiä jotka koskettavat kaikkia väestöryhmiä myös eläkeläisiä nyt tehtävillä toimilla hallitus haluaa varmistaa sen että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus turvattuun toimeentuloon pidän erittäin tärkeänä että nyt parannetaan ja pyritään parantamaan palveluja oppositio kantaa huolta siitä että tulotasoon tulee heikennyksiä hallitus on minusta kuitenkin valinnut järkevän tien jossa pyritään myös alentamaan kustannuksia niiden palvelujen osalta joita eläkeläiset käyttävät samalla tuetaan myös toimintakyvyn säilyttämistä näihinhän kärkihankkeet ymmärtääkseni tähtäävät lähtisin myös siitä että nyt ei pitäisi sortua liialliseen pelotteluun vaan ottaa huomioon kokonaisuus niin julkisen talouden kuin palvelujen kehittämisenkin osalta

silloin kun julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan ollaan totta kai väistämättä myös ikävien päätösten edessä eläkeläisten osalta kokonaisuus joka vaatii tasapainottelua ja erityistä seurantaa on eläkkeensaajien siirtyminen yleisen asumistuen piiriin kuten täällä tänä päivänä on moneen otteeseen todettu pidän tärkeänä sitä että hallitus kohtuullisti esitystä oikeaan suuntaan ministeriön arvion mukaan tämä siirto pienentää tukea noin seitsemälläkymmenellä prosentilla mutta tässäkin on muistettava se että toki samalla noin kolmanneksella tuensaajista tuki myös kasvaa taustalla on muistettava myös ministeriön arvio siitä että keskeisin tuen alenemiseen vaikuttava tekijä on yleisen asumistuen hyväksyttävien enimmäisasumismenojen alhaisuus verrattuna eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoihin toisin sanottuna edullisesti asuvien tukitaso ei ole samalla tavalla vaakalaudalla kuin heidän osaltaan joilla asumismenot ovat syystä tai toisesta korkeammat sinänsä peruslähtökohta vaikuttaa niin oikeudenmukaiselta kuin se yhteiskunnan järjestelmiä

suinkin voi olla siirtymäaika ja suojaosuudet vielä vahvistavat muutoksen siedettävyyttä tässäkin asiassa olisi kohtuullista että turha käytän jälleen näitä sanoja eläkeläisten pelottelu lopetettaisiin tässä on riskinä että siirtymävaiheessa syntyy esimerkiksi alueellisia alueellisia eroja asumistuen kuntaryhmien myötä joten eduskunnan kannattaa kohdistaa energiaansa myös näiden riskien hallintaan eikä populistiseen pisteitten keruuseen keruuseen

arvoisa puhemies kotihoidon vahvistamisen kärkihanke on varmasti ihan hyvä ja ministeri rehulakin korosti täällä puheenvuorossaan että hallituksen tavoitteena on monimuotoistaa kotona asumisen muotoja ja tapoja olen ihan samaa mieltä näistä asioista mutta hallitus on jostain syystä nyt unohtanut että yhteisökodit esimerkiksi tehostettu palveluasuminen ovat myös kotona asumista ja nyt näissä yhteisökodeissa asuvat ikäihmiset joutuvat taloudellisesti ja ja myös hoidon laadun

kun hoitajamitoitukset laskevat ja heidän taloudellinen tilanteensa muutenkin huononee sen takia minä toivon että hallitus ihan vakavalla mielellä paneutuisi nyt tähän yhteisökotiproblematiikkaan sillä vaikka kuinka kehitetään omassa kodissa asumista niin meillä tulee olemaan enenevä määrä ihmisiä erityisesti yksin asuvia muistisairaita jotka tarvitsevat kodinomaista ympärivuorokautista hoitoa tämän hoidon tulee olla aktivoivaa ja kuntouttavaa niin että voidaan ylläpitää tätä toimintakykyä ja näissä hoitoyhteisöissä ei nolla pilkku neljä tule riittämään

puhemies silloin kun on kiitosten paikka niin kiitokset pitää antaa ja haluan tässä julkisesti tunnustuksen antaa hallitukselle omaishoidon tuen kansallisen kehittämisohjelman eteenpäinviemisestä viime hallituskaudella olin itse ministeriössä tätä todella tärkeää kehittämisohjelmaa aloittamassa ja on todella hienoa että hallitus on viemässä sitä nyt maaliin tämä on todella tärkeä asia kaikille suomen omaishoitajille mutta sitten siteeraan nyt vielä kerran näitä kahdeksaakymmentäviittä professoria ja tutkimuslaitoksen johtajaa jotka ovat huolissaan he ovat tehneet tasa arvovaatimuksensa kymmenes kuudetta ja hekin peräävät opposition tavoin hallituksen esitysten kokonaisvaikutusten arviointia he toteavat että asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti naiseläkeläisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä naispuoliset eläkeläiset ovat miehiä useammin ja pidempään pelkästään julkisten palveluiden varassa koska he ovat pienituloisia ja elävät miehiä vanhemmiksi ja professorien mukaan he joutuvat kohtaamaan hoitajamitoituksen muutoksen vaikutukset palveluiden laatuun eli tämä erittäin heikossa asemassa oleva joukko

joiden yhteisvaikutusta ei hallituksen piirissä ole arvioitu ainakaan tähän mennessä nyt on hyvä että hallituksen piiristä tulee näitä hentoja lupauksia siitä että tämän opposition välikysymyksen ansiosta annetaan sitten mahdollisesti toimeksianto tästä kokonaisvaikutusten arvioinnista koska kuinka voi tehdä vastuullisia poliittisia päätöksiä jos ei tiedetä mitä nämä hallituksen säästöt tulevat saamaan aikaiseksi paitsi lyhyellä myös pitkällä aikavälillä ja ei ainoastaan rahalla mitaten vaan myöskin inhimillisenä hintana jonka hyvin heikossa asemassa olevat ihmiset joutuvat maksamaan

kunnioitettu rouva puhemies haluan tässä todeta vielä kerran että kun vastuullinen ja vastaava ministeri piti hallituksen vastauspuheenvuoroa hän kertoi hyvin yksityiskohtaisesti minkälaisia vaikutusten arvioita on tehty hallitusohjelmassa todetaan että lakiesitysten vaikutusarviointia parannetaan se mitä me kokoomuksen puolelta esimerkiksi olemme nostaneet on se että näitten tehtyjen vaikutusarvioiden dokumentointi tuotaisiin esimerkiksi budjetin yleisperusteluihin ja me emme ole epäilleet sitä tai nostaneet esille etteikö arvioita olisi tehty toivoisin että tästä keskustelusta päästäisiin nyt eteenpäin kun ministeri on sanonut että vaikutusarviot on tehty mutta olisi hyvä että ne olisivat budjetin yleisperusteluissa voisimme keskustella sitten samoista luvuista ja sitä kautta tämä keskustelu ehkä olisi enemmän eteenpäin

näitä hentoja lupauksia tulee mutta oikeus ja työministeri jari lindström totesi viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla että hallitus uskoo uudistuksiinsa usko on toki hyvä asia mutta näin suuresti ihmisten elämään vaikuttavissa asioissa tarvitaan myös kykyä pysähtyä arvioimaan uudistusten kokonaisvaikutus nimenomaan numeroilla ja faktoilla ja näitä meille ainakaan oppositiossa ei ole esitetty opposition vaikutusarvioinnit ovat kyllä julkista tavaraa mutta se mitä hallituksessa on tehty ei ole kyllä julkisuuteen tihkunut eli tehdäänkö tässä niin kuin pääministeri sipilä on todennut ensin uudistukset ja katsotaan vaikutukset vasta sen jälkeen se on myöhäistä silloin aika monen tavallisen suomalaisen kannalta

edustaja mäkisalo ropponen otti ihan tärkeän asian esille tämän tehostetun palveluasumisen yksikön ja sen kodinomaisuuden että asiat ovat verrattavissa siellä kodinomaisiin oloihin olisi hyvä tässäkin yhteydessä muistaa että kotihoidon tukea pystyy saamaan myös tämänmuotoiseen tavallaan laitosasumiseen ja kotihoidon tuen käyttö ja tietoisuus sen käytöstä on liian vähäistä sillä pystyttäisiin esimerkiksi tässä tilanteessa paikallisesti auttamaan näitä ihmisiä joilla tämä eläkkeensaajan asumistuen leikkautuminen tapahtuu toinen asia on sitten myös hyvä tunnustaa eivät nämä tehostetun palveluasumisen yksiköt joka puolella aivan koteja ole pian sata vuotta täyttävä mummoni asuu tällaisessa joka vielä muutama vuosi sitten oli pitkäaikaishoidon laitos nyt on vain nimi ja maksuosoite muutettu mutta aivan samat seinät ja hoitajat siellä on

edustaja pakkanen on odottanut tuossa aika kauan jotenka jatketaan hetken päästä sitten debattia mutta nyt edustaja pakkanen olkaa hyvä

kiitoksia arvoisa rouva puhemies täällä on käyty tänään hyvää keskustelua eläkeläisistä ja eläkkeensaajien asumistuesta ja toki tärkeä ryhmä eläkeläiset ovat meille kaikille iso äänestäjäkunta ja vaaleissa aktiivinen ryhmä

kyllä annettava kiitos myös moni eläkeläinen ymmärtää valtiontalouden tilanteen tällä hetkellä ja ainakin itse olen saanut myös paljon palautetta eläkeläisiltä että tehkää nyt jotain ja he ymmärtävät että myös kipeät ratkaisut osaltaan liittyvät eläkeläisiin meille työssä käyvälle väestöryhmälle olisi tämä yhteiskuntasopimus tärkeä asia ja jos siinä mentäisiin eteenpäin näin voitaisiin välttyä näiltä kipeiltä leikkauksilta mitä hallitus joutuu tässä vaikeassa tilanteessa tekemään täällä on kysytty vaihtoehtojen perään vaihtoehto yksi oli minusta yhdeksästoista neljättä kun vaalit käytiin silloin suomen kansa halusi vaihtoehtoa ja tässä sipilän näitä vaihtoehtoja ja vaalilupauksia nyt lunastetaan hiukan joskus kuulostaa tuo opposition kritiikki vähän ponnettomalta ja tänään äänestyksessä erään toisen asian yhteydessä huomattiinkin että opposition kannatus on pienempi kuin poissa olevien kansanedustajien määrä joten tuntuu hiukan ponnettomalta hyviä puheenvuoroja täällä on käytetty äsken juuri kuultiin edustaja kivelän osittain tunteikaskin puheenvuoro mutta hyvin asiasisältöinen ja myös edustaja heikkisen puheenvuoro oli hyvin asiantunteva arvoisa rouva puhemies tämä odotettavissa oleva julkisen puolen sosiaalimenojen kasvu on ollut tiedossa jo hyvin pitkään viime vuosisadan puolelta voisiko sanoa pelkästään viimeisten kolmen vuoden aikana muutos on ollut hurja kaksituhattakaksitoista julkiset sosiaalimenot olivat kuusikymmentä miljardia ja viime vuonna kuusikymmentäkuusi miljardia elikkä kymmenen prosentin kasvu kolmessa vuodessa on merkki siitä että jotain täytyy tehdä palvelujen rakennemuutos on edennyt liian hitaasti joten muutoksissa on nyt saatava vauhtia liikkeelle huoltosuhde suomessa heikkenee edelleen vielä

luvulla yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuus väestöstä oli kolmetoista prosenttia nyt se on jo kaksikymmentä ellemme me tähän pysty reagoimaan tämä tilanne vain vaikeutuu entisestään eläkeläisten hyvinvointi ja onnellisuus koostuvat monesta asiasta hallituksen esityksissä omaishoidon tukea kotihoitoa kehitetään ja kotona asumista tuetaan nämä ovat kaikki hyviä ja tärkeitä asioita mitä terveempinä eläkeläiset ja me ihmiset elämme sen paremmin asiat ovat mutta terveyden edistämisen eteen hallitus myös tekee näitä kärkihankkeita mitä hyvinvoinnin

parantaessaan heidän elämänlaatuaan ja kaventaessaan terveyseroa ei voi edes mitata aina rahassa liikunta terveellinen ruokavalio ja läheisten seura mitä välillä ei vain aina muisteta riittävästi korostaa ovat niitä asioita joilla oikeasti on ihmisille ja erityisesti eläkeläisille suurta merkitystä lisäksi monia eläkkeensaajia tämän hallituksen satsaukset kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa omaishoitoon kotihoitoon ja perhehoitoon omaishoitajien asemasta ja ja jaksamisesta tuntuvat kaikki pitävän huolta no syystäkin mutta tämä hallitus ryhtyy juhlapuheista myös käytännön tekoihin omaishoitajien jaksamiseen annetaan vuosittain pysyvää rahoitusta seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja kärkihankkeiden muodossa siihen satsataan lähivuosina vielä kolmekymmentä miljoonaa euroa lisää

arvoisa rouva puhemies

ja vastauksista edustaja tuppurainen täällä ihmetteli että perussuomalaiset ryhmäpuheessaan kaivoivat esiin arvostetun ministeri lipposen ei nyt ihan niinkään vaan lipposen hallituksen työt ja puheenjohtaja rinne kaivoi sitten esille jo santeri alkionkin että se siitä historiaan katsomisesta perussuomalaiset ovat puolueena edelleen pienen ihmisen puolella emmekä pidä eläkeläisiä minään irrallisena osana kansaa vaan sinä osana kansaa joka rakensi tämän maan tuntuu kovalta karsia kenenkään tuloista ja ennen pitkää olemme kaikki eläkeläisiä ainakin toivottavasti eläkeläisissä on sekä pienituloisia ja siltä väliltä perussuomalaisten asiana on vaikuttaa siihen että kaikkein pienituloisimmilta ei oteta ja kaikkein suurituloisimmat voisivat antaa enemmän olen minäkin sitä vastaan että miljoonaeläkkeiden kanssa mennään lopuksi paratiisisaarille maksamatta veroja suomeen tai yhtään minnekään voimme toki kuunnella selityksiä joiden mukaan ihmisillä on siihen oikeus koska he ovat antaneet tälle maalle niin paljon mutta toisaalta voimme perustellusti kysyä mitä maa on tehnyt myös heidän hyväkseen on tarjottu ilmainen terveydenhuolto koulutus ja yksi maailman parhaista yhteiskunnista yrittää täällä sopimuksin hoidetaan asiat ja voidaan luottaa siihen että kun aamulla herää ei ole aloitettu vallankumousta tai takavarikoitu takavarikoitu perusteettomasti omaisuutta pienituloisten huolen ja totean kuten ministeri soini aiemmin että puolue kantaa vastuunsa hallituksessa perussuomalaiset olivat hallitusneuvotteluissa joissa saatiin läpi seuraavia asioita tämä on anteeksi toistoa mutta kuitenkin takuueläke nousee omaishoidon tukea nostetaan toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy kelan hoidettavaksi tämäkin koskee monia eläkeläisiä ja on muistettava että meillä on nuoria eläkeläisiä masennus on yksittäinen syy siihen että alle kolmekymmentä vuotiaat eläköityvät ja tällekin asialle pitää tehdä jotakin eläkeläiset ovat hyvin monimuotoinen ryhmä ja on turha väittää että kaikilla on samanlaiset tarpeet tai samanlainen elämäntilanne arvonlisävero ei nouse ruoka ja lääkkeet pysyvät alemmassa verokannassa ja ja tämäkin koskee myös eläkeläisten kukkaroa yle vero poistetaan kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta joista iso osa on eläkeläisiä jätevesiasetusta lievennetään näin ei tarvitse pelätä että jonkun yksinäisen mummon jätevesien vuoksi pitää tehdä tuhansien investointeja yrittäjävähennys paranee ja tälläkin on vaikutuksia yrittäjäeläkkeisiin ja tuleviin yrittäjäeläkeläisiin solidaarisuusveroa kiristetään pääomaveroa korotetaan kuntien aseman vahvistaminen on myös eläkeläisten tuki lopuksi haluan todeta sen että ei tässä olla poistamassa järjestelmiä ei olla poistamassa sosiaaliturvaa tai lakkauttamassa terveydenhuoltoa emme ole poistamassa yhteiskunnan turvaverkkoja ja kuten perussuomalaisten ryhmäpuheessa todettiin muutoksen keskelläkään ketään ei jätetä edustaja hannakaisa heikkinen kiinnitti huomiota hoiva avustajien rooliin hoitotyössä tämän voin allekirjoittaa kunhan hoiva avustajan koulutus on tutkinto joka pidetään ehdottomasti tutkinnon osana sosiaali ja terveysalan perustutkinnossa ja vaikka näin avataan uusia henkilöstöryhmiä mukaan hoitotyöhön pitää muistaa että vastuu säilyy aina siellä entisellä taholla olen itsekin hoitajataustainen valvonta säilyy luvanvaraisuus säilyy ja ennen kaikkea korkeatasoinen hoitotyön koulutus ja tutkimustyö säilyy suomessa

puhemies suomen julkisen talouden kustannukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat eurostatin syyskuisen tilaston mukaan suuremmat kuin yhdessäkään muussa eu maassa ne ovat siis kiistämättä aivan varmasti ylisuuret suomen velka ei ole vielä huippulukemissa mutta kasvaa kovaa vauhtia hallituksen tekemistä suunnitelmista huolimatta vienti ei oikein vedä ja korkea työttömyys näyttää vain jatkavan kasvuaan tämä merkitsee sitä että korjausliike on tehtävä hallituksen suunnittelemat säästöt tähtäävät julkisen talouden pienentämiseen näihin yhteistalkoisiin osallistumme kaikki eläkeläiset opiskelijat työssä käyvät jossain määrin myös lapset säästöt ovat kuitenkin vain yksi osa korjausliikettä toinen ja merkittävämpi osa ovat hallituksen kärkihankkeet joilla pyritään uudistamaan toimintatapoja jotka ovat toimineet kyllä takavuosikymmeninä mutta eivät sellaisinaan toimi enää tänään toimintatapojen uudistamisen tavoitteena on erityisesti parantaa työllisyyttä sitä kautta kilpailukykyä ja viime kädessä turvata suomalaisen hyvinvointi myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies on toki arvioinut leikkausten vaikutuksia esimerkiksi noin kahdella prosentilla eläkeläisten asumistuen saajista lääke tai matkakustannukset ovat niin korkeat että ne yltävät kyseisiin kattorajoihin

kuin joka kymmenennellä omavastuu nousisi yli viisikymmentä euroa vuodessa mutta lopuilla omavastuun nousu on vähemmän kuin viisikymmentä euroa vuodessa tässä voisi koukata yle veron puolelle sen poistaminenhan taas tuo takuueläkeläisellekin viidenkymmenen viiva seitsemänkymmenen euron säästön vuodessa mutta jos ajatellaan pelkkää asumistukimuutosta niin sellaisiakin eläkeläisiä on joiden asumistuki paranee edelleen stmn tekemien arvioiden mukaan tällaisia ovat erityisesti pienituloiset pienissä asunnoissa asuvat ja nuoret eläkeläiset esimerkiksi kehitysvammaiset tai nuorena sairastuneet ja eläkkeelle joutuneet kaikkein eniten häviäisivät ellei suojaosaa olisi ne ne eläkeläiset joitten eläketulo on yli kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa arvoisa puhemies muutama sana välikysymyksessä esille otetusta hoitajamitoituksesta ystävät hyvät kun kysymys on ikääntyneitten ja pitkäaikaissairaitten ihmisten hoitamisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla vanhainkodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä kuinka paljon päivittäisestä työstä arvelette ystävät hyvät olevan sairaanhoitoa siis sellaista hoitoa johon tarvitaan ehdottomasti sairaanhoitajan pätevyyttä viittaan tässä edustaja heikkisen puheenvuoroon äsken itse olen työskennellyt koko elämänurani ajan kolmekymmentäkahdeksan vuotta nimenomaan tuollaisissa hoivapaikoissa kun on kysymys pitkäaikaissairaista ja usein ikäihmisistä heidän terveydentilansa pysyy pitkiä aikoja muuttumattomana ja he tarvitsevat pääasiassa perushoitoa ei siihen tarvita tutkintoja ihmisiä ja käsipareja kyllä

eläkelisiä välikysymyksessä luetellut leikkaukset ovat ehkä sittenkin siedettävissä jos ajatellaan vaihtoehtona että yhteiskunta ei ollenkaan pystyisi tukemaan sairaiden ihmisten lääkehoitoa ikäihmisten asumista toistuvien matkojen kustannuksia hyvät ihmiset edustajakollegat sellaisiakin maita on jokainen näistä säästölakiehdotuksista tulee aikanaan eduskunnan käsittelyyn huomattakoon myös että esimerkiksi lakia asumistukien yhdistämisestä ei ole vielä tuotu eduskuntaan luonnos on toki olemassa toivon että eläkeläisiä kohdellaan muiden asumistuen saajien kanssa yhdenmukaisesti myös siinä että heille voitaisiin suoda samanlainen eläketulon suojaosuus kuin yleisessä asumistuessa on palkkatulojen osalta

arvoisa rouva puhemies hallituksen toimissa eläkeläisiä koskee myös moni positiivinen asia kaikkein eläkeläisille on maksettu takuueläkettä vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen ja keskustan ansiosta se silloin saatiin aikaan kaikkein heikoimmista on pidettävä huolta nyt kaikkein pienimpien eläkkeiden varassa olevien henkilöiden tilannetta on päätetty parantaa takuueläkettä korottamalla kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla vuoden kaksituhattakuusitoista alusta takuueläkettä panostetaan ja näin ollen reilulla kahdellakymmenellä eurolla takuueläke nousee välikysymyksessä haukutaan hallitusta siitä ettei se ulota veronkevennyksiä eläkkeensaajiin toisaalta eihän eläkeläisten verotusta kiristetäkään ja veronkevennyksiäkin on luvattu palkkamaltissa ja kilpailukyvylle asetetuissa tavoitteissa onnistutaan on myös muistettava että erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien kohdalla veronkevennyksistä tuleva hyöty on varsin pieni eläkeläisten arjessaan tarvitsemia palveluja tullaankin parantamaan monella tapaa ja sillä voi olla kyllä merkittävästi suurempi vaikutus yksittäisten eläkeläisten arkeen omaishoitajien asemaa parannetaan omais ja perhehoitajien vapaajärjestelmää kehitetään ja laajennetaan ja siihen varataan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuosittain samoin parannetaan kotiin vietäviä palveluita vanhusten kotihoidossa tehdään panostuksia veteraanien asemaa parannetaan ja sotainvalidien haitta astettakin alennetaan näihin tulee siis kymmenen miljoonaa euroa vuosittain vuodesta seitsemäntoista alkaen ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito ovat hallituksen kärkihankelistassa kyllä aika historiallista että hyvinvointi on kerrankin kärkihankkeena ja kyllähän jotain myös kertoo se että ensimmäistä kertaa suomen historiassa hallituksessa on myös perheministeri

tulee hyvinvointiin on se että iäkkäille ihmisille omais ja perhehoitajille olisi nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut tietenkin voi kysyä miksei näitä vastaavia toimenpiteitä ole tehty jo aikaisemmin välikysymyksessä annetaan se vaikutelma että nykyinen hallitus kurittaisi eläkeläisiä jotenkin julmalla tavalla on todella ikävää että eläkeläisiä tällä lailla pelotellaan pahalla hallituksella leikkauksia tehdään tässä taloustilanteessa kaikille se se on myös ikävä asia mutta kaiken hallituksen toiminnan tausta ajatuksena on yksi asia kirkkaana mielessä ylitse muiden ja kyllä se on se että tämä maa täytyy saada kuntoon ehkä tätä on toistettu niin monta kertaa että jotenkin se ydin on hämärtynyt julkisen talouden kuntoon laittaminen ja uusien työpaikkojen luominen ovat ykkösasia juuri siksi että sitä kautta nostetaan valtion tuloja voidaan toivottavasti aloittaa aikaa myöten myös sitten lisää eläkeläisten palveluja parantavia toimia mutta ensin kakkua täytyy pystyä kasvattamaan että sitä voidaan jakaa en kiistä etteivätkö eläkeläisten asumistuen siirtäminen yleisen asumistuen piiriin tai vaikkapa lääkkeiden omavastuuosuuden korotukset vähentäisi yksittäisen eläkkeensaajan käteenjäävää rahamäärää totta kai näin on kun on leikkauksista kyse eläkeläisten asumistuen saajista lääkekorvauksia saavat lähes kaikki mutta esimerkiksi matkakorvauksissa vuotuisen omavastuun korotus elikkä matkakatto koskee arviolta kuitenkin viittä prosenttia eläkeläisten asumistuen saajista kahdella prosentilla sekä lääke että matkakorvausten korvauskatto ylittyi viime vuonna sanon tämän siksi että saamme asioita myös mittasuhteisiin olkoon yksittäisen sopeutustoimenpiteen vaikutus sitten laaja tai pieni on tietenkin aina ehdottoman tärkeää että vähimmäistoimeentulo taataan jokaiselle eläkkeensaajalle

puhemies hyvät edustajakollegat eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen on väärin ja epäoikeudenmukaista tämä tukimuoto ei kosketa pelkästään ikäihmisiä vaan kaikkia eläkettä saavia päätöksellä on näin ollen vaikutuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden toimeentuloon ja sitä kautta laajemmin hyvinvointiin sekä ihmisten yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseen eläkkeensaajien asumistuen ehdot ovat olleet hieman yleistä asumistukea paremmat juuri tuensaajien vähävaraisuuden ja rajoitettujen ansaintamahdollisuuksien vuoksi kyse on ollut positiivisesta erityiskohtelusta yhdenvertaisuuden edistämiseksi vammaiset ja pitkäaikaissairaat eivät usein käytännössä voi valita asumisratkaisuaan ja siten alentaa asumiskustannuksiaan vaan heidän on vammasta aiheutuvien tarpeidensa vuoksi otettava vastaan tarjottu palveluasunto tai vuokrattava muu saatavissa oleva esteetön asunto vammaisille henkilöille sopivien asumisratkaisujen hinnat ovat kysyntään nähden liian niukan tarjonnan vuoksi suhteellisen korkeita ja palveluasuntojen vuokrat ovat yleensä melko korkeita verrattuna vastaavan tasoisiin tavallisiin asuntoihin vammaisen henkilön tilan tarve voi perustua myös siihen että hän tarvitsee henkilökohtaista avustajaa tukihenkilöä tai puhe tai viittomakielen tulkkia arjessa selviytymiseen tai siihen että hän vammasta johtuvan aistiyliherkkyyden tai haastavan käytöksen vuoksi tarvitsee kotonaan erillistä rauhallista tilaa vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö voi harvoin sopeutua asumistuen tason alenemiseen myöskään hankkimalla lisäansioita kyetäkseen selviytymään asumiskustannuksistaan sillä heistä iso osa on pysyvästi työelämän ulkopuolella olevia takuueläkeläisiä ehdotettu eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen yhdessä muiden suunniteltujen leikkausten ja säästöjen kuten lääkekorvausten leikkaamisen ja sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen ja terveydenhuollon matkojen omavastuun korottamisen kanssa

arvoisa puhemies

kosmeettiseksi parannukseksi muiden säästöjen joukossa hallitus aikoo tarkistaa kansaneläke ja kuluttajaindekseihin sidottujen etuuksien tasoa miinusmerkkiseksi painuneen indeksin mukaisesti vuonna kaksituhattakuusitoista se tarkoittaa leikkausta ihmisten arkiseen toimeentuloon leikkaus heikentää ostovoimaa ja vaikuttaa suoraan kotimaiseen kulutuskysyntään negatiivisia tarkistuksia ei pitäisi toteuttaa hallitus aikoo säästöjä tavoitellessaan lakkauttaa myös eläkkeensaajan asumistuen ja siirtää tuensaajat yleisen asumistuen piiriin tämä tulee tarkoittamaan jopa kuudenkymmenen euron leikkausta ennestään pienissä tuloissa erilliset asumistukijärjestelmät ovat mahdollistaneet tuensaajaryhmien erityispiirteiden huomioimisen eläkkeensaajan asumistuen perusteet ovat erilaiset kuin yleisessä asumistuessa yksi tarkoitus on ollut tukea pienituloisten eläkkeensaajien kotona asumista ja siksi enimmäisasumismenoja on korotettu vuokrakehitystä vastaavasti etenkin suurimmissa kaupungeissa mahdollisuudet halpaan asumiseen ovat hyvin rajalliset ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa eläkkeensaajille ahdistusta siitä miten he pärjäävät tulevaisuudessa tukeen nähden nousevien asumiskustannusten kanssa monen eläkkeensaajan sosiaalisen elämän ja hyvinvoinnin kannalta on olennainen merkitys sillä että asuinympäristö ja elinpiiri on turvallinen ja tuttu ystävät ja harrastukset ovat saavutettavissa ja niin edelleen hallitus ei ole säästövimmassaan huomioinut lainkaan näitä arjen elämän inhimillisiä asioita pahimmillaan leikkaus heikentää ihmisten hyvinvointia ja arkista toimintakykyä ja lisää kustannuksia sosiaali ja terveyspalveluissa ensisijaisten etuuksien leikkaaminen ajaa ihmisiä toimeentulotuen asiakkaiksi arvoisa puhemies paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää kiusataan lääkkeiden omavastuun nostolla ja matkakorvausten alentamisella potilaiden maksuosuuden kasvattamisen vaikutuksia on selvitetty myös eri maissa tehtyjen lääkekorvauksia koskevien tutkimusten perusteella tutkimusnäytön perusteella omavastuuosuuden kasvattaminen vähentää lääkkeiden käyttöä korkea omavastuu voi myös vähentää uusien hoitojen aloittamista eräässä tapauksessa sen on todettu myös heikentäneen lääkkeiden käyttäjien terveydentilaa ja lisänneen muiden terveyspalveluiden käyttöä vakuutetun maksuosuuden kasvattamisella voikin olla terveyserojen kasvamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia tämähän on jo tälläkin hetkellä meillä menossa suomessa huonoon suuntaan matkakustannusten omavastuun nostaminen taas lisää sairauden vuoksi matkoja tekevien vakuutettujen kustannuksia matkakorvaukset kohdentuvat etenkin harvaan harvaan asutuille alueille pienituloisille ja iäkkäille henkilöille myös sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat päinvastoin nyt pitäisi kiirehtiä jo pitkään suunnitellun sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen matkakulujen ja lääkekustannusten maksukattouudistuksen toteuttamista näin voitaisiin ratkaista nouseviin maksuihin liittyviä ongelmia monen pienituloisen ihmisen kohdalla

useampi ikäihminen ajautuu köyhyysloukkuun jos raha ei kerta kaikkiaan enää riitä elämiseen monet joutuvat ihan oikeasti pohtimaan sitä ostaako tässä kuussa lääkkeet vai ruokaa kun molempiin ei enää raha kerta kaikkiaan riitä asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti eläkeläisnaisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä todella monet heistä ovat myös yksineläjiä

tosiaan jopa vanhustenhoidon hoitajamitoitusta aikoo nykyhallitus huonontaa mestaroimalla asiantuntijoiden laatimaa hoitajamitoitusta joka nytkin on aivan minimissä yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan sillä miten se kohtelee heikoimpiaan tällä mittarilla mitattuna ei hallitus kovin korkeita pisteitä saa

puhemies oecdn vertailun mukaan suomalaiset yksin asuvat eläkkeensaajat ovat läntisen euroopan köyhimpiä tämä näyttäytyy yhteiskunnassamme meille esimerkiksi leipäjonoissa joissa eläkkeensaajat lähes neljänkymmenen prosentin osuudellaan ovat suurin yksittäinen ryhmä äskeistä debattikeskustelua seuranneena ja siihen itsekin yrittäneenä osallistua en voi muuta kuin ehdottaa että pitäisikö eduskuntatalon eteen perustaa leipäjono ettei näiltä epäkohdilta voisi kukaan sulkea silmiään

tai ei ole mitään toisaalta hallitus näyttää toimillaan valitettavasti mutta onneksi hyvin selkeästi sen ettei se halua kantaa vastuuta heistä jotka ovat aikoinaan suomea tasa arvoiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi rakentaneet oppositio kuitenkin kantaa vastuuta myös vähempiosaisista ja on siksi tehnyt aiheesta välikysymyksen kotona asumiseen ja omaishoitoon on hyvä niin taloudellisesti kuin inhimillisistäkin lähtökohdista katsottuna hyvä panostaa kuitenkin meidän tulee muistaa että tälläkin hetkellä ympärivuorokautisessa hoidossa eli kotihoitoon rinnastetussa tehostetussa palveluasumisessa vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla asuu yli viisikymmentätuhatta ihmistä he ovat puolustuskyvyttömiä näiltä leikkauksilta koska pelkästään arvioiden mukaan puolella heistä on jonkinasteinen muistisairaus ja he kaikki tarvitsevat toisen ihmisen apua selvitäkseen meille hyvinkin päivittäisistä ja itsestään selvistä asioista

tilannetta ei varmasti lohduttaisi se että esitetyllä nolla pilkku neljä hoitajamitoituksella näin iltavuorossa iltasella kahdellakymmenellä ihmisellä olisi yksi hoitaja apunaan siinä tilanteessa hoitaja ei kerkiäisi kyllä kysymään yksilöllisesti mitä me haluamme vaan hän tekisi sitä mitä kerkiäisi ulkoilusta voisimme tuskin unelmoida täällä mutta pian varmasti vetoaisimme samaan oikeuteen jonka eu on lainsäädännössä taannut lehmillekin eli sen oikeuteen ulkoiluun toivottavasti tämä todellisuuteen perustuva tarina ja mielikuvaharjoituksemme onnistui aukaisemaan ainakin jonkun hallituspuolueen kansanedustajan silmät sen suhteen ettei tämä hallituksen politiikka ole tässäkään suhteessa oikeudenmukaista

tähän hallituksen tulisi puuttua ja esimerkiksi lainsäädännöllä vahvistaa ikäihmisten hoivapalvelujen maksupolitiikkaa esimerkiksi tämän toivotun asiakasmaksulain kautta että jokaiselle taataan käyttöraha tai ikäihmisten perusoikeuksia itsemääräämisoikeuslain kautta jota on odotettu

mutta lopuksi voin todeta että me nuoret sukupolvet pidämme vastuuttomana hallituksen toimia millä tavalla se kohtelee ikääntyneitä ihmisiä ja siksi yhdyn opposition näkemykseen että välikysymys on tehty aiheesta eikä hallitus ansaitse sen enempää eduskunnan kuin eläkeläisten luottamusta

arvoisa rouva puhemies

että tässä kyllä pata kattilaa soimaa ja musta kylki on kummallakin esimerkiksi edustaja nurmisen puheenvuorossa äsken tuntui että maailma on menossa nurin ja mitään hyvää ei enää ole sehän ei pidä paikkaansa päinvastoin monta asiaa on parannettu ja ajatelkaapa hyvät edustajakollegat mikä meillä on suomessa tilanne jos me emme tätä velkakriisiä tätä talouden syöksyä pysäytä se vaihtoehto on niin oppositiolle kuin hallituksellekin kaikille suomen kansanedustajille ja koko suomelle kaikista karmein vaihtoehto ellemme nyt löydä sitä järkeä tässä talossa niin siinä eivät sitten poliittiset puheet enää auta esimerkiksi meidän luottoluokituksemme heikkeneminen jos korko nousee prosentilla se vie valtion budjetista miljardin pois mitä se tekee meidän asuntovelallisille tai niille ihmisille joilla on velkaa karmeinta myrkkyä mitä olla voi siinä yhteydessä esimerkiksi arvonlisäveron korotuksen vaikutus talouteen on aivan pieni miniatyyrimittaluokan vaikutus verrattuna siihen jos korot lähtevät nousuun siinä ei sitten naurata ei ketään siksi toivoisin että tähän asiaan suhtaudutaan vakavasti totta kai tässä taloustilanteessa joudumme leikkaamaan jokainen joutuu kortensa kekoon kantamaan heikommista pidämme varmasti huolen ja mitään semmoista mörköä nurkan takana tässä asiassa ei ole oppositio on lähtenyt vahvasti pelottelun tielle toki oppositiolla on siihen täysi vapaus mutta ihmettelen vain että ihmisille annetaan kuva että olisi tässä maassa tilanne hunningolla sitähän se ei suinkaan ole takuueläkettä korotetaan omaishoitoa kehitetään vuodessa kotihoidon kotihoidon olosuhteita kehitetään myös sinne on tulossa lisää rahaa ja panoksia sitten edelleen ovat voimassa julkisen terveydenhuollon maksukatot ne eivät ole hävinneet minnekään kuusisataaseitsemänkymmentäyhdeksän euroa vuodessa lääkemaksukatto on edelleen voimassa sekään ei ole hävinnyt minnekään ja tässä salissa on nyt annettu se kuva että koko maailma kaatuu viittaan edustaja ben zyskowiczin käyttämiin puheenvuoroihin mitä hän esimerkiksi viime hallituksen aikana tehdyistä leikkauksista puhui näitä samoja me kaikki olemme tehneet mutta toivoisin että antaisimme toisillemmekin hieman armoa ja arvoa että emme nyt ihan puhuisi päättömiä siitä että maailma on kaatumassa ensi yönä niskaan niinhän ei suinkaan ole tässä yhteydessä haluan kiittää arvoisia ministereitä paikan päällä he ovat sitkeästi olleet puolustamassa hallituksen linjaa ja se on kunnioitettavaa että tämän pitkän keskustelun ovat olleet paikalla siitä omalta osaltani lämmin kiitos sitten arvoisa puhemies sote uudistuksen tilanne on varmasti kaikkien meidän kannaltamme ja etenkin eläkkeensaajien kannalta äärimmäisen tärkeä asia on tärkeää että tässä maassa saadaan palvelut toimimaan kunnissa hyvin kohtuullisella maksurasitteella ja niin että lähipalvelut aidosti ovat olemassa että se lääkäri on siellä terveyskeskuksessa ja moni muu asia toimii kuten ennenkin ja jopa vähän paremmin tämän takia kuntien talouteen tulee kiinnittää tämän hallituksen ohjelmassa niin kuin on kiinnitettykin paljon huomiota pystymme pitämään talouden kunnossa ja kunnathan ovat ne palvelun järjestäjät mikä on sitten uusi maailma sote uudistuksen tultua voimaan siinäkin tilanteessa kunnalla on edelleen tärkeä rooli kun puhumme sote uudistuksesta niin me puhumme samalla siitä asiasta miten tässä maassa yleensä menee ja pystymmekö ne palvelut tarjoamaan ihmisille ne palvelut joita me välttämättä jokainen oman elämämme aikana tarvitsemme kun on hyvinvoiva kunta on hyvinvoivat palvelut ja hyvinvoivat ihmiset tämä yhtälö pitää varmasti paikkansa lopuksi arvoisa rouva puhemies kaikkein tärkein asia tässä koko talouden kuntoon laittamisessa ja myös tämän välikysymysaiheen käsittelyssä on mielestäni se pystymmekö me nujertamaan työttömyyden jos emme työttömyydelle pysty mitään tekemään niin sehän johtaa siihen että velkaantumiskierre pahenee kuntien talous heikkenee palvelut heikkenevät ja ennen kaikkea se eläketurva jota jokainen suomalainen työllään hankkii ei sitten kerry ja hän on vanhemmalla iällä sitten vaikeuksissa aikanaan kun eläkkeelle jää tämä suomen talouden tilanne on niin monivivahteinen yhtälö tällä hetkellä että toivoisin suomen eduskunnalta hieman avarampaa katsetta siinä että näkisimme tämän hallitus oppositio asetelman yli ja ryhtyisimme todella laittamaan maata kuntoon siihen hallitus on tehnyt monia hyviä esityksiä ja uskon että ne menevät läpi ja toivon että tällainen pelottelu että että koko maailma ensi yönä kaatuu ei pidä paikkaansa asterix aikanaan pelkäsi että taivas tippuu niskaan mutta vieläkään se ei ole tippunut

edustaja mäkisalo ropponen paikalla hienoa
arvoisa puhemies tämä on ollut todella tärkeää arvokeskustelua koska arvoistahan tässä todellakin on kysymys haluan tässä kiittää myöskin ministeri rehulaa ja ministeri mäntylää paikalla olemisesta koko keskustelun ajan tämä on ollut todella arvokas asia että olette olette halunneet kuulla näitä hyvin monimuotoisia puheenvuoroja melkein kaikkihan täällä on jo sanottu mutta haluan vastata vielä edustaja heikkiselle jo pitkän aikaa sitten käytettyyn puheenvuoroon kun puhuttiin tehostetusta palveluasumisesta minä olen aivan samaa mieltä edustaja heikkisen kanssa siitä että tehostettu palveluasuminen ei todellakaan nykyisin ole aina tarkoittaa sitä että on todella vain kyltti vaihdettu sinne oven päälle ennen oli vuodeosasto ja nyt se on tehostettu palveluasuminen mutta kun sen pitäisi olla koti siihenhän me pyrimme että me pääsemme siitä laitosmaisuudesta pois ja me saisimme rakennettua ihmisille koteja ja että ne olisivat yhteisökoteja sen takia minä olen täällä tänä päivänä niin voimakkaasti korostanut hallituksen vastuuta tähän tehostettuun palveluasumiseen eli yhteisökotien kehittämiseen ettei vaan se keskustelu olisi sitä että miten siellä omassa kodissa vaan että myöskin se tehostettu palveluasuminen olisi se yhteisökoti

noin kymmentä ihmistä kohden on vain yksi hoitaja vuorossa niin miten sinä pystyt järjestämään sen kodin tunnun sinne kaikkine monimuotoisine kotiin liittyvine asioineen ministeri rehula vai oliko ministeri vehviläinen en nyt muista mutta jompikumpi teistä sanoi että että eihän kuntien ole pakko noudattaa suosituksia näinhän se on mutta kun niin usein valitettavasti on näin että siitä minimisuosituksesta tulee maksimi eli siitä tuleekin se se ohjenuora sitten tehdä näitä asioita sen takia minä nyt kysyn ministeri rehulalta tai tai ministeri mäntylältä kumpiko teistä vastaa aikooko hallitus ohjeistaa kuntia nyt sitten selkeästi siihen että hoitajamitoituksia ei todellakaan tarvitse käyttää ja että arvioitaisiin hoitajatarve sen asiakkaan tarpeen mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

täällä puheenvuoroissa kuitenkin välittyy se perusymmärrys siitä että että paljon on hyvää mutta aina on kehitettävää ja kaikki vuorollamme yritämme parhaamme siihen tuoda usein pystyn pidättäytymään siitä että napsauttelisin kulloinkin oppositiossa olevalle puolelle näitä kommentteja mutta nyt poikkean tästä tavasta edustaja eloranta toi liikuttavassa puheenvuorossaan esille muun muassa nämä leipäjonot joku muukin puhuja käytti näitä leipäjonoja ja vielä oli edustaja eloranta huomannut että viime vuonna siellä on ollut paljon ihmisiä herää kysymys miksi ihmeessä edellinen hallitus ei heti vuoden alussa reagoinut tähän jos se nyt tuntuu niin isolta asialta edustaja nurminen käytti ansiokkaan puheenvuoron ja hän on usein muulloinkin puhunut oikein hyvää asiaa muistisairaista ihmisistä ja pitkäaikaishoidossa olevista ihmisistä mutta haluaisin muistuttaa näin dementoiviin sairauksiin erikoistuneena sairaanhoitajana että muistisairaus on kuulkaa semmoinen juttu että se ei sitä valikoi kenelle se tulee niin että jos se on tullakseen sitä on geeniperimässä tai joku muu alttius siihen se kyllä tulee niin köyhälle kuin rikkaalle että tämä ei ole sillä tavalla meitä eriarvoistava asia toisekseen edustaja nurmiselle joka on poistunut jo salista mutta saattaa kuulla toisaalla tätä myös minulle tuo koukkuniemen sairaalan ympäristö tampereella on kovinkin tuttu paikka siellä olen työurani vuosituhannen vaihteessa aloittanut ja muistan kyllä hyvin miltä tuntui siellä koulutettuna sairaanhoitajana olla ulkoilemaan siellä ei todellakaan hoitajien koulutettujen hoitajien toimesta päässyt ei silloin enkä usko että nytkään enkä usko että vaikka hoitajamitoitus säilytettäisiin nolla pilkku viiden tasolla tämä onnistuisi vaan ongelman ratkaisuna näen niin kuin edellisessä puheenvuorossani toin esille että hoiva avustajien vapaaehtoisten joilla on mahdollisuus sydän paikallaan pitää päästä osallistumaan tähän arvokkaaseen työhön joka ei ole sairaanhoidollista työtä mutta se on hoivatyötä se on viriketyötä niitä toimenpiteitä jotka tekevät sen laitoksessa pitkäaikaishoidossa taikka kotona asuvan ihmisen elämän elämisen arvoiseksi hän

arvoisa puhemies kun täällä on edustaja hakkarainen paikalla niin kommentoin lyhyesti teidän puhettanne kun siinä minusta käsittämättömästi syytettiin vihervasemmistoa siitä että olemme helisemässä sanatarkka lainaus viittasitte siinä yhteydessä näihin muuttoliikkeisiin ja ja osin myöskin taloudelliseen ahdinkoon toteaisin nyt kuitenkin että ei ei vihervasemmistolla osuutta siihen mitä syyriassa ja irakissa tapahtuu ei kyllä taida olla perussuomalaisillakaan ja mitä tähän taloudelliseen tilanteeseen maassamme tulee niin siinä on monta syytä mutta en malta olla toteamatta ammattimies hakkaraiselle että kun paperiteollisuus vuosien kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattakahdeksan jälkeen romahti sen osuus bktstä oli viisi prosenttia vuosina kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattakahdeksan ja se on nyt yksi pilkku viisi prosenttia ja sekään ei ole vihervasemmiston vika toinen syy taloudellisiin ongelmiimme on elektroniikkateollisuuden romahdus noilta huippuvuosilta

viiteen prosenttiin oliko se nokian romahdus vihervasemmiston vika ei varmaan ollut ja olemme lukeneet nyt viime viikkoina lehdistä sitten yhtä ja toista että tämä tämä tästä sitten edustaja korhonen joka ei ole paikalla antoi ymmärtää selkokielellä että kun yhdeksästoista huhtikuuta oli vaalit niin vaalien tulos on oikeuttanut erilaisiin toimiin säästötoimiin leikkauksiin asia ei ole kyllä ihan näin yksinkertainen koska porvaripuolueet jotka vaaleissa menestyivät hyvin eivät kyllä kertoneet laisinkaan työllisyysmäärärahojen leikkauksista koulutuksen ja tutkimuksen leikkauksista eivät näistä nyt puheena olleista

kohdistuneista leikkauksista eivät pakkolaeista eivätkä muustakaan sen takia oppositiolla on sekä velvollisuus että oikeus tarttua niihin epäkohtiin joista nyt nämä kaksi välikysymystä on tehty suuri joukko tutkijoita tiedemiehiä asianosaisia on puuttunut niin tähän sosiaalipoliittiseen eläkekysymykseen kuin näihin koulutuksenkin leikkauksiin ja sitten kun paikalla on vielä ministeri mäntylä sain debatissa kyllä puheenvuoron mutta en saanut vastauspuheenvuoroa kun ministeri mäntylä kommentoi omaa puheenvuoroani jossa nostin esille että tätä hallituksen eläkeläisten asumistukea koskevaa leikkausta voidaan arvioida myöskin tämmöisestä moraalisesta näkökulmasta että onko oikein että hallitus tällä päätöksellään tekee noin kolmekymmentätuhatta uutta köyhää sanoin että voidaan puhua tämmöisestä moraalivajeesta jolloin ministeri mäntylä sitten omassa puheenvuorossaan nimeni mainiten nosti tähän rinnalle valtionvelan kasvun

edellisen hallituksen aikana ja näin olisi viisitoista miljardia tullut sitten lisää okei minusta voi arvioida myöskin valtionvelkaa moraalisesta näkökulmasta ikäpolvien kannalta mutta rehellisesti ja analyyttisesti pitää sanoa että ilman sitä valtionvelan kasvua tilanteessa jossa bruttokansantuotteelle kävi niin kuin tuossa hetki sitten kerroin me olisimme joutuneet leikkaamaan myöskin lasten nuorten tulevaisuudesta neuvolasta esiopetuksesta koulutuksesta vanhusten palveluista vammaisten palveluista ja niin edelleen pitää nähdä että

on myöskin haluttu pitää hyvinvointivaltion peruspalveluista kiinni tässä sen sijaan kun puhutaan eläkkeensaajien asumistuesta tehdään lisää köyhiä ja se minusta osoittaa moraalikatoa

arvoisa rouva puhemies

ristiriitaisia siltä osin että toisaalta ollaan ollaan erittäin tyytyväisiä että että hallitus panostaa omaishoitoon mutta samanaikaisesti ihmiset ovat hyvin epävarmoja omasta tulevaisuudestaan liittyen omaishoidon rinnalla oleviin muihin toimenpiteisiin mutta minua kannustettiin ja eduskuntaa ja hallitusta kannustettiin sieltä että että toivotaan että eduskunta tekee viisaita päätöksiä jotka koskettavat myös omaishoitoperheitä ja yleensäkin ihmisiä arvoisa puhemies hallituksen eläkkeensaajiin kohdistuvat leikkaukset ovat lyhytnäköisiä heikosti perusteltuja ja suurena ongelmana on ettei niiden vaikutuksia ole kunnolla arvioitu on kuitenkin ilmiselvää että eläkkeensaajien asumistuen lakkautus lääke ja matkakorvausten leikkaus ja palvelumaksujen korotus osuvat erityisesti pienituloisiin eläkkeensaajiin näillä toimillaan hallitus lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä suomessa olen hyvin huolissani leikkausten vaikutuksista omaishoitajiin hallituspuolueethan ovat puhuneet vahvasti omaishoidon puolesta mikä sinällään on ollut hyvä asia niin ennen vaaleja kuin niiden jälkeenkin moni omaishoidettava on voinut saada asumistukea riippumatta muiden samassa kotitaloudessa asuvien tuloista tällä tavoin on voitu merkittävästi helpottaa esimerkiksi iäkkään omaisen hoitamista kotona nyt tätä etuutta ollaan leikkaamassa omaishoitoa hankaloittaa sekin että kotiin tuotavat palvelut eivät kuulu asiakasmaksukattojärjestelmän piiriin käytännössä tämä tarkoittaa sitä että ihmiset maksavat palvelunsa itse meidän tavoitteenamme on edelleen helpottaa iäkkäiden ja työkyvyttömien kotona pärjäämistä sekä inhimillisistä syistä että siksi että tämä tulee kunnille huomattavasti muita vaihtoehtoja halvemmaksi se että hallitus pyrkii helpottamaan omaishoitajien sijaisjärjestelyä on tässä tilanteessa hyvä asia mutta samaan aikaan niin monella tavoin se vaikeuttaa omaishoidon arkea on suuri vaara että tulevaisuudessa entistä harvemmalla riittävät resurssit voimavarat ja jaksaminen omaisen hoitamiseen omassa kodissaan väestön vanhetessa ja huoltosuhteen heikentyessä meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tähän arvoisa puhemies haluan kiinnittää huomiota myös yksin asuvien eläkeläisten tilanteeseen suomessa on liki neljäsataatuhatta yli kuusikymmentäviisi vuotiasta jotka asuvat yksin pitkäaikaissairaista ja työkyvyttömyyseläkeläisistä puolestaan kolmannes on yksin asuvia mehän tiedämme tutkimuksista että yksin asuminen on usein yhteydessä alhaiseen toimeentuloon muun muassa siksi että asumiskustannukset vievät tuloista suurimman osan huono terveys masennus ja epäterveelliset elintavat ovat heillä keskimäärin muuta väestöä yleisempiä yksin asuvilla ei usein ole myöskään sitä omaisten ja läheisten tukiverkostoa joka voisi auttaa erilaisten toimeentulo ja terveysongelmien keskellä nämä ihmiset tarvitsevat yhteiskunnan tukea niin asumistuen sairausvakuutuskorvausten kuin kohtuullisten palvelumaksujenkin muodossa kun erilaisista leikkauksista on puhuttu hallituspuolueiden kansanedustajien suusta on toistuvasti kuulunut että leikkasihan viime hallituskin ja että näille leikkauksille ei ole vaihtoehtoja tähän voi ensinnäkin todeta että menneillä leikkauksilla ei voi puolustella tulevia leikkauksia me tiedämme että pienituloiset jo valmiiksi ajettu hyvin ahtaalle suomen perusturva on jo valmiiksi alhainen ja on kyseenalaista riittääkö se ylipäätään ihmisarvoiseen elämään ei näiden ihmisten asemaa voi entisestään heikentää sillä perusteella että onhan sitä aikaisemminkin heikennetty tämän luulisi olevan selvää varsinkin keskustalle ja perussuomalaisille jotka ovat menneisyydessä varsinkin viime vaalikaudella oppositiossa ollessaan kantaneet syvääkin huolta nimenomaan pienituloisista ja perusturvan varassa elävistä elävistä ihmisistä puheet vaihtoehtojen puutteesta ovat myös perättömiä nytkin hallitus on käyttämässä enemmän rahaa autoveron pienentämiseen kuin mitä se tulee eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta saamaan tämä on puhdas arvovalinta arvoisa rouva puhemies hallituksen ministerit toistavat toistamistaan että suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa että velkaannumme liikaa ja jotain on tehtävä tällä ei kuitenkaan voi oikeuttaa mitä tahansa leikkauksia

puhemies muistisairauksien hoidon asiantuntijana haluan vielä todeta edustaja heikkiselle ihan lämpimästi kollegiaalisesti että muistisairautta sairastavien hyvän ja kuntouttavan hoidon toteuttaminen edellyttää osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa sitä ei voi tehdä pelkästään sydämellä vaikka tosiaan tarvitaan sitä hyvää sydäntä koulutettu henkilökunta ei sairaanhoitajia mutta koulutusta tarvitaan tutkimuksissa on esimerkiksi todettu että niissä hoitoyhteisöissä joissa on koulutettu henkilökunta käytetään paljon vähemmän rauhoittavia lääkkeitä ja esimerkiksi lääkkeettömät hoitomuodot edellyttävät koulutusta niitä ei voi toteuttaa ilman ilman koulutusta myös muistisairautta sairastavien kokonaisvaltainen toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää koulutettua henkilöstöä kuntoutusta on tehtävä seitsemänä päivänä viikossa eikä riitä että vapaaehtoiset käyvät silloin tällöin tekemässä jotakin siis tämä ei tarkoita sitä että vähättelisin vapaaehtoisten roolia heitä tarvitaan he tekevät arvokasta työtä mutta heillä ei voi korvata ammattihenkilöstöä mistäkö tämän tiedän tiedän siitä että olen kymmenen vuotta kouluttanut hoitoyhteisöjä näissä asioissa ja olen todella ollut hoitajien kanssa rakentamassa näitä todellisia yhteisökoteja voin sen takia sanoa ihan oman kokemukseni perusteella että tiedän mitä tarvitaan että siitä hoitoyhteisöstä saadaan koti

arvoisa rouva puhemies edustaja taimela nosti huolta tästä hoitajamitoituksesta samoin edustaja mäkisalo ropponen arvostan myös kollegan ammattitaitoa itse asiassa kyllä me puhumme ihan samasta asiasta mutta tämä oppositio hallitus raja meidät tällä kertaa erottaa onneksi ei enää maakuntaraja missään nimessä ei varmasti ole tarkoitus poistaa koulutetun henkilökunnan mitoitusta niiltä osin että jokaiseen yksikköön pitää saada koulutettua henkilökuntaa mutta se on yksi tämän hallituksen tavoite että hoivaan pystyttäisiin osallistamaan yhä enemmän niitä joilla ei ole niin korkeaa koulutusta jotta niitä ammattitaitoisia henkilöitä olisi oikeassa paikassa ja kaikkialla saataisiin parempaa hoivaa kuin tällä hetkellä

tuo myös hyvää perspektiiviä tähän iltalypsytyöhön

arvoisa rouva puhemies edustaja gustafssonille minä vastaisin tuohon kun hän sanoi että elektroniikkateollisuudesta on lähtenyt viisi prosenttia ja metsäteollisuudesta on lähtenyt suurin piirtein ei nyt kaikki mutta iso osa pois kyllähän me kaksoisvajeessa meiltä on lähtenyt kaksikymmentä viiva kolmekymmentä miljardia vientiteollisuudesta pois ja samaan aikaan julkinen puoli on vain kasvanut se on pakko mitoittaa siihen samaan suhteeseen miten meille on nyt käynyt nyt on yritetty sitä viidentoista prosentin kilpailukykyloikkaa tehdä tässä mutta ei se tahdo millään onnistua tällä hetkellä mikään ei käy ja ei onnistu saksassa tehtiin työreformi muistaakseni schröder vai kuka se oli silloin sos demien puheenjohtaja no korjaa sinä sitä jos joo no hyvä että oli nyt siellä oli sama tilanne kuin täällä ja nämä ratkaisut mitä me teemme ovat samansuuntaisia tällä hetkellä saksassa kaikki ovat tyytyväisiä talousvaliokunta oli siellä matkalla juuri ja kuulin sieltä terveisiä ja tilanne on nyt jokseenkin hyvä miksi

ottaa samoja askelia kuin he

me olemme kuitenkin epäedullisessa tilanteessa saksalaisiin nähden siinä että

meillä on jäänmurtajakustannuksia väylämaksuja energiakustannuksia me tarvitsemme oikeastaan jos mitään ei saa tehdä niin miten se ohjeita minä kyllä kuuntelen

arvoisa rouva puhemies täytyy todeta tässä edustaja hakkaraiselle että kyllä varmaan moni pienituloinen eläkeläinen

edustaja hakkarainen siellä silloin tarkoitti itselläni on paha mieli kyllä tästä tämän päivän keskustelusta ja siitä että tätä keskustelua tarvitaan ja ylipäätänsäkin hallitus tätä eläkeläisten toimeentulon leikkausta esittää minulla on paha mieli pienituloisten eläkeläisten puolesta naisten miesten sairauseläkkeellä olevien invalidien ja ennen kaikkea yksin elävien puolesta eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan hallituksen lisää köyhyysrajan alapuolella olevien määrän lähes puoleen miljoonaan suomen kaltaisessa maassa lähes puoli miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella tämän teidän esityksenne jälkeen täytyy ihmetellä että tähän haluatte arvoisa hallitus sanotte että kipeitäkin leikkauksia on tehtävä muttei sitä voi ymmärtää että säästöä yritetään tehdä hölmöläisten peiton jatkamisella leikataan eläkekuluista millä lisätään toimeentulotuen tarvitsijoita eikä voi ymmärtää sitä että että kun leikataan niin leikataan kaikkein tunteisiin käyvää tämä keskustelu ja aihepiiri on ja se on tänään täällä kuulunut täytyy sanoa että arvostan niitä puheenvuoroja joissa hallituksen edustajatkin ovat todenneet että leikkaus sattuu koska leikkaus on aina leikkaus ja sitä ei kauniiksi saa vaikka täällä on monia puheenvuoroja esitetty siitä kuinka paljon hallitus nyt antaa kaikkea hyvää ja loppupelissä ei leikkaakaan mutta loppupelissä se on se yksilö se ihminen jolta näitä leikkauksia tehdään joka sen pystyy muutaman vuoden päästä sanomaan leikkasitteko vai annoitteko ja nyt oppositiolla on on aito huoli siitä että leikkaatte enemmän kuin annatte hallitus selittää leikkauksiaan sillä että aiemminkin on leikattu onko se siis syy yhä leikata eikö leikkauksille voi olla kattoa eikö ole oikeutettua että oppositio edellyttää ja vaatii kattoa leikkauksille pienituloisilta

esitän toista vaihtoehtoa ajankohtaista sellaista miksi lopetatte harmaan talouden torjuntayksikön joka on tuottanut yli sata miljoonaa euroa vuodessa tuottoja perukaa se voitte samalla perua tämän pieneläkeläisten asumistuen leikkauksen ihmisten pelkoa ei pidä vähätellä vaan peloista pitää puhua saimme kaikki invalidiliitolta jossa neljäkymmentäviisi vuotias liikuntavammainen ihminen kertoo eläkkeensä olevan alle seitsemänsataaviisikymmentä euroa kuukaudessa asumistuen jälkeen siis nykyisen asumistuen jälkeenkin vuokra on vielä satakahdeksankymmentäseitsemän euroa kuukaudessa hän kertoo että häntä pelottaa häntä joka on itsestään riippumattomasta syystä elänyt koko aikuiselämänsä niukkuudessa hänen on pitänyt välillä tehdä valintoja leivän ja lääkkeiden välillä häntä häntä pelottaa mistä voi enää supistaa menoja ja millä elää tulevaisuudessa surullista eikö teillä hallitus ole paha mieli millainen hyvinvointivaltio meillä on

hallituksen uudistaessa suomea kansainvälisestikin vaikeassa taloustilanteessa on jouduttu puuttumaan kaikkien kansalaisryhmien valitettavasti myös hallituksen joutuessa leikkaamaan myös pienituloisilta on samalla kuitenkin työn alla useita yhteiskuntaamme vaikuttavia laajoja uudistuksia tällainen on esimerkiksi kipeästi kaivattu sote uudistus sote uudistuksen tarkoitus on taata hyvä terveydenhuolto kaikille tasapuolisesti nykyistä toimintamallia kustannustehokkaampia ratkaisuja käyttäen tällaisten uudistusten positiiviset vaikutukset kohdistuvat juuri pienituloisiin kansalaisiin parantaen heidän asemaansa ja vähentäen kansalaisten eriarvoisuutta kyse ei ole siis pelkästään menojen sopeuttamisesta vaan ennemminkin yhteiskuntamme toimintatapojen tarkastelusta ja hyvin laaja alaisesti näiden toimien tarkoituksena on rakentaa yhteiskunta joka pystyy toimimaan nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin sekä tasa arvoisesti kansalaistensa hyväksi arvoisa puhemies hallituksen käynnistämät toimet ovat kokonaisuus hallituksen kaikkien toimenpiteiden tarkoitus on tehostaa yhteiskuntamme toimintaa vaikeassa tilanteessa jossa kilpailukykymme on selvästi huonontunut hyvänä esimerkkinä tästä on iäkkäimmille kansalaisille eritoten tärkeiden sote palvelujen uudistaminen ja niiden kehittäminen kestävään suuntaan jolloin nykyistä edullisempi ja toimiva sairaanhoito olisi kaikkien kansalaisten saatavilla

arvoisa rouva puhemies kun ministerit ovat olleet näin ansiokkaasti täällä mukana ja myös itse olen viettänyt osan tästä ajasta omaishoitajien parissa niin se vääjäämättä jollakin tavalla tulee nyt minullekin pintaan hallitus suunnittelee panostuksia omaishoitajien sijais ja perhehoitoon tämä sinällään on hyvä mutta se ei poista sitä tosiasiaa että omaishoitajat ovat täysin lainsuojattomia eikä heillä ole minkäänlaista oikeusturvaa kunnat pystyvät itse määrittämään kuinka paljon he laittavat rahaa omaishoitoon vastaavasti kukin kunta voi itse määrittää millä perusteella ja kriteereillä he tekevät omaishoitosopimuksia tämän seurauksena oikeus vaihtelee eri kunnissa tällä hetkellä on kuntia jotka eivät tee enää kesän jälkeen uusia omaishoitosopimuksia vaikka heidän kuntansa määrittämät kriteerit näin ilmaisisivat perusteluna on että määrärahat ovat lopussa meillä on myös kuntia jotka irtisanovat yksipuolisesti sopimuksia heikentävät omaishoitoperheiden tilanteita ja sitä kautta hakevat kunnalle säästöjä omaishoitajat jätetään herkästi yksin näissä näissä tilanteissa mikä ei moraalisesti ole oikein mutta lainsäädännön näkökulmasta se on mahdollista näitä vastaavia esimerkkejä on kaikkialla suomessa viime kaudella käynnistettiin uuden omaishoitolain valmistelu tavoitteena oli saada vahvempi laki omaishoitajien tueksi tavoitteena oli että suomeen saadaan yhtenäiset kriteerit omaishoidon määrittämiseen mikä estäisi omaishoitajien pompottelun ja sekavat tilanteet eri kunnissa arvoisa puhemies kysyisin ministeri rehulalta kun hän on hyvin tietoinen omaishoitajien

jatkatteko te edeltäjänne ministeri huovisen käynnistämää omaishoitolain valmistelua ja tuleeko hallitus vahvistamaan omaishoitoperheiden oikeusturvaa siten etteivät kunnat jatkossa pysty yksipuolisesti heikentämään omaishoitajien elämäntilanteita

arvoisa puhemies edustaja hakkaraisen puheenvuoron innoittamana haluan kertoa että suomessa julkinen talous ei ole kasvanut kuten edustaja hakkarainen väitti vaan meidän julkinen taloutemme on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla mutta yksityinen talous on pienentynyt ja ja tästä johtuen tämä ero on nyt sellainen kuin se on mitä tulee tuohon saksan malliin jota edustaja hakkarainen tässä kehui siinä on kyllä hyvin paljon varjopuolia elikkä siellähän on tullut tällainen työssä käyvien köyhien luokka tehdään minitöitä moni ihminen käy kahdessa työssä mutta siltikään ei saa sellaista elintasoa jolla jolla pärjäisi suosittelen edustaja hakkaraiselle että luet tuon erittäin hyvän suomen pankin tekemän raportin jossa kerrottiin tästä saksan mallista tässä raportissa kerrotaan kuinka köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riski saksassa on kasvanut vuodesta kaksituhattaviisi jolloin työmarkkinauudistukset siellä saatiin päätökseen tuossa raportissa on hyvin kerrottu niistä riskeistä ja uhkakuvista mitä liittyy myös siellä työttömyysturvaan tehtyihin olennaisiin

arvoisa rouva puhemies saksassa julkinen puoli on kuitenkin neljäkymmentä prosenttia bktsta ja meillä se on kuusikymmentä prosenttia ja sillä minä nyt en tarkasti saksan mallia ole tähän hakemassa mutta jotakin sinne suuntaan täytyy tehdä että me pääsemme tästä kaksoisvajeesta pois ennen muun muassa silloin kun nousivat korkeammalla tahdilla nämä julkisen puolen menot ne maksettiin kauppataseen ylijäämällä nyt se on alijäämäinen ja tämä väylä pitää saada kuntoon mitä sillä on väliä jos tuolla on rahaa taivaalla minä pikkupoikana luulin että sitä tulee tuolta taivaalta valtion kassasta muuta kuin ottaa vaan mutta kyllähän sen jo nyt olen huomannut että siinä on jotakin tehtäväkin että sitä rahaa tulee elikkä jos tämä saadaan kuntoon niin antaa olla vaan korkealla ja menojen korkealla eläkkeissä palkkaturvassa ja niin edespäin mutta pakko on jotakin tehdä ja niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossa sanoin tuossa siihen sosialismiin hyvin vähän on sijoittajia nyt tässä globaalissa maailmassa

no autovero tulee myöhemmin mutta siihen sosialismiin jossa jaetaan vain joka puolelle se sijoittaja ei valitettavasti tule se menee siihen paikkaan missä se raha tuottaa parhaan koron

arvoisa rouva puhemies edustaja kiljunen toi hyvin perustellusti omaishoitajien huolta täällä esille olen samaa mieltä omaishoidon kipupisteet ovat pahoja mutta ne on varmasti tiedetty jo usean hallituskauden ajan minä olen iloinen siitä että tänä keväänä hallitusneuvotteluissa pystyimme tämän seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa per vuosi sinne löytämään sillä varmasti saadaan jo isoja askeleita eteenpäin

voi perustella menneillä leikkauksilla olen täysin samaa mieltä mutta itse kyllä olen taipuvainen myös ajattelemaan niin että näitä leikkauksia joudutaan tässä mittakaavassa tekemään sen takia että edellinen hallitus ei pystynyt minkäänlaiseen linjakkaaseen toimintaan paljon vähemmällä varmasti olisimme säästyneet nyt jos ylipäätänsä jotakin olisi saatu aikaan täällä on keskusteltu saksan mallista ja on totta että eduskunta on tänä syksynä käynyt usean valiokunnan voimin hakemassa sieltä esimerkkejä siellä on ollut myös sosiaali ja terveysvaliokunta työelämä ja tasa arvovaliokunta ympäristövaliokunta talousvaliokunta ainakin nämä neljä valiokuntaa sieltä kannattaa oppeja ottaa ja tavallaan poimia sellaisia asioita mitkä meille sopivat mutta kaikessa ei tietenkään kannata apinoida koska saksa on monella tapaa myös hyvin erilainen maa yksi tärkeä seikka on huomioitava siellä eläkkeitä ei ole millään tavalla rahastoitu niin kuin suomessa on siellä on vain puolentoista kuukauden puskuri ja minusta ainakin tämä kuvio on meillä paljon parempi ja kestävämpi sillä jos jotain isompaa turbulenssia talouteen tulee niin kyllä me suossa olisimme jos meillä ei olisi eläkkeitä rahastoitu

rouva puhemies täytyy todeta tuohon edustaja heikkisen edellä esittämään että ei se kyllä pidä ihan paikkaansa että viime hallituskaudella hallitus ei olisi tehnyt yhtään mitään tai saanut aikaiseksi mitään sillä köyhyys ja eriarvoisuus väheni viime hallituskaudella ensi kertaa moneen vuosikymmeneen

elävistä tarkoitin sillä eläkeläisiä
seuraavaksi meillä on ministerit jotka ovat luvanneet vastata esitettyihin kysymyksiin ja ministeri rehula aloittaa

omaishoitoon panostamisesta vuositasolla seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa edustaja kiljunen viime vaalikaudella laadittu omaishoidon kehittämisohjelma on hyllyssä mutta ei pölyttyneenä vaan esiin kaivettuna ja otettu sieltä hyllystä poiskin millä tavalla edetään mitkä ovat niitä asioita joihin ensisijaisesti panostetaan se liittyy siihen että omaishoitajat jaksaisivat nykyistä paremmin ja toinen asia on se että omaishoitajuuden houkuttelevuus paranisi vapaapäivien lisääminen ja sitten se että niiden aikainen omaishoitoa korvaava hoito se sijaishoito olisi järjestetty nämähän ovat niitä kipukohtia siinä voiko oikeasti omaishoitaja pitää pitää vapaapäivänsä miten kyetään lisäämään yhdenvertaisuutta nykytilanteeseen verrattuna tämä on yksi kysymysmerkki perään pitää löytää vastaus ja suunnitelma ja tavoiteaikataulu on se että keväällä tuodaan laki eduskuntaan ja viimeistään elokuun alussa mutta lähtökohtaisesti heinäkuun alusta tulee laki voimaan niin että vuonna käytettävissä ja kun täällä edustamanne järjestön sateenvarjoa kädessänne piditte niin minusta on todella tärkeää se että että järjestö on mukana koska silloin se käytännön kokemus saadaan ja tämä on tämä on lupaus ei ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun tämän olen luvannut se on yksi avainasia että eteenpäin päästään edustaja louhelainen kysyi omaishoidon tukeen liittyen ja tähän rahaan miten se pystytään oikein kohdentamaan meillä on valtionosuusjärjestelmä

sosiaalihuoltoon sosiaalitoimeen terveydenhuoltoon ovat valtionosuudet joka on könttäraha mutta yksi osa tätä valmistelua on se että se seitsemänkymmentäviisi miljoonaa ihan aikuisten oikeasti tulisi omaishoitajien tilanteen parantamiseen se on nyt se työ jota ministeriössä valmistellaan ja tehdään sitten kolmas asia hoitajamitoitus mitkä ovat tämän hoitajamitoituksen saatesanat nythän me olemme tilanteessa missä hallitusohjelmaan on kirjattu tämä pitkäaikaisen laitoshoidon nolla viiden pudottaminen nolla pilkku neljään no siitä on tullut kovaakin kritiikkiä mutta olen saanut esimerkiksi kaupunkien kuntien sosiaalihuollosta vanhustyöstä vastaavilta kiittävääkin palautetta että tämä mahdollistaa uusien asioitten tekemisen ja vaihtoehtojen etsinnän mitkä saatesanat kunnat saavat siinä vaiheessa kun asetusta muutetaan sen näyttää sitten aika mutta muistipaikalla on se että on muutakin evästä kuin vain se että nolla pilkku viisi muuttuu nolla pilkku neljäksi arvoisa puhemies ihan loppuviimeksi eivät säästöt eivät miinusmerkit plussiksi muutu mutta kyllä tiedän että ministeri mäntylällä ja minulla itselläni meillä on yksi keskeinen tavoite ja se on se että kaiken keskellä tämän hyvinvointiyhteiskunnan peruspaalut pidetään tukevina ja

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tekisi mieli sanoa ja sanonkin itse asiassa että aluksi haluan kiittää tästä erinomaisen hyvästä keskustelusta kaikkia ketkä nyt täällä salissa enää enää ovat valitettavasti on vähän paikalla mutta hienoa että kuitenkin tänne on osa jäänyt tämän päivän keskustelu oli erittäin arvokas se oli monella tapaa arvokas ja se viesti jonka oppositio toi ihan varmasti tuli kuulluksi ja kyllä se tuli kuulluksi myöskin niin että että sillä on on myöskin siellä sydämessä merkitys itse asiassa kun edustaja kymäläinen taisi tuossa kysyä että että tuntuuko pahalta niin kyllä minä sanon ihan suoraan että kyllä minusta tuntuu ei minusta tunnu pahalta olla täällä mutta ne päätökset joita me joudumme tekemään kyllä tuntuvat ne tuntuvat syvällä tuolla sisällä sydämessä ja ja tulevat öisin uniin ja ja niitä asioita

on niitä kokonaisvaltaisia vaikutuksia tänään perätty ja ja haettu niin joita me olemme tehneet ja ja hakeneet esimerkiksi tähän asumistuen eteenpäinviemiseen on kyllä käytetty todella paljon aikaa että me löydämme semmoisen ratkaisun joka olisi mahdollisimman inhimillinen olosuhteet huomioon ottaen tämä ei ole puolustelua mutta minä kerron vain hiukan sitä taustaa että että jos jos se siltä vaikuttaa että me me sydämettömästi tätä asiaa mietimme kollega rehulan kanssa niin näin se ei ole itse asiassa omassa puheenvuorossani päivän alussa sanoinkin että että olisi hirveän helppoa lähteä sille syyttelyn tielle ja ja miettiä mitä se edellinen hallitus on tehnyt tai jättänyt tekemättä ja jos olisi jos jos olisi ollut näin mutta kun se ei johda mihinkään sen verran sitten kuitenkin tässä vähän edustaja gustafssonille sanoin tästä miljardivelasta mutta tosiaan minä arvostan enemmän sitä että yritetään kuitenkin katsoa eteenpäin sen takia tämä teidän palautteenne tänään on ollut ollut erittäin arvokasta ja olen todellakin iloinen että